sisäiseen turvallisuuteen tehdään satsauksia paitsi vankilaverkon myös suojelupoliisin ja poliisin korottamalla teollisuuden kilpailukykyä ja vientimahdollisuuksia tuetaan päästökaupan epäsuoria kustannuksia kompensoimalla lisäksi hallitus käynnistää ison työllisyyttä ja kasvua tukevan väyläinvestointipaketin jossa on panostuksia sekä teollisuudelle tärkeisiin kohteisiin että raidejoukkoliikenteen kehittämiseen hallitus on sitoutunut sekä pääkaupunkiseudun raide jokerin että tampereen ratikan rakentamiseen

viisi mikkeli juva arvoisa puhemies näin lopuksi uskon että tällä kehyspäätöksellä suomi ottaa taas pieniä ja isoja askelia oikeaan suuntaan kuten alussa totesin vielä jää hallitukselle paljon tehtävääkin tuleville kolmelle vuodelle

että pysymällä suunnitellulla uralla ja tekemällä päätöksiä pelkän voivottelun sijaan tulevaisuudesta on mahdollista luoda nykyistä parempi hallituksella on päätöksentekokykyä jolla pysymme talous ja työllisyyskehitykselle asetetuissa tavoitteissa suomi kulkee nyt eteenpäin vielä edessäkin olevat vaikeudet ovat voitettavissa koska tahtoa tavoitteita rohkeutta ja ratkaisukykyä tältä hallitukselta löytyy seuraavaksi ryhmäpuheenvuorokierros aloittaa keskustan eduskuntaryhmä edustaja katainen

arvoisa rouva puhemies

moni on huolissaan tulevaisuudestaan huolet on kuultava ja ratkaisuista on keskusteltava avoimesti jos parempia keinoja löytyy niitä voidaan vaihtaa mutta tavoitteista pidetään kiinni arvoisa puhemies meillä on edelleen ongelmia ratkaistavana kevään ratkaisujen jälkeen voi kuitenkin sanoa että käänne on vihdoin mahdollinen myös valtiovarainministeriön viime viikolla julkistaman ennusteen uutinen oli että talouden etumerkki on vaihtunut miinukselta plussan puolelle pahin on ohitse ja meidän on nyt vahvistettava ihmisten uskoa tulevaisuuteen tärkeintä on saada lisää työpaikkoja ja sitä kautta työttömille töitä siitä ratkaisussa on kyse sadankymmenentuhannen työpaikan tavoitteesta tällä vaalikaudella pidetään edelleen kiinni olemme jo pystyneet lisäämään luottamusta suomen talouteen sitä on vahvistanut yhteiskuntasopimuksessa saatu neuvottelutulos se on nyt vain vietävä liittojen neuvotteluissa laajasti työehtosopimuksiin yhteiskuntasopimus on palkansaajille poikkeuksellinen oli myönteistä että sdp muutti linjaansa ja ja ryhtyi tukemaan ratkaisun aikaansaamista saman talouden tilannekuvan jakaminen tässä salissa on edelleenkin välttämätöntä elinkeinoelämältä odotetaan työpaikkoja suomeen mutta myös kohtuullisuutta emme tarvitse enää uutisia suuryritysten johdon palkkojen ja bonusten paisumisesta arvoisa puhemies osana yhteiskuntasopimusta edistetään tuntuvasti paikallista sopimista työpaikoilla myös järjestäytymättömät yritykset saavat mahdollisuuden sopimiseen se luo paremmat edellytykset toimia hankalissa tilanteissa niin että työpaikat voidaan turvata eikä irtisanomisiin ajauduta hallituksen yrittäjyys ja työllisyyspaketit täydentävät yhteiskuntasopimusta ja luovat näin lisää edellytyksiä maamme uudelle nousulle työllistävien pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan niiden rahoituksen saamista tuetaan yrittämistä ja työntekoa hankaloittavaa byrokratiaa puretaan edelleen työllistymisen ja työllistämisen kynnystä madalletaan nyt toteutetaan esimerkiksi yrittäjävähennys helpotetaan ensimmäisen työntekijän palkkaamista ja mahdollistetaan työttömyysetuuden käyttäminen uutena starttirahana kun työtön ryhtyy yrittäjäksi työllistävää luonnonvara ja biotaloutta on edistettävä määrätietoisesti se on kuitenkin lupaavimpia aloja luoda työpaikkoja koko suomeen arvoisa puhemies hallitus on myös päättänyt koko suomeen kohdistuvista liikennehankkeista teitä ratoja ja muita väyliä laitetaan kuntoon lähes miljardilla eurolla perustienpitoon osoitetaan rahaa ja alempiasteisia teitä korjataan näin parannetaan edellytyksiä työpaikoille työllistävien yritysten toiminnalle ja ihmisten liikkumiselle myös maaseudulla uusiin investointeihin osoitetaan noin kahdeksansataa miljoonaa euroa tällä vaalikaudella joitain hankkeita voidaan voidaan aloittaa lähes välittömästi aiemmin investointeja pystyttiin tekemään useilla miljardeilla euroilla nyt kehykset ja eun alijäämäsääntö estävät tämän keskusta katsoo että tulevaisuudessa väyläinvestoinnit on pystyttävä moninkertaistamaan noiden rajoitteiden vuoksi ja pelkällä budjettirahalla siinä ei onnistuta kasvun ja työpaikkojen luomiseksi tarvitsemme kokonaan uusia ratkaisuja siksi liikenne ja viestintäministerin esittämän valtion kokonaan omistaman yhtiön perustaminen on selvitettävä huolella ja ilman pelottelua on myönteistä että hallitus on sopinut selvityksen tekemisestä arvoisa puhemies sosiaali ja terveyspalvelujen uudistus viedään maaliin kyse on vaalikauden isoimmasta ratkaisusta ja suurimmasta palvelujen ja hallinnon uudistuksesta suomessa vuosikymmeniin tärkeintä on turvata ihmisten palvelut lähellä koteja koko maassa yhtä lailla uudistusta tarvitaan taloutemme kuntoonlaittamiseksi tulevaisuudessa yritykset ja järjestöt täydentävät sosiaali ja terveyspalveluja ihmisillä on laajempi valinnanvapaus hoidossa ja hoivassa uudistuksen toteuttamisessa tarvitaan yhteistyötä etenkin maakunnissa myös työntekijät on otettava mukaan heti alusta alkaen sosiaali ja terveyspalvelujen ammattilaisia on kuultava jotta parhaat käytännöt saadaan leviämään samalla tehdään maakuntauudistus joka mahdollistaa tulevaisuuden kestävän aluepolitiikan maakunnan elinvoima on sen asukkaiden omissa käsissä uudistuksella vahvistetaan ihmisten omatoimisuutta arvoisa puhemies hallitusneuvotteluissa sovittiin neljän miljardin euron säästöistä tälle vaalikaudelle jotta velaksi eläminen aikanaan loppuu nämä hankalat ratkaisut on nyt tehty päätökset ovat kipeitä ja on ymmärrettävää että niitä on myös arvosteltu mitä kovempaa maata jalkojemme alla on sitä kestävämmin voimme kuitenkin pitää huolta yhteiskuntamme heikoimmassa asemassa olevista olevista

omaishoitoa kehitetään ja nuorten työttömyyttä ja syrjäytymistä torjutaan ja myöskin suurituloisimpien verotusta kiristetään arvoisa puhemies keskustan eduskuntaryhmä antaa tukensa sovituille valtiontalouden kehyksille ja julkisen talouden suunnitelmalle vuosille kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattakaksikymmentä suomi on laitettava kuntoon

seuraavaksi perussuomalaisten eduskuntaryhmä edustaja

ja tässä välissä kun odotetaan seuraavaa puhujaa olisi hyvä myös siirtää nämä muut keskustelut tuonne salin ulkopuolelle niin että kuullaan sitä joka kulloinkin täällä edessä on äänessä

prosenttiin samaan aikaan kun muissa euroopan maissa talous on nousussa suomessa emme ole päässeet kasvu uralle teollisuuden rakennemuutos on asettanut yhteiskunnallemme haasteen johon edelliset hallitukset eivät ole kyenneet vastaamaan kun menoja ei ole sopeutettu laskeneisiin laskeneisiin tuloihin julkisen sektorin velka on kasvanut nopeasti kriisivuoden kaksituhattakahdeksan jälkeen tarpeellisia sopeutustoimia ei tehty ajoissa vaan ne joudutaan tekemään valitettavasti nyt vaikka sopeuttamistoimet ovat vaikeita ne ovat kuitenkin välttämättömiä perussuomalaisten mielestä ei ole oikein että nykyinen sukupolvi jättää tuleville sukupolville perinnöksi velat ja köyhyyden heikkoa taloudellista tilannetta on yritetty edellisillä hallituskausilla hoitaa suhdannekriisinä lähestymistapa on kuitenkin ollut väärä monet maamme taloutta vaivaavista ongelmista ovat nimenomaan rakenteellisia työllisyysasteemme on useita prosentteja alhaisempi kuin muissa pohjoismaissa ja omalta osaltaan kilpailukykyämme on heikentänyt euroalueen jäsenyys hallituksemme on edeltäjistään poiketen analysoinut tilanteen ja pyrkii puuttumaan ongelmien taustalla vaikuttaviin syihin tästä syystä hallituksen talouspolitiikan ydinalueet ovat kilpailukyky työllisyys ja julkinen palvelutuotanto sosiaali ja terveydenhuolto muodostaa merkittävän osan julkisen sektorin menoista edellisellä hallituskaudella kesken jäänyt sote uudistus viedään tällä hallituskaudella työllisyyttä ja kilpailukykyä pyritään kasvattamaan monin keinoin tässä yhteiskuntasopimus on on avainasemassa ja työmarkkinajärjestöillä on merkittävä rooli perussuomalaiset kiittävät työmarkkinajärjestöjä siitä että ne ovat ymmärtäneet taloutemme vaikean tilan menestyksemme edellytys on että suomalainen työ on kilpailukykyinen kotimaisen kysynnän kasvattamiseen pyritään kotitalousvähennystä kasvattamalla sekä pieni ja keskituloisten ostovoimaa lisäämällä työtulovähennyksen kautta perussuomalaiset taistelevat jokaisen suomalaisen työpaikan puolesta hallitus päätti merkittävistä uusista työllistävistä toimista varsinainen pihvi varsinainen pihvi on työttömyysturvan peruspäivärahan käytön mahdollistaminen palkkatukeen ja starttirahaan tämä on merkittävä parannus aktiiviseen työttömyyden hoitoon tämä on varsinainen lindströmin pihvi pelkästään tällä päätöksellä voidaan työttömille myöntää arviolta kymmenentuhatta uutta palkkatuki starttirahajaksoa hallitus myös lisäsi kolmellakymmenellä miljoonalla määrärahoja palkkatukeen mikä myös lisää resursseja työttömyyden hoitoon osatyökykyisiä nuoria kannustetaan hakeutumaan kuntoutukseen työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutumisen sijaan korottamalla nuorille maksettava kuntoutusraha takuueläkkeen tasolle myöskään eläkeläisiä ei myöskään ole unohdettu takuueläkettä korotetaan jälleen kuntien tilannetta helpottaa perustoimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirtyminen kelalle ensi vuoden alusta hallitusohjelman mukaisesti omais ja perhehoitoa kehitetään lisäpanostuksilla joihin osoitetaan sata prosenttinen valtionosuus jo tämän vuoden alusta kohdistettiin lastensuojeluun ja lapsiperheiden kotiapuun kymmenen miljoonan euron lisäpanostus

viiteentoista miljoonaan euroon vuonna kaksituhattayhdeksäntoista vanhusten kotihoitoon kohdennetaan myös täydellä valtionosuusprosentilla ensi seuraavana vuonna neljän pilkku kahdeksan miljoonan ja vuodesta kaksituhattayhdeksäntoista eteenpäin viiden pilkku kahdeksan miljoonan euron lisäpanostus arvoisa puhemies haasteen julkiselle taloudelle muodostaa omalta osaltaan turvapaikanhakijamäärän kasvu nostaa kehysmenoja noin kahdellasadalla miljoonalla eurolla vuosittain perussuomalaiset ovat ulkoministeri soinin johdolla pyrkineet toimenpiteisiin joilla turvapaikanhakijoiden vyöry suomeen saataisiin hallintaan tässä on onnistuttu ja turvapaikanhakijoiden virta suomeen on vähentynyt merkittävästi vaikutukset turvallisuustilanteeseen kuitenkin tulee tunnustaa ja julkisen talouden suunnitelmassa suojelupoliisin toiminnan turvaamiseksi onkin varattu kahden miljoonan vuosittainen lisämääräraha perussuomalaiset ymmärtävät poliisi ja pelastustoimen tärkeyden poliisin toimintamäärärahoja nostetaan tulevana vuonna viidellä ja kehyskauden loppuvuosina kymmenen miljoonalla eurolla toimia talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjumiseksi tehostetaan myös hätäkeskuslaitokselle varataan kehyskaudelle kahden miljoonan euron vuotuinen lisärahoitus kehyskaudella toteutetaan myös meri ja ilmapuolustuksen strategisia suorituskykyhankkeita suorituskykyhankkeita joissa uudistetaan kalustoa ja varmistetaan puolustusvoimiemme toimintakyky myöskään opiskelijoita ei ole unohdettu työn alla on toisen ja korkea asteen opiskelijoiden siirtäminen yleisen asumistuen piiriin mikä helpottaisi suurissa kaupungeissa asuvien opiskelijoiden toimeentuloa merkittävästi vastaavasti tulojen perusteella takaisin perittävän opintotuen korotus puolitetaan ja vanhempien tulojen vaikutus itsenäisesti asuvien täysi ikäisten opiskelijoiden opintorahaan poistuu korkeakouluopetusta pyritään kehittämään kahden seuraavan vuoden aikana sadanviiden miljoonan euron lisäpanostuksella digitaalisten oppimisympäristöjen vahvistamiseen ympärivuotisen opiskelun edellytysten parantamiseen ja nuorten tutkijoiden tieteen tekemisen edistämiseen

infrahankkeisiin pitää sisällään luumäki imatra rataosuuden sen parantamisen valtateiden parantamisen oulun ja kemin sekä mikkelin ja juvan välillä sekä lahden eteläisen ohikulkutien rakentamisen pääkaupunkiseudun kannalta merkittävänä hankkeena hallitus investoi raide jokeriin kahdeksankymmentäneljä miljoonaa euroa ja tampereen raitiotiehanke etenee seitsemänkymmenenyhden miljoonan euron määrärahan turvin perussuomalaiset ovat pyrkineet edistämään aktiivisesti yrittäjien asemaa ensi vuonna pienyrityksille mahdollistetaan siirtyminen maksuperusteiseen arvonlisäveron tilitykseen osakeyhtiöiden tappioiden vähentämisoikeutta laajennetaan ja sukupolvenvaihdoksia helpotetaan perintöverotusta keventämällä autoveron lasku toteutetaan hallitusohjelman mukaisesti mikä on omiaan edistämään autokantamme uudistumista ja lisäämään liikenneturvallisuutta sekä vähentämään liikenteen aiheuttamia ilmastopäästöjä arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olen kysynyt mikä olisi kaikkein tärkein teko joka vahvistaisi uskoa toiminnan laajentamiseen suomessa yllättävän usein vastaus ei koske yrittäjävähennystä tai kannustimia vaan vastaus on että hoitakaa se velkaantuminen kuntoon niin kauan kuin valtio ja kunnat velkaantuvat se tietää tulevaisuudessa korkeampia veroja ostovoimaa syöviä leikkauksia ja ennen pitkää sitä kreikan tietä velkaantumisen taittaminen on siis myös talouden käyntiin lähtemisen kannalta tärkein teko minkä tämä talo voi tehdä tämän vaalikauden aikana pitkälti ratkeaa onnistuuko suomi palauttamaan maineensa on äärimmäisen tärkeää että hallitus pitää kiinni kehyksestään ja neljän miljardin euron tavoitteestaan sopeutuksessa vain se mahdollistaa velkaantumisen taittamisen toki vain jos olemme lisäksi rohkeita muissa uudistuksissa ja vain velkaantumisen lopulta voi pelastaa hyvinvointivaltion velka on myös sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kysymys tuhatyhdeksänsataa luvulla työ uran aloittaneella oli edessään nopeasti kasvava talous paranevat palvelut melko turvattu työura ja alhaiset työeläkemaksutkin nyt työuraansa aloittavalla ei valitettavasti ole edessään mitään näistä joudumme kysymään tänään itseltämme haluammeko että taakakseen myös kuralla olevan valtiontalouden ja massiiviset velanhoitokulut omasta ja kokoomuksen puolesta vastaan sellaiseen meillä ei ole valmiutta eikä oikeutta arvoisa puhemies säästäväisyys ratkaisee mutta sekin on tärkeää mihin ne rahat käytetään menopuolen rakenteen iso kysymys on pystymmekö satsaamaan riittävästi osaamiseen velkaantumisen taittamisen ohella kehyksen tärkein päätös kokoomukselle on se että koulutukseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen ei päätetä enää uusia säästöjä sen sijaan hallitus tekee koulutuksen kehittämiseen sadan miljoonan euron lisäsatsauksen vuosille seitsemäntoista ja kahdeksantoista kehysriihen yhteydessä hallitus linjasi tukun täsmätoimia työn ja yrittämisen puolesta erityisen tärkeää on työttömyysetuuksien muuttaminen passiivisesta tuesta aktivointirahan suuntaan fiilis ei saa koskaan olla se että ei kannata yrittää kun menee tuet kokoomuksen mielestä asetelman pitää aina olla se että työ kannattaa oli se pientä tai suurta pitkäaikaista tai keikkaluontoista hallitus ottaa ison askeleen oikeaan suuntaan mahdollistamalla työttömyysetuuksien käyttämisen yrittäjäksi heittäytyvän starttirahana ja töihin kiinni pääsevän palkkatukena tässä täytyy kiittää myös oppositiota erityisesti sosialidemokraatteja hyvästä sparrauksesta oikeansuuntaisilla aloitteilla muunto osuuden rajoittuessa peruspäivärahaan jää toki ansiosidonnaiselta yrittäjäksi hyppääminen edelleenkin turhan usein uhkarohkeuden varaan toivonkin että löydämme otettavalle askeleelle yhdessä vielä jatkoratkaisun koska kokeneiden osaajien yrittäjyyttä tämä maa aivan erityisesti kaipaisi kasvuyrittäjyys edellyttää yhä useammin kansainvälistymistä heti alussa se onnistuu vain aidosti avoimessa yhteiskunnassa askeleena tähän suuntaan hallitus ehdottaa nyt oleskeluluvan myöntämistä startup yrittäjyyden perusteella muistan itse hyvin kun vierailin ensimmäistä kertaa viisi vuotta sitten startup sauna valmennusohjelmassa otaniemessä siellä oli jo silloin kymmeniä ulkomaalaisia tiimejä monet olisivat halunneet jatkaa kasvuyrityksen kehittämistä suomessa yrittäjyyteen perustuvan oleskeluluvan kuitenkin saa vain jos firmalla on riittävästi myyntiä ja se on kannattava kertokaa yksikin startup jolle tämä on mahdollista useimmat heistä siis heitettiin maasta ulos no nyt tällainen valiotaimien hylkiminen viimein loppuu rovion ja supercellin kaltaisten pidemmälle päässeiden kasvuyritysten kannalta pullonkaula on ollut ulkomaisten talenttien rekrytoinnin byrokratia puolen vuoden päästä luvat kyllä aina saa mutta siihen mennessä projekti on ohi tai rekrytoitavan kiinnostus suomeen lopahtanut tähän hölmöilyyn hallitus puuttuu linjaamalla ulkomaisten erityisasiantuntijoiden rekrytoinnin nopeuttamisesta kunhan se nyt uskalletaan viedä loppuun riittävän suoraviivaisesti paradoksaalisesti olemme tilanteessa jossa samaan aikaan on kasvanut toisaalta työttömyys ja toisaalta avoimien työpaikkojen määrä avoin työpaikka tässä maassa on niin arvokas mahdollisuus että se pitää saada täyttymään viivytyksettä viime vuonna kuitenkin yli kuusitoistatuhatta henkilöä sai karenssilausunnon työstä tai aktivointitoimista kieltäytymiseen liittyen jokaisen kieltäytymisen taustalla on varmasti yksilöllinen tilanne joka täytyy huomioida työttömyystuki ei kuitenkaan ole subjektiivinen oikeus tuntuvien karenssien liittäminen pelisääntöjen rikkomiseen on oikein niin suomalaisen oikeustajun kuin senkin kannalta että meillä sitten riittää rahaa tukea toinen toisiamme siinä tilanteessa kun töitä oikeasti löydy arvoisa puhemies tässä salissa tullaan varmasti sanailemaan myös siitä että hallitus hitusen korottaa bensan ja dieselin veroja pyydän jokaista tähän teemaan tarttuvaa kertomaan hoitaisitteko tämän noin sata miljoonaa euroa mieluummin korottamalla jotain muuta veroa vai leikkaamalla lisää ja jos niin mistä

kehityksen mahdollisuuksia hukkaavia pakkopaitavelvoitteita ja rajoituksia kuten nykyään arvoisa puhemies kesällä päästään viimein arvioimaan millaisia alakohtaisia alakohtaisia vaikutuksia kilpailukykysopimuksella on ja mitä tarvitsee tehdä sen päälle jotta työlinja oikeasti toteutuu syksyn budjettiriiheltä kokoomuksen eduskuntaryhmä edellyttää lisää rohkeita avauksia työn ja yrittäjyyden hyväksi tänään käsittelyssä olevassa kehyspäätöksessä otetaan kuitenkin jo kolmessa mielessä tärkeä askel oikeaan suuntaan yksi osoitamme suomen kyvyn estää velkaantumisen riistäytyminen kaksi koulutuksen resursseissa tehdään käänne kolme sosiaaliturvan ja verotuksen valinnoissa suosimme aina työtä ja yrittämistä

arvoisa

jälkeen yhä useampi suomalainen kysyy mihin suomea viedään nopeudesta ei ole hyötyä jos suunta on väärä sanoi aikanaan jo mahatma gandhi viekö hallitus suomea siihen suuntaan mistä hallituspuolueet vaaleissa puhuivat vai ovatko vaalien jälkeen tavoitteet muuttuneet eräs kokenut parlamentaarikko pohti vaalipuheiden merkitystä erityisen arveluttavaa ja tuomittavaa on mielestäni se että vaaleissa esiinnytään eri linjauksilla kuin mitä vaalien jälkeen ollaan valmiita toteuttamaan näin totesi yli puoluerajojen arvostettu entinen varapuhemies pekka ravi kansallinen kokoomus viisaita sanoja ennen vaaleja juha sipilä lupasi että eläkeläisten lapsiperheiden ja opiskelijoiden euroista ei leikata senttiäkään timo soini lupasi että pienituloisilta ei voi ei saa eikä pidä leikata alle tuhannen euron tulot muuttuvat verottomiksi kreikan tukipiikki menee kiinni autovero poistetaan bensaveroon ei perussuomalaiset eivät myy periaatteitaan mikä on lopputulos kehysriihessä hallitus päätti leikata työttömien sairaiden eläkkeensaajien ja opiskelijoiden perusturvaa ja tälle pyydetään nyt eduskunnan hyväksyntää se on kylmä päätös johon edes esko ahon lama ajan porvarihallitus ei ryhtynyt arvoisa puhemies sdp varoitti hallitusta jo viime kesänä työllisyyden laiminlyönnistä olemme tarjonneet hallitukselle lukuisia vaihtoehtoja kasvun ja työllisyyden parantamiseksi työllisyyden rinteen mallissa passiivisia työttömyysmenoja käytetään aktiiviseen työllistämiseen vielä viime syksynä hallituspuolueet nimittivät aktivoivaa työllisyyspolitiikkaa tempputyöllistämiseksi nyt hallituksen pää kääntyi ja rinteen malli otetaan käyttöön ensi vuoden alusta hallitus ansaitsee kiitoksen suunnanmuutoksestaan tästä huolimatta valitettava tosiasia on kuitenkin se että hallituksen kiveen hakattu tavoite sadastakymmenestätuhannesta uudesta työpaikasta karkaa aina vain kauemmaksi ja asiantuntija toisensa jälkeen onkin ryhtynyt epäilemään tavoitteen toteutumista

otetaan käyttöön työeläkemaksujen emu puskurit joilla alennetaan työnantajien kynnystä työllistää ja lisätään palkansaajien ostovoimaa kaksi alennetaan työllistämisen kynnystä jakamalla yrityksen riskiä palkata ensimmäinen työntekijä tuntuvalla tuntuvalla verovähennyksellä kolme käynnistetään miljardi investoinnit kirjastojen terveyskeskusten ja koulujen korjaamiseksi valtion investointituella ja laitetaan asuntorakentamiseen vauhtia neljä huolehditaan startti ja työllisyysmäärärahoista viisi erityisesti lapsiperheiden ostovoiman tukemiseksi kannustetaan pankkeja jatkamaan lyhennysvapaita kuukausia kukaan päättäjä ei yksinkertaisesti voi istua toimettomana kun suomessa on lähes puoli miljoonaa työtöntä samalla kun meillä on valtavasti tekemätöntä työtä arvoisa puhemies sosialidemokraatit ovat huolissaan suomen kehityssuunnasta suomalaisten osaamistaso heikkenee kansalaisia motivoidaan kepillä ja hyvätuloisille varataan veroporkkanoita esimerkiksi miljoonaperintöjen verotusta keventämällä palkansaajien suojaverkkoja ohennetaan ja yhä useampi joutuu asioimaan sosiaalitoimistossa jos ainut työkalu on vasara kaikki ongelmat näyttävät nauloilta ensin yhtiöitettiin metsät ja luonto seuraavaksi terveyskeskukset ja sairaalat ja nyt hallitus haluaa yhtiöittää kansallisomaisuutemme tiet rautatiet ja meriväylät hyvä pääministeri sipilä hallituksenne toiminnasta jää kuva että vastaus jokaiseen ongelmaan on veronmaksajien omaisuuden yhtiöittäminen tästäkään ei puhuttu ennen vaaleja perussuomalaisten ryhmänjohtaja sanoi eilen ettei hallituksella ole vaaleissa saatua valtakirjaa muuttaa suomen teitä maksullisiksi mutta eivät perussuomalaiset vaaleissa puhuneet myöskään työttömien kepittämisestä tai julkisen terveydenhuollon yhtiöittämisestä

ottakaa kaikki mukaan älkää jättäkö isoa osaa suomalaisista turvallisuuden ja hyvinvoinnin ulkopuolelle pitäkää kaikki suomalaiset samassa veneessä kaksi panostakaa työllisyyteen tässä ja nyt siihen saatte meidän tukemme esityksemme ovat käytettävissänne kolme pitäkää kiinni tärkeimmästä kilpailukykytekijästämme eli osaamisesta helsingin yliopiston massiivisten irtisanomisten jälkeen hallituksen pitäisi viimeistään herätä

sopeuttakaa taloutta oikeudenmukaisesti älkää jättäkö tulopuolta kokonaan pois keinovalikoimasta laajentakaa veropohjaa aliverotetun finanssisektorin sekä suurten pääoma ja omaisuustulojen suuntaan silloin lapsiperheiltä eläkeläisiltä ja työttömiltä ei tarvitse leikata niin paljon arvoisa puhemies suomen suunta pitää nyt kääntää se jää nyt eduskunnan tehtäväksi sillä hallituksen kehyspäätökset eivät sitä mahdollista sosialidemokraatit ovat valmiita yhteistyöhön jos tavoitteena on parempi työllisyys korkeampi osaaminen ja laman taakan oikeudenmukainen jako

arvoisa puhemies

euroa enemmän kuin aikaisemmin se on iso summa etenkin kun arjen kustannuksista selviäminen on muutenkin vaikeaa naisen käyttämän kelan tukeman taksikyydin kustannukset olivat myös nousseet kahdeksantoista euroa herääkin kysymys onko enää varaa ostaa lääkärin määräämiä lääkkeitä viidenkymmenen euron alkuomavastuun takia kauppareissu vaihtuu leipäjonoon koska pitää valita joko lääkkeet tai ruoka arvoisa puhemies pääministeri sipilä kannusti hienosti nuorten parlamenttia viime perjantaina opiskelemaan innokkaasti ja valmistumaan ammattiin pääministeri kannusti myös laittamaan hänelle sähköpostia mitä pääministeri vastaa sille nuorelle naiselle joka kysyi kaikille kansanedustajille laittamassaan sähköpostissa miksi hänen kannattaisi jatkaa opiskelua kun johtaa velkaantumiseen ja työttömänä tienaisi enemmän samaa kysyvät monet muutkin opiskelijat joiden opintorahasta te leikkaatte kahdeksankymmentäkolme euroa ja joiden kannettavaksi te sysäätte kasvavaa velkataakkaa omilta harteiltanne arvoisa puhemies jos olisimme kaikki samassa veneessä jokainen osallistuisi näihin taloustalkoisiin maksukykynsä mukaan nyt hyvätuloisia kehotetaan kantamaan yhteistä vastuuta vapaaehtoisesti lahjoittamalla hyväntekeväisyyteen samalla niiltä joilla on kaikkein vähiten viedään kaikkein eniten siinä ei mielipidettä kysytä suomen köyhien lisäksi te kehtaatte jatkaa maailman köyhimpien kurmuuttamista kehitysyhteistyö on kansainvälisen vastuun kantamista ei se säästöpossu jonka voi aina pahan päivän sattuessa rikkoa ja ryöstää kun tämä epäoikeudenmukaisuuden kakku vielä kuorrutetaan kevään osinkokekkereillä ja yritysjohtajien bonuksilla on tulppa toden totta irti yhteisestä paatista kohtuuden viesti on haudattu ja kuopattu hallintarekisterin sijaan kehotan hallituspuolueiden kansanedustajia miettimään hetken arkkipiispa kari mäkisen sanoja oikeudenmukainen yhteiskunta ei synny hyväntekeväisyyden varaan vaan oikeudenmukaisten päätösten kautta siksi verotus on oikea ratkaisu jakaa tuo yhteinen taakka tämä ei ole vain moraalinen viesti myös järkevän talouspolitiikan arvoisa puhemies suomessa kannattaisi siirtyä työn verottamisesta kulutuksen ja haittojen verottamiseen se olisi kansainvälisten suositusten mukaista miten markkinoiden uudistumista hidastavat innovaatioita estävät ja ympäristöä kuormittavat yritystuet voidaan nähdä osana toimivaa markkinataloutta hallitus ei karsi niitä se lisää eniten saastuttavan teollisuuden tukia se pitää sosialismin hengessä auki satojen miljoonien eurojen piikkiä talvivaaran kaivokselle leikkauskohteet ovat aina arvovalinta vihreät olisivat valinneet toisin koulutuksella tieteellä ja tutkimuksella luodaan tulevaisuutta suuria yrityksiä tehottomasti tukemalla ja ympäristön saastuttamista rahoittamalla syödään pois tulevaisuuden edellytyksiä hallitus on yhteen ääneen kertonut vastustavansa veronkiertoa toivottavasti se ei enää aio siis armahtaa verorikollisia tai jarruttaa toimia verovälttelyn kitkemiseksi euroopassa arvoisa puhemies hallituksen tulisi viimein ymmärtää että valtiota ei voi johtaa kuin yritystä ja että valtion kassaa ei voi verrata kansalaisen kukkaroon kun yritys vähentää työntekijöitä sen kannattavuus voi parantua valtio ei voi potkia ihmisiä ulos kansantaloudesta hallitus pyrkii soveltamaan yritystalouden oppeja valtiontalouden hoitamiseen se johtaa vain kotimaisen kysynnän laskuun ja työttömyyden kasvuun ja kun ihmisten lompakoista eurot vähenevät kansalaisten euroista riippuvat kotimaiset yritykset kärsivät seuraa itse itseään ruokkiva negatiivinen kierre valtion alijäämä ja velkaantuminen kun uutta kasvua ei synny mistään valtiontalouden ohella myös kuntatalous on ahtaalla hallitus retostelee että kuntien valtionosuuksiin ei tällä vaalikaudella kosketa mutta tietääkö vasen käsi mitä oikea käsi tekee kun kuntien ja kuntalaisten ahdinko tästä huolimatta kasvaa kuntatalous on osa julkista taloutta joten kireä talouspolitiikka syö verotuloja ja lisää työttömyyttä myös kunnissa nyt hallitus kiristää otettaan kunnista entisestään ensin se esitteli nämä sote asiakasmaksujen korotukset ja päivähoidon rajoitukset vapaaehtoisina toimina kunnille kun kaikki kunnat eivät toimineetkaan kuten hallitus tahtoi hallitus pakottaa kunnat tähän se siitä vapaaehtoisuudesta arvoisa puhemies kehysriihen liikennehankkeet ansaitsevat kehuja silti moni maakunta joutui pettymään kun odotettuja tierahoja ei saatukaan vihreät antavat tukensa myös monille yrittäjyyttä ja työllisyyttä tukeville toimille on hyvä että hallitus on kohdentanut toimiaan erityisesti pienten yritysten tukemiseen jotta hyvistä ehdotuksista saataisiin priimaa vihreät kannustavat hallitusta esimerkiksi alentamaan työnantajan sivukuluja ensimmäisen työntekijän kohdalla palkkatuen ja starttirahan kaltaisten kannustimien ohessa toivon näiden hyvien avausten antavan hallitukselle hallitukselle rohkeutta perustulon toteuttamiseen arvoisa puhemies päätökset ovat aina arvovalintoja vihreät pitävät ääntä niiden puolesta joilla sitä ei ole tai joiden ääntä hallitus ei suostu kuuntelemaan meidän mielestämme suomen pitää pitää huolta heikoimmista suomen on suojeltava arvokasta ympäristöä ja oltava oikeudenmukainen kaikille tässä maassa on tilaa eläkeläiselle ja opiskelijalle tässä maassa on tilaa kaikille myös heille jotka eivät tuo valtion kassaan vain nopeita voittoja tähän maahan on saatava tilaa kohtuudelle sen puolesta meidän kaikkien on yhdessä tehtävä töitä

arvoisa puhemies suomen talous kasvoi viime vuonna puoli prosenttia vmn ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna nolla pilkku yhdeksän prosenttia palkansaajien tutkimuslaitos on pilkku yhden prosentin kasvuennusteellaan hiukan positiivisempi talouden näkymät ovat siis kehittymässä parempaan suuntaan vaikka tilanne on vielä kaukana hyvästä taantuman pitkittyminen ja yhä suuremmaksi kasvava työttömyys ovat suurimmat uhat hyvinvoinnille tasa arvolle ja julkisen talouden tasapainolle suomessa on epäonnistuttu täysin niin kasvun tukemisessa kuin työllisyyden hoidossa monissa muissa maissa suomen työttömyysluvut olisivat jo johtaneet hallituskriisiin mutta kyllä tästä maasta rahaa löytyy synkistä luvuista huolimatta pörssiyhtiöt kasvattavat maksamiaan osinkoja tänä keväänä arviolta neljätoista prosenttia yhteentoista pilkku kahdeksaan miljardiin tämän kevään osinkopotti voi nousta pörssiyhtiöiden kaikkien aikojen suurimmaksi se tarkoittaisi

viimeksi ollut näin suuri juuri vuonna kaksituhattaseitsemän rahaa löytyy myös pörssiyhtiöiden kassoista suomalaisten pörssiyhtiöiden keskimääräinen nettovelkaantumisaste on tällä hetkellä erittäin alhainen joka neljännellä pörssiyhtiöllä likvidien varojen osuus ylittää kaksikymmentä prosenttia taseesta sen sijaan että näitä varoja laitettaisiin uusiin investointeihin tai tuotannon kehittämiseen maksetaan niitä ulos pörssiyritykset maksavat tällä hetkellä enemmän osinkoja kuin mitä laittavat rahaa investointeihin arvoisa puhemies suomalaista yritysjohtoa vaivaa ideapula ei rahapula mutta mitä tekee hallitus tässä tilanteessa hallitus osoittaa syyttävää sormeaan työttömiä kohtaan tilanteessa jossa pitkäaikaistyöttömiä on lähes yhtä paljon kuin yhdeksänkymmentä luvun laman aikana ja työpaikkojen puute on maan suurin ongelma aikoo hallitus pakottaa työttömät ilmaistöihin kiristää työttömyysturvan ehtoja ja pidentää karenssiaikoja

ja tieverkostoa arvoisa puhemies suomessa tulisi lyhyellä aikavälillä tehdä talouspolitiikkaa jolla katkaistaan matalan kasvun ja kasvavan työttömyyden kierrettä sekä pitkällä aikavälillä talouspolitiikkaa jolla tuetaan elinkeinoelämän uudistumista ja tuottavuuden parantumista viennin kysynnän ollessa heikkoa tulee panostaa kotimaiseen kysyntään ja ostovoimaan tämä tarkoittaa luopumista kilpailukykysopimuksen palkanalennuksista jotka ovat haitallisia taloudelle sopimuksen seurauksena ostovoima heikkenisi vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä yhteensä nolla pilkku seitsemän prosenttia sekä julkisella että yksityisellä sektorilla julkisella sektorilla ostovoima heikkenee kaksituhattayhdeksäntoista mennessä vielä tuplasti enemmän lomarahojen leikkauksesta johtuen vasemmistoliitto esittää pienituloisten verotuksen keventämistä kunnallisverotuksen perusvähennystä korottamalla sekä talouskasvun välittömäksi käynnistämiseksi alennettujen arvonlisäverokantojen alentamista määräajaksi kahdella prosenttiyksiköllä sekä näiden vahvistamista uusilla hyödykeryhmillä

ruotsalainen eduskuntaryhmä katsoo hallituksen toimivan oikein pitäessään kiinni neljän miljardin euron säästötavoitteesta vaikka priorisointimme eriävätkin leikkausten toteuttamisen osalta esimerkiksi jo voimakkaasti leikattujen kehitysyhteistyömäärärahojen lisäleikkaamista emme voi hyväksyä vaikka hallitus ainakin hieman jarruttaa koulutusleikkauksissa totuus on että budjettikehys heikentää merkittävästi koulutuksen resursseja tämä on väärä tie jos haluamme saada suomen jaloilleen jos budjettitaloutta tasapainotetaan neljällä miljardilla ymmärrämme että se ei onnistu ilman osittaista tinkimistä sosiaalisesta hyvinvoinnista tämä on toteutettava kuitenkin siten että turvaamme kaikista heikoimmassa asemassa olevien hyvinvoinnin muun muassa tästä syystä sekä luodaksemme oikeudenmukaisemman järjestelmän ehdotamme yhteistä lääkkeiden hoitomaksujen ja matkakustannusten kustannuskattoa

arvoisa puhemies peräänkuulutan hallitukselta myös selkeämpiä visioita ja uusia malleja siitä miten luomme tulevaisuudessa talouskasvua meidän ei pidä rajoittua lähimpään neljään vuoteen vaan meidän on katsottava pidemmälle viisi kymmenen ja kaksikymmentä vuotta eteenpäin millä aloilla ja missä teknologioissa olemme globaalilla tasolla parhaita miten suomi suhtautuu uusiin ilmiöihin kuten jakamistalouteen ja niin edelleen julkisen talouden suunnitelmassa mainitaan aivan oikein että suomen talous on viime vuodet kärsinyt nimenomaan teollisuuden rakennemuutoksesta viimeisen kymmenen vuoden aikana teollisia työpaikkoja on hävinnyt lähes jokaiselta paikkakunnalta poikkeuksena esimerkiksi vaasa jossa teollisten työpaikkojen jatkunut vahvana hallitus toistaa suunnitelmassaan myös tunnettua faktaa vienti ei vedä on kuitenkin hyvä muistaa että esimerkiksi pohjanmaan rannikolla vienti vetää erinomaisen hyvin myös paljon paremmin kuin useimmilla ruotsin ja saksan seuduilla

esimerkiksi ruotsalaisen nordregio tutkimuslaitoksen mukaan energia ja clean teknologiaan liittyvien niin sanottujen vihreiden patenttien osuus on suomen vaasassa korkeampi kuin missään muualla pohjois euroopassa yritykset panostavat alueella vahvasti tutkimukseen ja kehitykseen kyseessä on juuri sellainen kansainvälisesti kilpailukykyinen keskittymä josta minun ymmärrykseni mukaan hallitusohjelmassakin puhutaan tuntuu siksi aika erikoiselta että kasvava eteenpäin menevä alue joka todistettavasti pärjää globaalisti sekä luo ja tuo suomeen lukuisia miljardeja enemmän kuin mitä itse kuluttaa joutuu jatkuvasti taistelemaan esimerkiksi nykyisen monikielisen keskussairaalan tason ylläpitämisestä

arvoisa puhemies

jos samaan aikaan leikataan koulutuksesta ja tutkimustoiminnasta päinvastoin suomen tulisi tässä tilanteessa panostaa koulutukseen ja tutkimukseen tutkimukset kun osoittavat että jokainen

arvoisa puhemies hallituksen selonteossa on useita kipeitä säästökohteita leikkaukset koulutuksesta ja tutkimuksesta syövät kasvun eväitä leikkaukset opintotuesta vaikeuttavat nuorten kouluttautumismahdollisuuksia leikkaukset kehitysyhteistyöhön lapsilisään kotihoidon tukeen yksityisen hoidon tukeen työmarkkinatukeen sotilasavustukseen rintamalisään ja eläkettä saavan hoitotukeen ovat euromääräisesti pieniä kuitenkin tuntuvia niille ihmisille jotka kaikkein eniten tarvitsevat yhteiskunnan apua osa näistä tulisi kohdentaa uudelleen ja siksi vetoan vielä kerran hallitukseen tutustukaa kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettiin sieltä löytyy hyviä korjausvinkkejä

on tullut myös perustulokokeiluun kdn kannustava perusturvamalli kannustaa kaikissa tilanteissa työntekoon toisin kuin muut esillä olleet perustulomallit perustuloa selvittäneen työryhmän arvioinneissa mallimme sai hyvän vastaanoton kannustavan perusturvan kokeilu vaatii toteutuakseen kansallisen tulorekisterin käyttöönoton kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä pyytää hallitusta kiirehtimään valmisteilla olevan tulorekisterin käyttöönottoa jotta paras malli voitaisiin ottaa perustulokokeilun pohjaksi

joka työllistää tietyn määrän työttömiä voisi pyörittää toimintaa verovapaasti ensimmäiset kolme vuotta lopuksi arvoisa puhemies yrittäjyyden sekä yritysten työllistämismahdollisuuksien lisääminen on parasta mahdollista tulevaisuuspolitiikkaa

arvoisa rouva puhemies hyvät kansanedustajat tulevien sukupolvien kasvu on pysäytettävä tämä hallitus on sitoutunut tekemään tarvittavat säästöt ja reformit arviolta noin kymmenen miljardin euron kestävyysvajeen kattamiseksi sovimme julkisen talouden suunnitelmassa toimista joilla pidetään kiinni hallitusohjelman neljän miljardin euron sopeuttamistavoitteesta kipeät säästöpäätökset ovat nyt siis takana säästöt ovat osa kokonaisuutta jolla katetaan arviolta noin kymmenen miljardin kestävyysvaje hyvinvointipalveluiden rahoituksessa kasvua ja työllisyyttä edistävät toimet kattavat kaksi miljardia reformit loput neljä miljardia

prosentin työllisyysasteella vuonna kaksituhattayhdeksäntoista velaksi eläminen julkisessa taloudessa loppuu hallitusohjelman mukaisesti vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi hallituksen tavoittelema seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysaste vuonna kaksituhattayhdeksäntoista kääntäisi julkisen talouden ylijäämäiseksi jo samana vuonna edustaja lindtman merkittävimmän toimen eli yhteiskuntasopimuksen sopimusneuvottelut ovat kyllä työllistäneet hallitusta koko ensimmäisen kymmenen kuukauden ajan infra oy oli keskustan hallitusohjelmassa sdpllä tuo kulki nimellä remontti oy eli olemme kyllä yhtiöittäneet siellä ja täällä edustaja andersson valtion omaisuutta olemme tällä kaudella myyneet viime viime kaudella sitä myytiin miljardien edestä tietääkseni vain patrian myynnistä on päätetty ja sekin aloitettiin jo viime kaudella arvoisa puhemies jotta työllisyys voisi merkittävästi parantua talouskasvun pitää selvästi nopeutua kolmen vuoden supistumisen jälkeen talous kasvoi viime vuonna prosenttia investoinnit ovat kääntyneet jo kasvuun jatkossa tuotannollisten investointien kasvu edellyttää kuitenkin viennin vedon huomattavaa parantumista suomi ei ole vieläkään saanut kiinni maailmantalouden kasvuvauhdista mahdollisuuksia on ollut sillä suomalaisten yritysten tuotteiden vientimarkkinat maailmalla kasvoivat viime vuonnakin työllisyyden parantaminen edellyttää sekä suomalaisen työn kysynnän että tarjonnan lisäämistä kysynnän lisäämiseksi viennin kilpailukyvyn parantaminen työmarkkinajärjestöjen välisellä sopimuksella on ensiarvoisen tärkeää hallitus on määrätietoisesti työskennellyt sopimuksen syntymisen puolesta nyt pallo on työmarkkinaosapuolilla kehysriihessä päätettiin uusista työllisyyttä vahvistavista toimista joista tärkein on työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen liikkuvuusavustuksen starttirahan ja palkkatuen rahoittamiseen päätimme kehysriihessä myös merkittävistä liikennehankkeista ne palvelevat elinkeinoelämän tarpeita eri puolilla maata ja lisäävät asuntorakentamista tälle ja vuosille kaksituhattaseitsemäntoista kohdistuu nyt merkittävät investoinnit kärkihankkeisiin korjausvelan hoitoon sekä uusiin infrahankkeisiin arvoisa rouva puhemies korkeasta työttömyydestä huolimatta myös avoimien työpaikkojen määrä on kasvussa pahenevaa kohtaanto ongelmaa työmarkkinoilla ratkaisemme hallituksessa lisäämällä työttömyysturvan vastikkeellisuutta tiukentamalla työttömien työn vastaanottovelvollisuutta ja uudistamalla te keskusten palveluprosessia vauhditamme työllisyyttä myös kannustinloukkuja purkamalla lisäksi hallitus on esittänyt laajaa yrittäjyyspakettia jonka keskeisenä uutena sisältönä on palkkatuki ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kynnyksen madaltamiseksi työttömyysturvan uudistaminen itsensä työllistämisen helpottamiseksi pk yrityksille suunnattu innovaatioseteli ja patenttien parempaa hyödyntämistä vauhdittava innovaatiopaketti parhaillaan useita yrittäjyyttä edistäviä veroratkaisuja esimerkiksi muille kuin osakeyhtiöille otetaan käyttöön viiden prosentin yrittäjyysvähennys ja mahdollistamme pienten yritysten maksuperusteisen arvonlisäveron tilityksen ja niin edespäin nämäkään toimet eivät vielä riitä ensi syksyn budjettiriiheen valmistellaan vielä uusi työllisyyspaketti talous on saatava kasvamaan ja työllisyys paranemaan nopeasti suomen viime vuosien heikkoa talouskasvua tarkasteltaessa tarkasteltaessa unohtuu helposti että ympäröivässä maailmassa talous on kasvanut jo hyvin pitkään suomella ei ole varaa jättää maailmantalouden tämänkertaista nousukautta kokonaan väliin jotta tämä vältetään taloutta on uudistettava kaikilla rintamilla ripeästi

pelastettua arvoisa puhemies suomen tilanne ei todellakaan ole toivoton toivoton se on meidän omissa käsissämme me emme anna periksi kiitos
nyt siirrytään debattiin pyydän siihen osallistuvia ilmoittautumaan

arvoisa rouva puhemies kasvun ja työpaikkojen luomiseksi todella tarvitsemme kokonaan uudenlaisia ratkaisuja suuria rakenteellisia ratkaisuja nyt täytyy varmaankin muuttaa koko asento eikä vain korjata sitä sanovat armeijan käyneet kaiken kaikkiaan näivettymisen kierre on kuitenkin katkaistava kaikissa näissä uudistuksissa me voimme todellakin jäädä tuijottamaan vain uhkia ja mahdollisia puutteita ja sulkea silmämme niiltä mahdollisuuksilta mitä ne ovat antamassa edustaja lindtman te ryhmäpuheenvuorossanne ryhmäpuheenvuorossanne esititte lisämiljardien menoja muun muassa kirjasto ja muihinkin julkisiin investointeihin en tosin kuullut miten olisitte nuo miljardit ottaneet mistä ne olisivat pois voisitteko ystävällisesti kertoa kokonaisuuden

positiivisesti näyttää siltä että kaikilla puolueilla tässä salissa on yksimielisyys siitä että työttömyysturva on hyvä käyttää aktiivisesti mutta täytyy tehdä selvä ero siihen että kysymys ei ole mistään rinteen mallista tämä rinteen malli jonka demarit ovat esittäneet maksaisi eduskunnan laskentapalvelun mukaan

kolmesataaviisikymmentä miljoonaa euroa mutta missä se pihvi tässä hallituksen esityksessä sitten on se pihvi on siinä ettei tarvita uutta rahaa vaan käytetään olemassa olevaa rahaa tehokkaammin tehokkaammin nimenomaan palkkatukena ja starttirahana ja se pihvi on lindströmin pihvi mutta mitä tulee lindtmanin vaalilupauksiin niin vuonna kaksituhattayksitoista sosialidemokraatit lupasivat satatuhatta uutta työpaikkaa no miten vaalikaudella kävi satatuhatta työpaikkaa meni erotus on kaksisataatuhatta työpaikkaa se on aika iso toisaalta nyt lindtman esittää tässä salissa tällä vaalikaudella emu puskureitten käyttöönottoa hän itse sanoi viime vaalikaudella kun soini sitä lindtman sanoi

arvoisa puhemies ensinnäkin tästä demarien listasta ensimmäisen työntekijän verovähennysoikeus mielenkiintoinen ajatus jota hallitus jo ilmoitti tutkivansa työllistämiskannustimen nimellä se täytyy tarkkaan suunnitella että se mahdollisimman tehokkaaksi saadaan puhutte vuodesta toiseen ja kuukaudesta toiseen emu puskureiden käyttämisestä kuitenkin meillä valtiontaloutta vastuullisesti hoitavat virkamiehet ja arvioitsijat toistuvasti ovat arvioineet että se liikkumavara on todellisuudessa mitätön tai olematon vastuullisesti katsotaan myöskin tulevien sukupolvien eläkemaksua tämän osalta pyytäisin tarkkuutta kyllä aina kun heitätte sen kortin esiin puhuitte kirjastoihin infraan kouluihin sijoittamisesta kyllä tämä hallitus venyttää menokehyksiä niin paljon kuin vain voidaan suhteessa velkaantumiseen ja verotuksen nostamiseen että käytetään rahaa muuallekin

arvoisa rouva puhemies on erinomainen asia että sosialidemokraattien hallitukselle tarjoamat vaihtoehdot kiinnostavat nyt kun olette niistä osan ottaneet sinne omaan laariinne niin voimme mielellämme tarjota näitä lisää esimerkiksi tämän terveyskeskukset ja koulut ja päiväkodit kuntoon siihen löytyy malli siemenrahoituksella meidän vaihtoehtobudjetistamme arvoisa puhemies suomea viedään nyt väärään suuntaan siitä osoituksena on se että ei tule lisää työpaikkoja tulee vähemmän työpaikkoja sen lisäksi vaikka ennen vaaleja lupasitte että ette pääministeri leikkaa opiskelijoilta eläkeläisiltä ja lapsiperheiltä nyt te leikkaatte mutta erityisen mielenkiintoista on se että nyt olette löytäneet yhden vastauksen kaikkiin ongelmiin

terveyskeskukset ja seuraavaksi olette laittamassa tiet rautatiet meriväylät ja maantiet osakeyhtiöksi pääministeri ennen vaaleja sanoitte että suomi pitää laittaa kuntoon jäikö sieltä yksi sana pois tarkoititteko myyntikuntoon

puhemies täydennän edustaja lindtmania sen verran että varmaan kysymys on siitä että suomi laitetaan lunastuskuntoon väännän hieman rautalangasta tätä asiaa minkä olen pyrkinyt monta kertaa tuomaan esiin kotitaloudet ja yritykset maksavat veroa tuloistaan ja kulutuksestaan aivan totta jos ihmisten käytettävissä olevat tulot pienentyvät hallituksen ylisuurten leikkauksien vuoksi kulutus pienentyy ja sen kautta valtion saamat verot pienentyvät

te te olette itse linjanneet olevanne valmiita myymään valtion omaisuutta investointien rahoittamiseksi vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on toistuvasti pyytänyt lisätietoa näistä suunnitelmista emmekä me ole sellaista saaneet mutta nyt on varmasti hyvä hetki sitten esittää suora kysymys ja toivoa tarkoittaako siis tämä teidän kysymyksenne sitä että tämä hallitus ei ole myymässä mitään valtion omaisuutta tai valtion omistusosuuksia myöskään solidiumin solidiumin alaisista yhtiöistä

yrittämisen tai työn tekemisen kautta on hyvä mutta ei missään tapauksessa riitä että rakennamme toisillemme asuntoja tai pilkomme naapurille puita

jos nämä lähtevät on seuraava osoite kuitenkin yleensä kiina intia tai brasilia ei mikään muu suomen kaupunki joten kysyisinkin arvon pääministeriltä pidättekö huolen siitä että terveys ja koulutuspuolen leikkauksia ja uudistuksia mietittäessä jollakin pysyy kokonaiskuva hanskassa siten ettei vahingossa heikennetä sellaisia alueita joilla kansainväliset huippuyritykset tahkoavat hyvinvointia koko suomeen

puhemies valtiovarainministeri stubb sanoi puheessaan että ripaus optimismia ei julkisessa keskustelussa olisi haitaksi talouden positiivisen kierteen aikaansaamiseksi ja pääministeri sipilä vahvisti sen sanomalla puheensa lopussa että suomen tilanne ei ole toivoton ja on edelleen omissa käsissämme olen kanssanne samaa mieltä emme me saa suomea nousuun viljelemällä pessimismiä en haluaisi olla ilonpilaaja tässä tilanteessa mutta vastuulliseen taloudenhoitoon kuuluu myöskin riskien kartoittamista kahden kuukauden päästä äänestävät britit eu jäsenyydestään ja kysynkin onko hallituksella mitään varasuunnitelmaa mitä mahdollinen ero tarkoittaa suomelle

arvoisa puhemies arvon pääministeri ennen vaaleja vaalikeskusteluissa te toistitte useampaan otteeseen että yhteiskuntasopimus ratkaisee meidän yhteiskuntamme isot ongelmat olitte aika selvästi sitä mieltä heikompituloisiin heikommassa asemassa oleviin ihmisiin kohdistuvia leikkauksia suomalaisessa yhteiskunnassa ei ei tehdä jos tulette valituksi pääministeriksi olemme samaa mieltä siitä että velkataakan lisäys on pysäytettävä jollakin aikataululla haluan todeta sen että kun sanotte että säästöpäätökset on nyt tehty kyllä varmaan näin on mutta ne tulevat tavallisen ihmisen näkökulmasta joka vuosi eteen koska ne päätökset vaikuttavat vuosi vuodelta jo tästä eteenpäin

haitteko te mandaattia hyvinvointivaltion muuttamiseksi markkinayhteiskunnaksi nyt te olette tehnyt metsähallituksen osalta ja nyt te olette tekemässä

arvoisa puhemies tässä oppositiota kuunnellessa täytyy tietysti iloita siitä että meillä on retorisesti hyvin näppärä oppositio mutta sisältöä voisi olla ehkä vielä hieman enemmän mitä tulee tähän hallituksen linjaamaan julkisen talouden suunnitelmaan niin hallituspuolueen edustajana olen hyvin ylpeä ja tyytyväinen siitä että hallitus pitää sen minkä lupaa siltä osin että meidän julkinen taloutemme on niin heikossa tilanteessa että hallituksen ainut vaihtoehto on pitää kiinni siitä minkä se ohjelmassaan on asettanut tavoitteeksi talouden reunaehtojen osalta ne päätökset eivät ole olleet helppoja mutta se on ylisukupolvisesti vastuullista mitä hallitus on nyt linjannut vähättelemättä laisinkaan sen merkitystä yksittäisten kansalaisten kannalta nyt osataan katsoa tarpeeksi kauas myös reformien osalta ja julkisen talouden reunaehtojen osalta yksittäisenä pienenä asiana haluan myös vielä arvoisa puhemies kiittää

kyllä tässä jää hämmästyneenä miettimään kuinka paljon painavat tämän hallituksen lupaukset lupauksia kun me olemme jo kuulleet monenlaisia mutta näyttää siltä että markkinavoimat selättävät aina tämän hallituksen

elämisen edellytykset nyt me olemme huomanneet että kaikessa onkin kysymys yhtiöittämisestä ei kulje enää posti jatkossa eivät kulje taksit eivät junat ja niin edespäin ja vastaus on että maailma tulee paremmaksi jos otetaan

hallitus on tosiaan syönyt lupauksensa moneen kertaan keskusta ja kokoomus lupasivat ettei koulutuksesta leikata leikata mutta juuri sinne on tehty massiiviset leikkaukset perussuomalaiset lupasivat ettei köyhimmiltä leikata hallitus vie nimenomaan köyhiltä

työllisyysavaukset jättivät kyllä monta kysymystä auki samoin tämä hallituksen leikkauspolitiikka vie aivan eri eri suuntaan kuin kuin siihen että lisäisimme työpaikkoja hallitus katsoo aiheelliseksi syyllistää ja kurittaa työttömiä vaikka meidän suurin ongelmamme on se että talous sakkaa ja työpaikkoja ei ole miksi hallitus ei keskity työpaikkojen luomiseen vaan laittaa kaiken energiansa byrokratian lisäämiseen ja työttömien kyykyttämisen ja

arvoisa puhemies tässä keskustelussa toivoisin kyllä sosialidemokraateilta ihan rehellistä avointa kertomusta siitä mistä te leikkaisitte mitä veroja te kiristäisitte kun te edustaja rinne kahdeskymmenes kolmatta kaksituhattaviisitoista kuukausi ennen vaaleja lupasitte että sosialidemokraatit tekevät vaalien jälkeen neljän miljardin sopeutuksen kolme miljardia menoleikkauksia kaksi miljardia niistä heti miljardi keväällä seitsemäntoista ja miljardin veronkiristykset tämä on teiltä lunastamatta tehkää nyt arvoisat sosialidemokraatit teillä on kolme entistä valtiovarainministeriä käytettävissä oma vastuullinen kehysvaihtoehtonne ja perustelkaa se nyt niin ettei siitä putoa pohja pois esimerkiksi teidän indeksileikkauksiltanne joita teidän ohjelmanne sisälsi kahdeksansataa miljoonaa on pohja pudonnut pois millä te korvaatte

rouva puhemies meillä on se ratkaisut näihin kaikkiin luonnollisesti meiltä tulee myös oma kehyslinjauksemme ja se tulee jo siksikin puhemies se tulee jo siksikin että tämän hallituksen suunta on kerta kaikkiaan väärä se on väärä silloin kun työllisyyteen ei panosteta riittävästi ja se on väärä silloin kun se on epäreilu mitä täällä tulee niihin lupauksiin niin pääministeri sipilä te sanoitte ennen vaaleja että lapsiperheiden työttömien opiskelijoiden euroja ei leikata ja nyt puhemies lisäpölmistystä tähän asiaan tuo vielä se että paitsi että tehdään epäreiluja ja ja lupausten vastaisia leikkauksia sen lisäksi suomea viedään nyt surutta myyntikuntoon on todella hämmentävää että metsät luonto

arvoisa rouva puhemies tekemättä ei voi jättää presidentti ohjeisti ja haluan antaa hallitukselle kiitosta siitä että taloutta laitetaan määrätietoisesti kuntoon ja velkaantumista taitetaan työ on nostettu ykköseksi ja suomalaisella työllä tämä maa tulee jatkossa pärjäämään ja pidän myönteisenä sitä että panostetaan myös merkittävästi yrittäjyyteen ja siihen että näitä työpaikkoja syntyisi suomeen pidän myös kiitoksen arvoisena sitä että vaikeiden leikkausten jälkeen ei enää lisäleikkauksia koulutukseen ole suunnattu kiitosta täytyy antaa myös siitä että pakolaistilanne on saatu hallintaan kiitos tästä ministeri petteri orpolle poliisin määrärahoja kuitenkin rasittaa edelleen sosialidemokraattien

arvoisa rouva puhemies tästä työllisyyden hoidosta haluan ottaa esimerkin mitenkä se yrityselämässä voi onnistua meillä varkaudessa elinkeinotoimen osalta käytiin keskustelua paikallisten yrittäjäjärjestöjen kanssa työllistämisestä nimenomaan kaupungin puolelta että kaupunki antaisi siihen tietyn määrän rahaa että yrittäjät työllistäisivät pitkäaikaistyöttömiä vastaus heiltä oli se että tilanne on niin hankala ettei kannata palkata vaikka tukea tulisi ihmisten ostovoima on vähäistä ja riskejä ei lähdetä ottamaan vaikkapa remonttien teossa siirretään niitä eteenpäin koska ei ole varmuutta tulevaisuudesta kysynkin pääministeri sipilä mitä toimenpiteitä hallitus aikoo tehdä että ihmisten ostovoima paranisi ja usko tulevaisuuteen paranisi myös

tapaa toimia ja viestittää päätöksistään asioista joista ollaan erimielisiä pidetään lehdistötilaisuuksia niin kuin eilen tästä isosta liikenneinfrapaketista kun taas asioista joista ilmeisesti jo ollaan päätetty ei kerrota mitään niin kuin siitä mitkä ne kaksitoista sairaalaa ovat jotka tulevat saamaan täyden päivystyksen arvoisa pääministeri voisitteko nyt kertoa sekä eduskunnalle että koko suomen kansalle mitä te oikeasti olette päättäneet sekä liikennepaketista

rouva puhemies yksi parhaimpia edellisen hallituksen saavutuksia on pääkaupunkiseudulla tehty sopimus yhteistyö eli mal sopimus jossa investointeja panostetaan pääkaupunkiseudulle ja ne sitoutetaan tiettyyn asuntotuotantoon jotta saadaan edullisia asuntoja tämä yhteistyö tuottaa nyt merkittävää talouden kasvua josta koko maa hyötyy ja pääkaupunkiseudulla syntyy useita työpaikkoja päivittäin kysynkin nyt pääministeriltä kun tässä kehyksessä edelleen jatketaan tätä edellisen hallituksen hyvää linjaa ja se on positiivinen kyllä jatketaan tänne pääkaupunkiseudulle on osoitettu erittäin paljon investointirahaa joka tuottaa nyt hyviä asioita niin onko hallituksella

valtion omaisuutta kuin viime kaudella brittien ero eurosta olemmeko siihen varautuneet kyllä me olemme keskustelleet ja varautuneet erilaisiin tilanteisiin mutta totta kai toivomme ja ensisijainen vaihtoehtomme on että britit säilyvät euroopan unionin jäsenenä edustaja rinne sdp lupasi viime vaaleissa satatuhatta uutta työpaikkaa menetettiin satatuhatta työpaikkaa tämä on tämä on iso ero ja osoittaa sen kuinka vaikeasta kokonaisuudesta puhumme jos näin ei olisi käynyt niin leikkauksista ei tarvitsisi puhua ollenkaan ennen vaaleja ja vaalien jälkeen puhuttiin yhteiskuntasopimuksesta ja se on ollut tärkein yksittäinen toimi tässä seitsemänkymmenenkahden prosentin se ratkaisee tästä ongelmasta noin yhden neljäsosan no sitten tämä pelottelu tällä yhtiöittämisellä tämä on kyllä aivan käsittämätöntä esimerkiksi tampereella on yhtiöitetty toimintoja sitä kukaan kukaan pelkää moni muukin kaupunki on tehnyt sitä me kaikki tässä salissa tiedämme että viime kaudella jäi metsähallitus laki kesken ja se olisi tullut tässä muodossa maaliin kaikilla hallituspohjilla infra oy oli esillä useammallakin puolueella nyt sitä selvitetään me emme ole tehneet asiasta mitään päätöksiä vielä mutta sitä nyt selvitetään sitten täällä olivat esillä posti taksit junat kaikki ne ovat yhtiöitettyjä tällä hetkellä ja hyvin toimivat ylpeänä omistajaohjausministerinä totean että että hyvin toimivat nämä yhtiöt yhtiömuodossa me tarvitsemme isoja rakenteellisia uudistuksia nyt tehdään selvitys tästä liikennekaaresta joka toteutuessaan ja oikean suomalaisen muodon löytäessään on valtavan suuri uudistus ja ottaa jättimäisen askeleen digitalisoinnissa ja niin edespäin me hallituksena emme ole tehneet siitä päätöstä vaan olemme päättäneet selvittää sen asian kuulemalla eri tahoja ja sen jälkeen muodostamme hallituksessa yhteisen kannan sama koskee tätä infra oy ajatusta joka toteutuessaan luo huikeat mahdollisuudet tehdä julkisia investointeja aivan uudella mallilla nämä ovat isoja uudistuksia ja sen takia me haluamme edetä keskustelun kautta käsittämätöntä että oppositio vastustaa sitä että tuomme avoimesti keskusteluun nämä isot asiat ensin pyydämme siitä palautetta oppositiolta yrityksiltä kansalaisilta nyt on sen aika ja sitten tehdään päätöksiä tämä on uutta poliittista kulttuuria joka näyttää olevan äärimmäisen vaikeaa hyväksyä ja hämmentävää myöskin oppositiolle

arvoisa rouva puhemies en tiedä tulkitsenko tässä keskustelussa liikaa hopeareunusta mutta ainahan me voimme päätöksiä tarkastella eri kulmilta ja jokaiseen päätökseen liittyy paljon painetta ja kritiikkiä se voi tulla oppositiolta se voi tulla luottoluokittajilta komissiolta kansainvälisiltä instituutioilta se tulee äänestäjiltä se tulee kunnilta kaupungeilta yksittäisiltä kansalaisilta mutta loppupelissä me näemme kyllä hallituksessa tämän kehyspäätöksen askeleena oikeaan suuntaan kun minä talousennusteitamme ensi vuodelle viime vuonna kasvua nolla pilkku viisi prosenttia tälle vuodelle nolla pilkku yhdeksän prosenttia sitä seuraavalle vuodelle yksi pilkku kaksi prosenttia niin siinä on jotain sellaista positiivista värinää jota suomen taloudessa varsinkaan julkisella puolella ei olla pitkään aikaan nähty en kuitenkaan näkisi mitään aihetta riemuun tämä kehyspäätös oli osittain jolla hallitus osoitti ja todisti sen että me pidämme kiinni omasta talouspoliittisesta linjasta neljän miljardin euron sopeutuksista siitä että verotus ei kiristy ja tavoitteesta että velkaantuminen taitetaan olin viikonloppuna imfn ja maailmanpankin kevätkokouksessa washingtonissa ja oli mahdollisuus keskustella myös suomen talouden tilasta komissaari moscovicin ja dombrovskiksen kanssa tämä julkisen talouden suunnitelma on eräänlainen vakausohjelma meille kaikille ja siihen kehikkoon se pitää pistää sitten voi toki olla yksittäisistä päätöksistä eri mieltä mutta kun edustaja lindtman totesi omassa ryhmäpuheenvuorossaan että sdpllä on neljä tavoitetta kaikki mukaan työllisyys kuntoon osaaminen kuntoon ja oikeudenmukainen sopeutus kyllä nämä ovat kaikki sellaisia tavoitteita joita myös hallitus hakee sitten on tietysti yksittäisiä yksittäisiä kohtia joissa ei välttämättä olla teidän onnistuttu matkan varrella mutta ennen kaikkea tässä oli nyt viesti koska me joudumme vastaamaan muun muassa komission kirjeeseen olemme siihen vastanneet ja saamme siihen vielä lopullisen vastauksen tämän kevään aikana me pyrimme välttämään sellaisia toimia jotka veisivät meidät liiallisen alijäämän menettelyyn

voidaan luottaa siis siihen kehyslinjaan joka meillä on ollut vuodesta kaksituhattakolme saakka mutta eihän tämä tietenkään riitä ja nyt en puhu sopeutuksista vaan hallituksen toimista me pistimme kehykset pakettiin seuraavaksi me teimme sote kehyspäätöksen ja nyt me panostamme yhteiskuntasopimuksen eteenpäinviemiseen tässä matkan varrella on jättiläismäisiä hankkeita joista liikennekaari oli hyvä esimerkki työllisyyspaketti yrittäjäpaketti oli toinen esimerkki uskon että kaikki suomalaiset toivovat tällä hetkellä että poliittiset päättäjät ja erityisesti hallitus sellaisia ratkaisuja jotka saavat aikaiseksi suomessa käänteen sitä

talous ja työllisyysasioista te toteatte että edellinen hallitus ei tehnyt sitä ja tätä ja tavoitteena ollut satatuhatta työpaikkaa ei toteutunut eiköhän nyt olisi teidän aika lopettaa syyttely ja ottaa vastuu te te olette pääministeri ette oppositiojohtaja me olemme tarjonneet teille omassa vaihtoehtobudjetissamme tälle vuodelle merkittäviä toimenpiteitä joilla saataisiin työpaikkoja tässä ja nyt siellä on kokonaisuus jonka on arvioinut eduskunnan tietopalvelu kolmekymmentäviisituhatta työpaikkaa tämän vuoden aikana meillä on siis keinopaketti jossa on töitä tarjolla tässä ja nyt nyt silloin kun tätä vaihtoehtobudjettia esitettiin te suhtauduitte siihen hyvin yliolkaisesti nyt kysyn teiltä oletteko tutustuneet tarkalleen niihin esityksiin mitkä siinä vaihtoehtobudjetissa on tehty ja oletteko valmiita ottamaan niitä käyttöön minä olen valmis esittelemään teille niitä tarkalleen jos ette ole niihin vielä perehtyneet arvoisa

puhemies kysyn tästä sote uudistuksesta uudistuksesta kun sekin nousi näissä kehyksissä esiin julkisen talouden sopeuttamisohjelmassa alun perin tämän sote uudistuksen tarkoitus oli nimenomaan perusterveydenhuollon vahvistaminen eli eli se että saadaan ihmisille parempaa terveydenhuoltoa nykyistä nopeammin toinen tarkoitus oli sote palveluiden integraatio jolla saadaan nostettua palveluiden vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta

sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen keskeinen tavoite on ja tulee jatkossakin olemaan se että jokaiselle suomalaiselle turvataan yhdenvertaisesti sosiaali ja terveyspalvelut ei hallitus eikä suomi ole yksityistämässä sosiaali ja terveyspalveluita julkinen valta kantaa vahvan vastuun ja vahvemmankin vastuun tulevaisuudessa kun tämä sote uudistus menee eteenpäin hallituksen kehyspäätös on oiva osoitus hallituksen

kokonaisveroaste ei nouse koulutukseen ei tule lisää säästöjä ja valan kyllä rohkeutta hallitukseen että teette uusia toimenpiteitä työn ja ja yrittäjyyden edistämiseksi jos ei yritä mitään ei synny mitään ei myöskään syntyisi jos sdp päättäisi koska te kaikkea vastustatte ja teidän päälinjanne kyllä tämän päivän keskustelun

ja pääministeri olisi vielä yksi kysymys kyllä se kokoomus puolue joka on suomen velkaannuttanut riippumaton selvitys eniten velkaa on puolueista ottanut kokoomus yhdeksänkymmentäyhdeksän miljardia taitaa olla jo sadan miljardin päälle mutta arvoisa puhemies kun tässä nyt näitä hallituksen puheita ennen vaaleja ja näitä petettyjä koulutuslupauksia kuuntelee niin tulee mieleen steven wrightin sanonta että nyt iski muistinmenetys ja deja vu yhtä aikaa luulen että olen unohtanut tämän aikaisemminkin ja se koskee tätä koulutuslupausta joka kesti vain viisitoista minuuttia ja se koskee myös näitä käsityksiä siitä lupasiko joku ennen vaaleja että suomen kaikki maantiet yhtiöitetään ja vielä niin kuin liikenneministeri esittää että jatkossa tienkäytön hinnan määräisivät yksityiset yritykset nythän pääministeri kertoi helsingin sanomissa tänään hetki

todella harmillista ja jopa surullista että te vasemmisto oppositio vihreät olette valinneet taktiikaksenne pelotella kansalaisia pelotella kaikilla niillä uudistuksilla ja esityksillä mitä hallitus tuo pöytään te näyttelette sitä samaa draamaa viikosta toiseen aihe vähän vaihtuu ja valitsette aina uuden uuden kohteen toiseen rooliin olisi paljon uskottavampaa jos te ihan oikeasti lähtisitte rakentavaan keskusteluun suomen tulevaisuudesta ja niistä toimista joilla joilla suomi saadaan nousuun hallitus on tekemässä rohkeita uudistuksia on tekemässä ratkaisuja joilla pitkällä tähtäimellä saadaan kilpailukykyä parannettua ja tämän maan talous kuntoon parempaan kuntoon kuin mitä sdpn jäljiltä viime kaudella jäi se on kylmä tosiasia

lisää velkaa lisää veroja vihreitten osalta pitää sanoa että teidän tällainen tulevaisuuspuolueleimanne on kyllä

arvoisa rouva puhemies nyt kun edustaja rantakangas puhui vihreistä niin niin pitää toki vastata hän peräänkuulutti rakentavaa keskustelua mehän olemme tarjonneet rakentavasti meidän mutta tässä huomaa että sitä ei ole kuunneltu eli silloin kun on kerrottu sitä vaihtoehtoa ette ole kuunnelleet sitä eihän näissä hallituksen kehyspäätöksissä ole mitään yllättävää eikä mitään uutta lisäleikkauksia huono osaisille lisäleikkauksia maailman heikoimmille itse asiassa yllättävää toki tässä on se että

rahaa palkitaan suurimpia saastuttajia se on uutta ja se on hyvin lyhytnäköistä politiikkaa eikä hallitus ole vieläkään perunut koulutusleikkauksia eilenkin oli ylen a kaksi ilta siellä ihmiset oikealta vasemmalle kaikki yrittäjät ei yrittäjät kaikki haukkuivat niitä koulutusleikkauksia tämä on todella arka aihe kokoomuslaisille edustajille jotka katsovat katsovat minua todella todella suuttuneesti tässä hallituksen otteissa ei ole mitään uutta ei ole nähtävissä käännettä

arvoisa puhemies kyllä nyt on aika kysyä äänestäjien kuluttajansuojan perään yksikään hallituspuolue ei kertonut vielä ennen vaaleja että on yhtiöittämässä lähes koko sosiaali ja sosiaali ja terveydenhuollon julkisen toiminnan yksikään hallituspuolue ei kertonut että aikoo siirtää koko suomen väyläomaisuuden perustettavaan yhtiöön kaudella vielä perussuomalaiset eikä keskusta sanoneet että he haluavat yhtiöittää metsähallituksen he vastustivat sitä pääministeri sipilä äsken täällä peräänkuulutti sitä että opposition pitäisi olla iloinen että näiden yhtiöittämislinjausten seurauksena nyt voimme keskustella näistä asioista kyllä näistä asioista olisi ihan oikeasti pitänyt keskustella ennen vaaleja se olisi ollut äänestäjien näkökulmasta reilua heillä olisi ollut oikeus tietää että hallitus kaavailee massiivista yhtiöittämistä ja todennäköisesti myös tästä seuraavaa yksityistämistä koska hallitus on samaan aikaan linjannut sen että se tulee myymään julkista omistusta näiden omien kärkihankkeidensa rahoittamiseen eli kyllä tässä on nyt ihan oikeasti hallitus laittamassa suomea

rajuin moite ja pelottelukin niin kyllähän tässä on jäänyt tähän mennessä keskustelusta jäljelle se että kaikki ovat yksimielisiä siitä että työllisyys on avain sille miten tälle yhteiskunnalle käy seuraavien ratkaisee meidän yhteiskuntamme kohtalon ja myös monen henkilökohtaisen kohtalon muun muassa sen velkaongelman mikä on meidän kaikkien yhteinen yhteinen kysymys tätä kevättä puhutellaan ratkaisujen kevääksi ja kyllähän tässä hentoja merkkejä käänteestä parempaankin on olemassa myös asiantuntijoitten mukaan tuleeko käänne siinä mielessä kiky sopimus yhteiskuntasopimus on aivan perustavaa laatua oleva asia ja toivon että oppositio sdp etunokassa toimii myös jatkossa tämän sopimuksen aikaansaamiseksi avaukset joita tässä on tuotu esille kuuluvat tulevaisuuden rakentamiseen ei niitä pidä pelätä niistä pitää keskustella

aivan vakuuttunut edustaja kääriäinen siitä että vastuullinen puolue joka suomalaisessa yhteiskunnassa toimii sillä tavalla että asiat saadaan paremmalle tolalle keskustapuolueesta erityisesti edustaja rantakangas on useaan otteeseen syyttänyt että sosialidemokraatit jollakin tavalla ovat estäneet tätä sopimuksen eteenpäinmenoa päinvastoin paljon sen eteen että löydetään työmarkkinaratkaisu jolla saadaan ennakoitavuutta ja vakautta tulevaisuuteen minua huolestuttaa tällä hetkellä aika paljon se että hallitukselta tulee esityksiä aika kovalla uholla liittyen määräaikaisiin työsuhteisiin takaisinottovelvollisuuden rajoittamiseen ja tätä kautta vaarannetaan myöskin näitten työttömyysturvaetuuksien kiristämisen kautta sitä että tämä ilmapiiri nyt säilyisi noissa liittoneuvotteluissa kunnollisena ja sieltä voitaisiin niitä ratkaisuja odottaa nyt vetoankin keskustapuolueeseen kokoomukseen erityisesti ja perussuomalaisiin että te teette nyt kaikkenne jotta tämä ilmapiiri ei myrkyttyisi uudelleen pakkolakien tai pakkojen kautta

eiliseen työ ja elinkeinoministeriön tiedotteeseen liittyen tiedote oli otsikoitu työttömyysturvalla töihin tai yrittäjäksi valtion maksamaa osaa voidaan käyttää starttirahaan ja palkkatukeen oletuksenahan tässä on että pienen kynnyksen takana on olemassa syntyviä työpaikkoja tai mahdollisuuksia yrittäjyyteen tähän asti ihan oikein mutta jos näin on niin miksi näitä välineitä ei ole käytetty aiemmin sen takia tämä lindströmin pihvi ei ei oikein maistu tässähän vain rahoitustapa vaihtuu mekanismi ja työkalut ovat kutakuinkin samat meillä olisi ollut viime vuoden aikana mahdollisuus käyttää palkkatukea paljon enemmän mutta esimerkiksi starttirahoista joiden pitäisi olla aina ensisijainen rahoituskohde oli jo alkuvuodesta pulaa ja lyhyessä ajassa pitkäaikaistyöttömyys on kolminkertaistunut yli kaksi vuotta työttömänä olleitten määrä melkein nelinkertaistunut joten miten ihmeessä tämä on joku taikatemppu onko joku ministeri lindström keksinyt jotain ainutlaatuista koska rahaa tulee valtiolla samalla tapaa

kun tässä nyt kuitenkin keskustellaan julkisen talouden suunnitelmasta niin täytyy kiinnittää huomiota siihen mikä oli tämän hallituksen talouspolitiikan linja kun lähdettiin tekemään hallitusohjelmaa se oli se että julkinen talous tasapainotetaan

biotaloushankkeita edistämään ja edistämään digitalisaatiota monella suunnalla tämä on hyvä tie

värderade fru talman hallituksen yrittäjyyspaketissa on on monta kohtalaisen hyvää asiaa pääpiirteissään se on kuitenkin luonteeltaan sellainen että siinä ei luoda pysyvää rakenteellista muutosta vaan siinä on erinäisiä avustuksia ja kohdennuksia positiivinen asia on se että siinä sanotaan että työttömyyspäivärahaa voisi käyttää starttirahana olenko ymmärtänyt oikein jos oletan että tämä ei kuitenkaan koske ansiosidonnaista eli käytännössä kun joutuu työttömäksi ammattitaito vanhenee sen reilun vuoden verran ennen kuin luodaan insentiivi yrittäjäksi ryhtymiseen ymmärrän hyvin että tämä ei ole pelkästään hallituksen tahdosta kiinni mutta onko aikomuksia viedä sitä tähän suuntaan

arvoisa puhemies itse näen sillä tavalla että hallituksen toimenpidelinja tämän talouden kääntämiseksi on on monella tavalla järkevä eli edetään ikään kuin kolmea tietä haetaan toisaalta säästöjä toisena tehdään isoja rakennemuutoksia haetaan ratkaisuja meidän rakenteellisiin ongelmiin ja kolmantena haetaan sitten mittavia keinoja kasvun elementtien aikaansaamiseen eli on paljon puhuttu yhteiskuntasopimus meidän työllisyys ja yrittäjyyspaketit normien purkaminen isot väyläinvestoinnit kärkihankkeisiin miljardi euroa ja koko ajan pyritään siihen että veroaste pidetään kurissa minä ymmärrän että näillä toimenpiteillä nimenomaan haetaan sitä entistä parempaa työllisyyttä ja se työllisyyshän on meillä parasta oikeudenmukaisuutta tasapuolisuutta ja tasa arvoa eli kaiken kaikkiaan tätä kokonaisuutta kun ajatellaan niin minusta hallituksen linja on monella tavalla

puhemies pienen hämmennyksen vallassa tässä olen koska pääministeri sipilä osoitti sdptä ja antoi väärän todistuksen sdpstä metsähallitusta koskevassa asiassa ja saman tien poistui paikalta toisin kuin keskusta emme piiloutuneet asiassa eun selän taakse ja toisin kuin keskustalla meillä oli erityisesti muita vaihtoehtoja tarkastelussa kuin tämä osakeyhtiöittäminen keskustalainen maakuntajohtaja mika riipi totesi sen metsähallitus lain uudistaminen vietiin loppuun eräänlaisena symbolina virkamiesvallasta tässä maassa voin sanoa että eivät kyllä ministeriä kovin paljon tällaiset lausunnot mairittele mutta nyt julkisia palveluja heikennetään kaikki mahdollinen metsähallituksesta teihin ja ratoihin meriväyliin yhtiöitetään ja markkinatalousajattelu jyllää palveluita joita vuosien saatossa on rakennettu hyvinvointiyhteiskuntaa puretaan nyt nopealla tahdilla tämä on

hallitus antaa liikenteelle todella paljon rahaa miljardin verran mutta silti on paljon vielä tiehankkeita joita olisi välttämätöntä rahoittaa sitä varten on selvitettävä miten väyläinvestoinnit voitaisiin moninkertaistaa ja tuo infrarakentaminen myös työllistäisi

eun alijäämäsääntö estävät miljardien investoinnit olen ymmärtänyt että myös valtiovarainministeriön taholla olisi positiivisempaa asennetta siihen että uusia budjetin ulkopuolisia rahoitusmuotoja voitaisiin tutkia tieinfran rahoitukseen onko näin tietenkin on selvää että tämän pitää olla kustannusneutraali autoilijan kannalta niin että kustannukset eivät nouse kun työtäkin pitää ottaa kauempaa vastaan sitten se

edustaja laukkanen sanoi että investointeja tulee myös maakuntien välisiin tiehankkeisiin mainittakoon nyt vaikka kolmostie
arvoisa rouva puhemies itä suomen yliopisto on päättänyt lakkauttaa savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen ja tämä päätös uhkaa jättää kymmenien miljoonien eurojen kiinteistöt tyhjilleen kyse on myös paljon isommasta ongelmasta kaikkiaan tyhjillään on miljardiluokan kiinteistömassa kun mietitään asiaa maanlaajuisesti se rasittaa julkista taloutta sekä pahentaa kestävyysvajetta jos hallituksen tarjoama lisärahoitus ei kelpaa itä suomen yliopistolle kysyn millä keinoin hallitus aikoo pitää huolen opettajankoulutuksen jatkamisesta ja vielä suuremmassa mittakaavassa mitä se aikoo tehdä saadakseen jo tyhjentyneet kiinteistöt hyötykäyttöön ja pitääkseen huolen ettei enää uusia tyhjiä rakennuksia tule on hienoa että tulee uutta poliittista kulttuuria nyt eduskunta haluaa kuulla miten sillä turvataan vielä hyvässä hapessa olevia oppilaitoksia ja kiinteistöjä

uudistuksen alkuperäisenä tavoitteena oli palveluiden integraatio ja ja perusterveydenhuollon vahvistaminen ja sitä kautta palvelujen parantaminen ja kustannustehokkuus nyt kun hallitus on lähtenyt yksityistämisen ja yhtiöittämisen tielle niin nämä tavoitteet eivät tule toteutumaan vaikuttaa siltä että sote uudistus on tiukasti kokoomuksen pihkaotteessa hallituksen uusimmat sote seikkailut tulevat vaarantamaan julkisen talouden pitkän aikavälin tasapainon ja ihmisten sote palvelut tämä on erittäin valitettavaa koska tämä on erittäin tärkeä ja tarpeellinen uudistus sekä talouden että palveluiden näkökulmasta arvoisa puhemies kehitysyhteistyöstä on leikattu aikaisemmin jo neljäkymmentäkolme prosenttia mutta se ei tälle hallitukselle riitä vaan kehysriihessä sovittiin vielä ylimääräisestä kahdenkymmenenviiden miljoonan leikkauksesta tämä on kohtuutonta ettekö te voisi harkita vielä näiden lisäleikkausten perumista ettekö te voisi mieluummin vaikka vähentää tämän

puhemies sdp ryhmäpuheenvuorossaan paljasti minkä takia olemme tässä taloustilanteessa ryhmäpuheenvuoron käyttäjä sanoi että muutoksen on oltava aina turvallisempaa kuin paikallaan pysyminen eli muutoksen on oltava aina turvallisempaa kuin paikallaan pysyminen siitähän tässä on kysymys me olemme syöneet yli varojemme koska emme ole uskaltaneet tarttua muutokseen ollaan pysytty paikallaan ja se on ollut turvallinen olotila on velkaannuttu ja syöty yli varojemme tämä hallitus nyt uskaltaa tehdä muutoksia tarttua niihin mahdollisuuksiin hakea muutosta siitä onnittelut hallitukselle että kehysriihipäätös on saatu aikaan

arvoisa puhemies ei uskoisi että tässä puhuu edellisen hallituksen pääministeripuolueen edustaja ystäväni sanoi että hän ei halua hallituksen kärkihankkeeksi sen vuoksi että tuo uus orwellilainen orwellilainen sana tarkoittaa sitä että leikataan paljon ja leikataan vielä enemmän näin on käynyt koulutuksessa työttömyyden hoidossa ja pienituloisten toimeentulossa mutta olen tyytyväinen siitä että hallitus on uskaltanut tehdä tuon muutoksen että

te olette leikkaamassa vuodella pitkäaikaistyöttömien palkkatukijaksoa kaikkein surullisimpana asiana on se että te olette vähentämässä ja leikkaamassa ajamassa alas kolmannen sektorin työllistämistoimia ne eivät ole työttömyyden hoidon tai avoimille työmarkkinoille siirtymisen näkökulmasta maailman tehokkaimpia mutta ne ovat syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta

sinne arvoisa puhemies työllisyys on a ja o niin kuin täällä hallituspuolueistakin on todettu mutta nyt näyttää ikävä kyllä siltä että työllisyystavoitteesta jäädään vuosi on hukattu ja palkkaratkaisua ollaan neuvottelemassa vasta nyt vaikka jo viime syksynä sak teki erittäin anteliaan kädenojennuksen siihen ei tartuttu ja nyt näyttää siltä että ollaan luomassa vielä aivan uusi rakenteellinen este työllisyyden kohentumiselle viittaan puhemies siihen että jo tällä hetkellä nuorten naisten työllisyysaste on suomessa huomattavasti alemmalla tasolla kuin esimerkiksi ruotsissa

edustaja rantakankaalle tiedoksi hyvällä tai huonolla idealla ei ole mitään puoluekirjaa eikä se tunne myöskään hallitus oppositio rajoja minä kiitän ja annan tunnustusta hallitukselle muun muassa perustulokokeilusta soten pitkästä kaaresta liikennehankkeista monista hyvistä yrittäjyys ja työllisyysavauksista olen samaa mieltä myös siitä että kotimaisen kysynnän tukeminen ei ratkaise niitä ongelmia jotka johtuvat talouden rakenteista ja niiden muutoksista mutta se lindströmin pihvi tässä on se

rouva puhemies kun oppositiota kuuntelee niin teki hallitus niin tai näin se tehdään jatkuvasti väärinpäin teidän mielestänne mikään ei ole ole hyvin suomi on huono paikka asua ja elää tämä on selkeästi teidän mielipiteenne vain heinäsirkat ja kuivuus

itse näen että opposition syyttely on hyvin monesti perusteetonta koska suomi on elintasoltaan edelleenkin hyvä maa ja siunatulla tasolla varsinkin kun sitä tarkastellaan globaalisti kuten globaalia kriisiäkin pitää katsoa yhdessä siinä mielessä varmasti ymmärrätte sen että jotain pitää tehdä koska muuten tämä vaikea leikkaus tulee perinnöksi tuleville sukupolville tosiasia on kuitenkin se että tämä talouden tasapainottamisen raskas risti on peritty edelliseltä hallitukselta sosialidemokraattien aikana te ette saaneet aikaiseksi niitä uudistuksia mitkä nytten tehdään siinä mielessä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä näitä kipeitä säästötoimenpiteitä nyt kysynkin missä ne konkreettiset vaihtoehdot ovat niitä ei

rouva puhemies hallitus päätti nostaa kuntien sosiaali ja ja terveyspalvelumaksuja lasten subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen rajattiin iltapäivähoitojen päämaksuja kaksinkertaistettiin

arvoisa puhemies näyttää siltä että suuri yksimielisyys on siitä että tarvitsemme välttämättä talouskasvua julkisen talouden tasapainottamista ja kasvua nimenomaan uusille toimialoille myös entisille se luo työpaikkoja olen seurannut tätä keskustelua ja hyvin mielenkiinnolla opposition vaihtoehtoa olen myös perehtynyt sdpn vaihtoehtobudjettiin poikkeuksellisen tarkasti mutta joilla kasvu saadaan aikaan me tarvitsemme yhteisymmärrystä se ei nouse retoriikalla on mielenkiintoista että tämä sdpn vaihtoehtobudjetti syntyi hyvin vähän aikaa viime hallituskauden päättymisen jälkeen ja sdp oli ei vähäisessä vastuussa valtiovarainministeripuolueena kun satatuhatta uutta työtöntä tuli niin ei ei oikein voi sanoa että valo syttyi pari kuukautta sen jälkeen tietysti epäonnistumisesta oppii konkreettiset toimenpiteet jäävät puuttumaan on monia hyviä asioita joista pitää oppia arvoisa rouva

vaihtoehtobudjetin niin että täällä ei tarvitsisi jatkuvasti käydä sitä keskustelua mikä on sdpn vaihtoehto nimittäin siellä on lukuisia konkreettisia vaihtoehtoja jotka kuitenkin parempaa työllisyyttä vähemmällä velalla puhemies mitä täällä tulee tähän pelotteluun niin minusta kyllä tuntuu että osa hallituksesta on tainnut nyt itsekin pelästyä omaa politiikkaansa olen kiinnittänyt huomiota että täällä koko aikana ei ole ollut yhtäkään perussuomalaista ministeriä paikalla ovat tainneet ruveta jo hirvittämään nämä vaalilupausten pettämiset sitäkin puoluetta täällä pääministeri hämmästyttävällä tavalla keskustataustainen pääministeri puolustelee sitä että suomi pistetään myyntikuntoon kaikki yhtiöitetään se on hämmästyttävää mutta tietenkin minä ymmärrän että ministeri stubbin on helppo olla tuolla koska tämä on hyvin kokoomuslaista politiikkaa mutta sitä peräänkuulutan mitä olivat perussuomalaisten mitä olivat keskustan viestit ennen vaaleja eivät varmasti olleet puhemies nämä lisäleikkaukset

työssä on tällä hetkellä tekemisen meininki kokoomuksen työn ja yrittäjyyden linja näkyy vahvasti kilpailukykysopimus etenee ja luo tuhansia ehkä kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja kehyspäätös osoitti hallituksen toimintakykyä ja hallituksen kykyä pitää kiinni aiemmin tekemistään päätöksistä vaikka se vaatisi vaikeita uusia ratkaisuja yrittäjyyden tukemisessa on edistytty pienyrityksiä varsinkin halutaan vahvistaa työttömiä halutaan aktivoida heidän työttömyytensä halutaan katkaista alkuunsa normien purkaminen etenee digitalisaatiossa otetaan harppauksia eteenpäin ja niin jopa ikuisuusprojekti sote menee eteenpäin kansalaisten valinnanvapautta edistetään edustaja aalto ei tiennyt mitä vastata opiskelijalle joka sanoo että miksi opiskella kun naapuri saa työttömänä enemmän ehkä vastaus on se että opiskelu parantaa ja lisää tulevaisuuden ansiotasoa
arvoisa rouva puhemies heti aluksi haluan sanoa että en pidä sitä hyvänä että pääministeri esittää syytöksiä oppositiolle ja sen jälkeen hän lähtee täältä salista itse pois toivon että puhemiehistö tähän asiaan puuttuu mutta arvoisa puhemies mitä tulee tähän edustaja zyskowiczin puheenvuoroon niin huomaan olevani hänen kanssaan itse asiassa aika paljon samaa mieltä kyllä kokoomus kyllä vei tämän kehysriihen ennen kehysriihtä perussuomalaiset sanoivat että leikkausten tie on kuljettu loppuun keskustan ryhmäjohtaja vanhanenkin totesi että katsotaan tarvitseeko tässä leikata mutta kyllä nyt leikattiin lisää voi kysyä jäikö tässä koko hallitus nyt kokoomuksen pantiksi mutta sitten vielä tähän yhtiöittämiseen pääministeri antoi ymmärtää että tämä yhtiöittäminen siis teiden maanteiden siirtäminen osakeyhtiöön olisi ihan kuin business as usual että tätähän tehdään arvoisa puhemies missään maailmassa ei ole tehty tällaista missään maailmassa ei anneta yksityisten yritysten päättää kuinka paljon pitää maksaa siitä että mutta keskusta hyväksyy tämän arvoisa
rouva puhemies edustaja lindtman olette oikeassa kokoomus piti kehysriihessä kiinni siitä että siitä mikä on aikaisemmin sovittu eli että neljä miljardia sopeutetaan vuoden yhdeksäntoista tasolla pidetään kiinni

neljästä miljardista pitäneetkään kiinni kun se olisi vaatinut vajaan neljänsadan miljoonan uusia säästöjä silloin se arvio että hallituksen toimintakyky ei ole kunnossa hallitus ei pysty pitämään kiinni aiemmin sopimastaan jos se vaatii vaikeita uusia ratkaisuja olisi ollut aivan oikea on välttämätöntä että hallitus piti kiinni toimintakyvystään uskottavuudestaan ja teki nämä uudet ratkaisut vaikka ne eivät olleet helppoja mitä opintotukeen tulee

arvoisa rouva puhemies kaikilla täytyy yhteisesti olla työllisyyden parantaminen se on aivan selkeä asia minusta parasta työttömyyden ja työllisyyden hoitoa on se että pystymme luomaan uusia työpaikkoja vastuullista politiikkaa on se että me kaikin tavoin vahvistamme suomalaisten uskoa huomiseen pelottelutekniikalla ei hirveästi saada edes uusia kannattajia onneksi hallituksen vaihtoehto on paljon positiivisempi ja tulevaisuuteen luotsaavampi kuin kuin mitä täällä pelotellaan ja minkälaisia kannanottoja oppositiosta on tullut esimerkiksi tämä viime viikolla julkistettu yrittäjyys ja työllisyyspaketti avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia työllistää ja työllistyä minä pyydänkin nyt oppositiolta että teette kertakaikkisen asennemuutoksen ja ryhdytte tukemaan pientä ja keskisuurta yrittäjyyttä

sosialidemokraattinen puolue ja koko oppositio varmaankin ovat valmiita tukemaan semmoista politiikkaa jolla aidosti luodaan talouskasvua ja työllisyyttä nyt on vain se ongelma että tämä hallituksen politiikka on pakastanut talouskasvun ja jäädyttänyt työllisyyden nyt minä huomaan minkä takia tässä edustaja tölli on ikään kuin hieman kritisoinut konkretian puutetta tässä meidän paperissamme se johtuu siitä että tästä on jäänyt puuttumaan tämä sdpn vaihtoehtobudjetin yrittäjäpaketti jossa on kahdeksan ohjelmakokonaisuutta plus kaksi asiaa työllisyyteen suoraan täällä on ensimmäisen työntekijän vähennys jossa on tämä kaksikymmentätuhatta euroa vuodessa ammatinharjoittajan ammatinharjoittajan tueksi ja ja täällä on myöskin työllistämiseen ja kassatilanteeseen apua lisäpanostusta yksinyrittäjien henkilökohtaiseen työllistämisneuvontaan täällä on luovien alojen talouskasvua täällä on palveluyritysten tukea ja ja niin edelleen konkreettisia asioita suosittelen lukemaan tämän sdp katsoo aina eteenpäin voi olla että taaksepäin katsoen on tehty virheitä mutta nyt tehdään uusia asioita ja viedään asioita eteenpäin

viimeinen lause antti rinteeltä oli todellakin tärkeä tärkeä lause sosialidemokraatit ovat nyt täällä esittäneet että otetaan emu puskurit käyttöön muistaakseni viime vaalikaudella eräs tunnettu oppositiojohtaja meni tällaista esittämään oman varjobudjettinsa yhteydessä ja silloin edustaja lindtman ollessaan hallituksessa totesi että tällä emu esityksellä viedään lapsiltamme leipä suusta onko edustaja lindtman viemässä nyt lapsilta leivän suusta samoiten myöskin edustaja rinne joka oli silloin pro puheenjohtajana tyrmäsi täysin tämän mutta arvoisa valtiovarainministeri yksi minun mielestäni erittäin tärkeä asia on jäänyt huomioimatta ja se on kotitalousvähennys nyt tuota kotitalousvähennystä korotetaan ja summat eivät ole tiedossa mitä se perheille tehnee kehyksissä on sellaiset summat kuin kahdeksantoista miljoonaa valtiolle kustannuksia kymmenen miljoonaa kunnille yhteensä kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa mihin kokoluokkaan tämä euromääräinen summa perheissä suurin piirtein sitten

puhemies täällä sosialidemokraatit ansiokkaasti viljelevät tätä vaihtoehtobudjettiaan edustaja rinne tarjosi jo lähiopetusta pääministerille ja viitanen ja lindtman ovat useasti tähän viitanneet minulla tämä on ollut koko talven täällä lokerossa ja olen tätä tarkkaan tutkinut jos mennään näihin kivoihin säästöihin niin täällä on sitran taseen puoliksi ryöstäminen kolmesataaviisikymmentä miljoonaa

väistämättä tässä teidän varjobudjetissanne höttönen ja sen takia en näe oikeastaan edes järkeväksi että valtiovarainministeri tai pääministeri tähän erityisen tarkkaan enää lähtisi tutustumaan mutta toivon että tulee uutta materiaalia joka on kiinnostavampaa kertokaa miten näillä se miljardi syntyisi uskotteko oikeasti siihen

koko julkisen talouden tasapaino säilyy ja siten lapsilta ei syödä mutta jäi epäselväksi edustaja turuselta paitsi tämä opettajankoulutuslaitoksen kohtalo myös se kannatatteko te nyt näitten emu puskureiden käyttöönottoa siinä olisi järkeä sillä saataisiin työllisyyttä tässä tässä ja nyt mutta arvoisa puhemies vielä kerran kun pääministeri on sanonut että tämä teiden siirtäminen osakeyhtiöön on kuin usual ja hallitus on on tämän sopinut niin tästä voi kuulla hiljaisuuden perussuomalaisten riveiltä
arvoisa rouva puhemies ulospäin näyttää kyllä vahvasti siltä että hallituksen sisäinen kommunikointi tässä hyvin markkinoidussa avokonttorissa tökkii pahasti on sääli että pääministeri lähti eikä täällä ole paikalla myöskään perussuomalaisten ministereitä sen verran se eilinen tiedotustilaisuus kyllä hämmensi että siitä jäi se käsitys että perussuomalaiset ovat torpanneet

infra oyn perustaminen nyt kehyksissä jollakin tavalla ministeri bernerhän sanoi että sen pitäisi olla käytössä ja ja valmis kaksituhattakahdeksantoista

mikä se nyt sitten tulee olemaan ja jos näin on näkyykö se jollakin tavalla kehyksissä ja jos näkyy niin mitä perussuomalaiset ovat sitten mieltä siitä mielestäni tämä on asia mikä meidän pitää saada selväksi mikä on tässä asiassa hallituksen linja

valtava osa on ulkomaille sijoitettuja ja jos sieltä nyt kotiutettaisiin työeläkeyhtiöiden toimesta suomalaisille markkinoille edes viisi tai kymmenen miljardia niin rahoitustarve yrityselämässä olisi aika pitkälti hoidettu olen aina ihmetellyt miksi sitä pääomaa käytetään ulkolaisten yhtiöiden rahoitukseen kun sitä on näin runsaasti kotimaassakin sille olisi kysyntää

arvoisa rouva puhemies kahden tunnin keskustelun ja kuuntelun jälkeen syntyy kova tarve ajatella positiivisesti ja puhua rakentavasti suomen koulutus on maailman huippua meillä on kehittynyt teknologiaympäristö suomi on maailmassa johtava tutkimus ja tuotekehitystyössä suomi on siltana idän ja lännen välillä meillä on matala pääomaverotus maailman vähiten korruptoitunut valtio amerikkalainen professori kalb kirjoitti joulukuussa mielenkiintoisen blogin tästä aiheesta suomen tehotonta markkinointia professori kalb nimittää parhaiten säilytetyn salaisuuden syndroomaksi meillä on siis ongelma ja se on yhteinen ongelma meillä kysyn onko hallitus miettinyt miten te ja me voisimme edesauttaa että suomalaiset yritykset pärjäisivät paremmin myynnissä markkinoinnissa ja tavaramerkin luomisessa esimerkiksi ruotsalaisten tapaan

tämänkin keskustelun aikana on taas kerran käynyt ilmi että tavoitteista kyllä on yksimielisyyttä tässä salissa eli työllisyyden ja kasvun aikaansaamisen tärkeydestä keinot taas niistä ollaan erimielisiä vasemmistoliiton talouspoliittinen linja nojaa kolmeen kokonaisuuteen eli kotimaisen kysynnän tukemiseen julkisten investointien määrän lisäämiseen sekä koulutukseen ja tutkimukseen panostamiseen hallituksen talouspoliittinen linja taas vaikuttaisi nojaavan kolmeen kokonaisuuteen jotka ovat julkisten menojen leikkaukset työntekijöiden työsuhdeturvan heikentäminen ja yhtiöittäminen arvoisa puhemies vielä muutama sana siitä miksi tämä hallituksen yhtiöittämisvimma on niin ongelmallinen yhtiömuoto heikentää demokratian läpinäkyvyyttä se johtaa liian usein työntekijöiden aseman heikentymiseen mutta ennen kaikkea tässä nyt herää ihan aiheellinen pelko siitä että hallitus on laittamassa suomea myyntikuntoon eikä pääministeri sipilä nytkään antanut mitään selkeitä vastauksia mitä tulee hallituksen myyntisuunnitelmiin

arvoisa rouva puhemies tuossa mietin miten parhaiten pystyy ryhmittämään tämän mielestäni hyvän talouspoliittisen keskustelun joka liittyy tähän kehyspäätökseen ja päädyin siihen että ehkä paras tapa on ensin sanoa muutama sana siitä mistä tilanteesta tämä hallitus lähti ja toiseksi siitä mikä on tilanne juuri nyt eli huhtikuussa kaksituhattakuusitoista ja kolmantena siitä miten tästä eteenpäin eli mistä me lähdimme me lähdimme tilanteesta jossa meidän bruttokansantuotteemme on edelleen alle sen tason mitä se oli vuonna kaksituhattakahdeksan me lähdimme tilanteesta jossa suomi oli tuplannut velkataakkansa kuuden vuoden sisällä me lähdimme tilanteesta jossa työttömyys kasvoi nopeasti me lähdimme tilanteesta jossa suomen kilpailukyky laahasi verrokkimaiden perässä me lähdimme tilanteesta jossa meidän yksikkötyökustannuksemme olivat liian korkeat jossa meillä vienti ei vetänyt ja jossa oli globaalitalouden paine ja totta kai ongelmallinen väestörakenne kaiken tämän seurauksena talous supistui kolme vuotta peräkkäin se oli ikään kuin se lähtötilanne ja ainakaan minua edustaja rinne ei naurata tämä ollenkaan missä me sitten olemme tällä hetkellä mielestäni viimeisin ennuste valaa ehkä sitä tulevaisuuden ja toivonuskoa jota tässä salissakin on muutamissa puheenvuoroissa kuultu koska olemme pitkästä aikaa päässeet pieneen joskin orastavaan kasvuun ja olemme myös matkalla kohti sitä hetkeä kun meidän taittuu me olemme myös tilanteessa jossa jos kaikki menee hyvin meidän työttömyys laskee ja olemme pystyneet pitämään kiinni ensimmäistä kertaa kolmen vuoden jälkeen siitä että budjettialijäämä on alle kolme prosenttia samalla me olemme tilanteessa jossa on tiettyjä myötätuulia

paljon keskusteltiin imfn kevätkokouksessa esimerkiksi kehittyvien talouksien sakkaaminen kiina ja intia pois lukien ja sen jälkeen geopoliittiset riskit ja ehkä myös tässäkin keskustelussa mainittu brexit mutta lääkkeet jotka kaikki meille antavat ovat oikeastaan samantyyppiset ne liittyvät rakenteellisiin uudistuksiin kilpailukyvyn parantamiseen ne liittyvät normien purkuun ne liittyvät myös siihen että verotus ei voi enää kiristyä tässä olen ehkä edustaja anderssonin kanssa eri mieltä meillä ei ole varaa enää lisätä julkisia investointeja radikaalisti meillä on yksi korkeimmista asteista sen lisäksi meillä ei ole myöskään varaa enää kiristää meidän verotuksen kokonaisastetta siinä mielessä olen kyllä samaa mieltä siitä että meillä on erilainen talouspolitiikka kuin se jonka te äsken mutta hyvä puoli tässä kehyspäätöksessä siis nykytilassa on se että meillä on talouspolitiikka johon myös ulkopuolinen voi luottaa ja me pidimme kiinni siitä mistä on sovittu sitten viimeisenä ja kolmantena tulee se miten sitten tästä eteenpäin tämä hallitus on ollut pystyssä nyt kymmenen kuukautta ja me olemme rakentaneet polun päätöksille ja aloittaneet sen päätöksenteon ymmärrän myös siihen liittyvän kritiikin koska aina kun tehdään suuria uudistuksia tulee kritiikkiä sote ratkaisu kehyspäätös yhteiskuntasopimus työllisyystoimenpiteet yrittäjyystoimenpiteet tulevat verotoimenpiteet omistajaohjausmuutokset turvapaikkatilanne liikennekaari kärkihankkeet ne ovat kaikki päätöksiä sellaisia päätöksiä jotka potentiaalisesti kääntävät suomen suunnan tosiasia on se että puoliväliriihessä kaksituhattaseitsemäntoista eli ensi vuoden maaliskuussa me tulemme näkemään miten vahva tämä käännös tässä matkan varrella on ollut minä edelleen uskon siihen että tämän hallituksen

jotka lähtevät tätä muutosta tekemään
debattia voidaan jatkaa vielä kello seitsemääntoista saakka

edustaja rinne te kerroitte että te haluatte kaikin keinoin edistää tätä kilpailukykysopimusta ja vähän allekirjoittanuttakin kritisoitte siitä että olen epäillyt sitä miten on sitten yhteensovitettavissa juuri äsken tullut uutinen kun ammattiliitto pro kertoi että jos hallitus ei muuta päätöksiä joita kehysriihessä tehtiin niin ammattiliitto pro ei lähde tähän kilpailukykysopimukseen mukaan saman puoluetaustan omaava johto mikä on teidän uskottavuutenne ja aitoutenne siinä että te ihan oikeasti haluatte kantaa huolta isänmaasta tämä on ulkoparlamentaarinen toimi mikä juuri tuli sttn uutisessa ja tarkoittaa sitä että ulkoparlamentaarisesti pyritään demokraattisen hallituksen päätöksiä muuttamaan te täällä sanotte että edistätte kilpailukykysopimusta kuka uskoo tämän jälkeen teidän puheitanne jos tämä uutinen pitää paikkansa

mielenkiintoinen puheenvuoro kansanedustaja rantakankaalta aika uskomaton sisällöltään

jos jos on kuunnellut täällä tarkkaan mitä eri ministerit ovat puhuneet sdpn kansanedustaja lauri ihalaisen roolista tässä kokonaisuudessa on aivan selvää että sosialidemokraattinen puolue ja kansanedustaja ihalainen ovat tukena hallituksen pyrkimyksessä siihen että saadaan työmarkkinaratkaisu syntymään minä olen julkisesti vedonnut siihen että ammattiliitot lähtisivät neuvottelemaan tämän syntyneen neuvottelutuloksen pohjalta nyt te te vedätte tähän jonkun yksittäisen ammattiliiton itsenäiset päätöksentekijät ikään kuin sotkette sosialidemokraattisen puolueen jollakin tavalla tähän meillä ei ole mitään tekemistä ammattiliitto pron kanssa sosialidemokraattinen puolue on yhteiskunnallinen puolue vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan ja ammattiliitto pro on edunvalvontaorganisaatio minusta näyttää siltä että se minkä äsken varoituksena totesin että hallituspuolueet ja hallitus ovat sotkemassa tätä kuviota tällä hetkellä näillä omillaan

suuresti edustaja ihalaista ja hänen työtään yhteisen sopimuksen erittäin paljon pääministerikin on monta kertaa sanonut että erityisesti edustaja ihalainen on tehnyt kaikkensa tämän sopimuksen syntymiseksi mutta vaikutti jotenkin niin kuin tilaustyöltä kun te täällä sanotte että hallituksen ei pidä tehdä sitä tai tätä ja täällä vaarantuu sitten tämä tämä kilpailukykysopimus menee kymmenen minuuttia kun tulee ilmoitus pron puheenjohtajalta johdolta että uhataan hallitusta että jättäydytään ulkopuolelle tässä mielessä jos te olette vilpittömästi sitä mieltä että ette ole tämän operaation takana hyvä niin ja te pystytte vaikuttamaan varmasti pron johtoon että tällaisiin uhkauksiin

minun nyt täytyy sanoa että tämä on kyllä käsittämätön tilanne täällä on keskusteltu tänään tästä niin sanotusta lindströmin pihvistä lindströmin pihvi on osoittautunut pakkopihviksi me juuri tässä vielä olemme luulleet että pienipalkkaisia naisia enempää ei kuriteta meillä on kuviteltu että työntekijät eivät joudu enää enempää vastuuseen mutta ei kestänyt kauaa kun on selvinnyt että tulee työnäytettä palkatonta työtä lisätään merkittävästi ja samaan aikaan myös opetusministerillä on oma puuha menossa koulutussopimuksesta työmarkkinajärjestöt ovat jo aikaisemmin todenneet että mitta tulee täyteen ja kun mitta tuli täyteen niin sen jälkeenkin vielä tämä hallitus tekee uusia ratkaisuja jotka vaarantavat kilpailukykysopimuksen kun sipilä kertoi että tässä on kysymys uudesta politiikasta että tämä on nyt sitä uutta politiikkaa niin kyllä minun täytyy sanoa että on hyvin vaikea ymmärtää tätä uutta politiikkaa täällä valtiovarainministeri totesi että nyt pantiin asiat pakettiin kyllä on pakettiin pantu niin tiet niin metsät maat vedet kohta väylät ja postit ja

läpäisty hyvin hallitukselta on löytynyt selkärankaa vaikeassa tilanteessa säästötavoitteista ei ole tingitty ja kehysriihessä on päätetty useista työllisyyttä vahvistavista toimista meillä suomella on todella ollut tarve osoittaa että olemme luotettava ja hyvä maa sijoittaa investoida olemme myös näyttäneet että olemme valmiit taistelemaan hyvinvointiyhteiskunnan puolesta ja myös uudistumaan rohkeasti kaiken tämän ytimessä on ollut työ työn linja on ollut paitsi kokoomuksen linja myös hallituksen linja tähän linjaan on kuulunut se että työn tekemisen pitää olla aina kannattavaa täällä sdp on on tarjonnut hallitukselle evääksi erilaista tukiopetusta ja toisaalta veronkorotuksia

moneen kertaan on sanottu sdp on tehnyt oman vaihtoehtobudjettinsa ja tulee joka vuosi sen tekemään ja oman kehyslinjauksen ja tässä nimenomaan vastataan tähän hallituksen politiikan ongelmallisuuteen siihen väärään suuntaan että työllisyyteen ei olla tähän mennessä panostettu tarpeeksi nytkin ne keinot tuntuvat olevan hyvin hyvin kyseenalaisia mitä tässä on tuotu työttömille keppiä ja johtajille porkkanaa mutta puhemies mitä tulee tähän ongelmatiikkaan niin juuri se että hallitus on pakastanut koko suomen työllisyyden ja kilpailukyvyn uskomalla sokeasti vain ja ainoastaan siihen että joku ratkaisu tulee kaksituhattaseitsemäntoista työmarkkinaratkaisun myötä te te olette hukanneet jo vuoden ja toinen vuosi on tulossa työllisyys ei kohene ollaan leikkauskierteessä ja puhemies tämä leikkauskierre taas on osaltaan paitsi inhimillisesti väärin se on väärin näitä köyhiä ihmisiä kohtaan työttömiä sairaita opiskelijoita eläkkeensaajia lapsiperheitä kohtaan se on myös talouspoliittisesti

ja yksityistäminen täällä sotketaan vedetään yhtäläisyysmerkit on aivan selvää että meillä on yhtiöitä jotka valtio tai kunnat omistavat täysin ja ne toimivat markkinoilla ja ne ovat erittäin toimivia ja hyviä tällä tiellä kannattaa edetä harkitusti mitä sitten tulee tähän liikennekaareen ja sen osiin niin perussuomalaiset ovat sitoutuneet siihen että tämä selvitys tehdään sen jälkeen kun selvitys on tehty arvioimme siinä on varmasti sen voi jo sanoa paljon hyvää mutta esimerkiksi taksiliikenteen vapauttaminen meille ei käy tämä yhtiöittäminen tuo erinomaisia mahdollisuuksia ja se kannattaa selvittää mutta otamme siihen sitten kantaa kun se

kylmä on hallituksen selkäranka ihan muutamia esimerkkejä täällä jo mainittujen lisäksi sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksut nousevat kaikilla lääkekorvauksia leikataan jälleen isoilla saksilla ja palvelut heikkenevät täällä on tänään useassa puheenvuorossa kannettu huolta tulevien sukupolvien velkataakasta mutta itse asiassa taloudellista velkaa paljon pahempi on se että tuleville sukupolville jätetään

arvoisa rouva puhemies tässä keskustelun aikana olisin itse toivonut kovasti että olisi ollut vähän enemmän nöyryyttä ja vähän vähemmän ylpeyttä näistä päätöksistä mitä kehyksissä nyt meille esiin tuli olisi ollut viisautta arvoisa valtiovarainministeri se että näitä päätöksiä oltaisiin voitu tehdä oikeudenmukaisemmaksi ja korjata niitä virheitä mitä oltiin jo mutta on totta että hallitus on ainakin ollut johdonmukainen omalle talouslinjalleen olette päättäneet alusta saakka että leikataan köyhimmiltä vähävaraisilta niin täällä suomessa kuin sitten myöskin maailmalla ja on täysin totta että politiikassa on kyse arvoista ja sen tämä kehysriihi kyllä meille toden totta osoittaa arvoisa hallitus miten itse arvioitte kuinka suomen osaamistaso nousee näillä päätöksillä ja näillä toimenpiteillä

puhemies täällä kovasti närkästytti se että edustaja rantakangas otti esille tämän meille kesken tämän tulleen pron pron vaatimuksen siitä että hallituksen olisi luovuttava työttömyysturvan heikennyksistä ja palkattomasta työnäytteestä en nyt oikein ymmärrä tätä mustamaalausta mitä kaikkia hallituksen esittämiä muutoksia ja parannuksia kohtaan esitetään kerta kaikkiaan esimerkiksi esimerkiksi tämä työnäyte todellakin palkaton työttömyyskorvausta siltä siltä ajalta ei menetetä mutta se voi olla monelle esimerkiksi nuorelle se paras vaihtoehto todistaa se osaamisensa se voi olla mielekkäämpi vaihtoehto kuin mennä haastatteluun tai jos paperit eivät esimerkiksi ole niin hyvät niin voi olla ainoa ja hyvä keino että pystyy näyttämään ammattitaitonsa miksi te haluatte sulkea tämän tien niiltä niiltä nuorilta ja ylipäätään tätä työllisyyspaperia kannattaa katsella mahdollisuuksien silmin

edustaja rantakangas joutui poistumaan täältä mutta haluan vain todeta sen että tämä prosessi lähti vähän hankalasti liikkeelle jos ajattelee palkansaajajärjestöjä sata tuntia vaadittiin ensiksi työajan pidentämistä ja jos se ei käy hallitus toteuttaa sitten se muuttui viiden prosentin palkanalennukseksi ja jos se ei käy miljardin euron leikkaukset ja kun ne sitten tulikin pakkolait tämä on myrkyttänyt tätä ilmapiiriä ja sen takia minä olen todennut tässä keskustelussa nyt useampaan otteeseen että nyt kannattaisi hallituksen miettiä sitä mitä toimenpiteitä tämän neuvotteluprosessin aikana tekee että saataisiin nyt se työrauha sitten näille liitoille vaikeissa olosuhteissa kahdenkymmenenneljän tunnin työajan pidentäminen ei ole mikään yksinkertainen juttu hallituksen viedä eteenpäin tai

arvoisa rouva puhemies huolestuin vähän niistä puheenvuoroista jotka liittyivät tähän näyttöön varmaan kolmenkymmenen vuoden rekrytoidessani uusia ihmisiä työnäytteen siten että annoin vakiotaulukot sanoin että kirjoita englanniksi puolessa tunnissa raportti katsoin kuinka paljon oli kielivirheitä kuinka paljon siinä oli onnistuttu tekemään

työnantajalle ole mitään muuta arvoa kuin tämä ammattitaidon osoittaminen ei siinä siis työnantaja mitään voittanut samoin kustantajana ollessani katsoin varmaan sadoilta toimittajaehdokkailta että jos he kirjoittavat uutisista yhteenvedon niin onko se asianmukainen ilman tätä työnäytettä yhtään toimittajaa ei koskaan palkattu minun mielestäni jos työnäyte täällä todetaan vääräksi moni nuori menettää myös työpaikkansa

arvoisa puhemies minulle on joskus kerrottu tarina hölmöläisten peiton jatkamisesta muistaakseni sen tarinan opetus oli se että edistystä ei tapahdu vaikka peittoa jatkettaisiin kuinka jos toisesta päästä samaan aikaan leikataan nyt tuntuu siltä että tämä viisaus olisi taas syytä muistaa valitettavasti tässä julkisen talouden useampikin esimerkki asiasta mutta nostaisin esiin yhden hallituksen linjauksen koskien vanhuksia vanhuspalvelut ovat kokonaisuus kotipalvelu tehostettu palveluasuminen ja vanhainkodit ovat kaikki

palasia vanhustemme hoitamisessa kokonaisuutena ei siis tunnu kovinkaan vakuuttavalta kun täällä iloitaan noin viiden miljoonan euron lisäyksestä kotihoitoon mutta samaan aikaan toisesta päästä leikataan seitsemänkymmentä miljoonaa euroa tehostetusta palveluasumisesta ja vanhainkodeista

puhemies valtiovarainministeri stubb puhui siitä mihin meillä on varaa omasta mielestäni meillä ei ole varaa sellaiseen pitkäaikaistyöttömyyteen mitä me tällä tällä hetkellä näemme suomessa ongelma näissä hallituksen työllisyysesityksissä on juuri se että niissä ei puututa tähän taustalla olevaan suureen ongelmaan eli työpaikkojen puutteeseen vaan nämä toimenpiteet sisältävät lähinnä työttömiin kohdistuvia lisäkiristyksiä ja tiukennuksia hyvä esimerkki olin eilen tilaisuudessa jossa yrittäjältä kysyttiin suoraan palkkaisiko hän sellaisen ihmisen jota pakotetaan vastentahtoisesti hänen yritykseensä töihin hän vastasi suoralta kädeltä ei toinen ongelma tässä on se että meillä on jo valitettavasti ilmaistyötä suomalaisilla työmarkkinoilla sitä teetetään jo tällä hetkellä tämän työkokeilun puitteissa sen lisäksi meillä on jo työnäyte käytössä suomalaisilla työmarkkinoilla sitä kutsutaan koeajaksi sen idea on juuri se että se antaa työnantajalle ja työntekijälle mahdollisuuden tutkia onko työntekijä soveltuva siihen

arvoisa rouva puhemies siitä lienemme kai yksimielisiä että tahallinen väärinymmärtäminen ei vie yhteiskuntaa eteenpäin tämä kehysratkaisu todistaa sen että hallituksella on on päätöksentekokykyä orastavan kasvun pienten toivon merkkien äärellä on uskallettava rohkaista toivoa jotta mennään eteenpäin ja kyllä hallituksen linjaukset työllisyystilanteen parantamiseksi ovat täysin oikeat ja uskon kun täällä on puhuttu myös tästä sote asiasta että sote junakin kulkee eteenpäin onkin jäänyt opposition toiminnasta valitettavasti se käsitys että nyt on turpakäräjät soitetaan vanhaa levyä ja vanhan rahisevan levyn rinnalle on otettu tuo yksityistämis ja yhtiöittämismöröllä pelottelu

tahdon osaltani osoittaa että kyse ei ole mistään turpakäräjistä kuten edustaja kivelä toi esiin yhdyn pitkälti julkisen talouden niihin kohtiin ja myös valtiovarainministeri stubbin puheisiin että julkisen talouden toimet joilla pyritään tukemaan kysyntää ovat mielekkäitä jos ne samalla edistävät talouden rakennemuutosta ja tukevat tuotannon edellytyksiä tulevaisuudessa lisäisin tähän vielä sen että ne julkisen talouden toimet joilla pyritään tukemaan kysyntää ovat mielekkäitä jos ne estävät talouden negatiivisen kehän olemme myös pitkälti samaa mieltä siitä että tavoite on yhtenäinen rakenneuudistuksia me kannatamme mitä tulee tähän finanssipolitiikkaan säästöjä on meidän mielestämme liikaa ja vääristä paikoista investointeja kaipaisimme enemmän koska kun tilanne on se että meillä on massatyöttömyys ja samalla miinuskorkotilanne se on paras mahdollinen hetki tehdä sellaisia investointeja joita joka tapauksessa pitää tulevaisuudessa tehdä tällä tapaa voidaan estää se takatalvi tälle orastavalle talouskasvulle
arvoisa rouva puhemies muutos on uskallettava kohdata on on aina parempi ohjata sitä muutosta kuin ajautua ja sitten joutua niitä ratkaisuja tekemään tämä jotenkin kummastuttaa että oppositio vastustaa nyt muutosta esimerkiksi työelämän muutoksia meidän täytyy ja yrittäjyyteen uusia ratkaisuja jotta saadaan sitä työllisyysastetta nostettua pitää nähdä se mahdollisuus siinä muutoksessa nyt tämä kova kritiikki esimerkiksi tätä työnäytettä vastaan on on omituista koska sehän antaa nuorelle tai vaikkapa maahanmuuttajalle jonka on erittäin vaikea työllistyä mahdollisuuden omasta aloitteestaan antaa työnäytteen siitä mitä osaa ja olisiko tämä työpaikka mahdollisesti hänelle sopiva molemmat osapuolet sekä työntekijä että työnantaja voivat sitten löytää sen yhteisymmärryksen kyllähän täytyy antaa mahdollisuus ihmisille ja heidän itse tukea sitä omaa työllistymistään ei tätä pidä pelätä eikä vastustaa

puheenvuoro edustaja rinteelle ja sitten käydään puhujalistan kimppuun koska kaikki paikalla olevat ovat saaneet puheenvuoron ja monet jopa useita

arvoisa puhemies totean vain että edustaja rantakankaan ja edustaja kataisen huoli on turha näyttää siltä että päätös on prossa tehty että jatkavat neuvotteluja aivan niin kuin kolmas kolmatta ovat päättäneet toukokuun lopussa arvioivat tilannetta sitten neuvottelutulosten jälkeen mutta haluan kiittää arvoisaa valtiovarainministeriä rakentavasta puheenvuorosta tuossa äsken pitämässänne puheenvuorossa jollakin tavalla välittyi se että te haluatte tehdä yhteistyötä opposition kanssa myöskin näitten vaikeitten asioitten ratkaisemisessa ja ja toivon että voimme myös auttaa hallitusta sillä tavalla kuin oppositiosta autetaan viedään asioita omasta näkökulmastamme eteenpäin teille tuodaan esityksiä ja vaihtoehtoja ja toivon että suhtaudutte niihin vakavasti ja koko hallitus suhtautuu vakavasti ne on kyllä sillä tavalla mietitty että niitä voisi toteuttaa voisin myös ajatella itse toteuttaa tätä vaihtoehtobudjettia saman tien hallituksessa

arvoisa

kolme tuntia kuunneltiin opposition puheenvuoroja siitä kuinka väärin on sammutettu tämä taloudellisen epävakauden tulipalo ja ja siinä mielessä on hyvä että edes viimeinen puheenvuoro oli rakentava tässä opposition puheenvuorossa totta on että valtiovarainministerin esittämät leikkaukset ovat todella kipeitä useille ihmisille ymmärrän kuitenkin sen että hallituksella on tarkoitus pitää huolta ennen kaikkea vähäosaisimmista suomalaisista koska paluuta entiseen aikaan ei enää ole nyt jos hallitus ei tekisi näitä kipeitä ratkaisuja niin tulevaisuudessa olisi edessä vieläkin jyrkemmät leikkaukset ja tätähän me emme halua haluan uskoa kuitenkin sen että kun taloudellinen tilanne paranee niin sitten me myös voimme sitä hyvää jakaa enemmän mutta arvoisa puhemies suomen valtion heikon talouden ironiaa lisää se että sosiaalimenot lisääntyvät huimaa vauhtia en tarkoita suomalaisten sosiaalitukia jotka ovat veroja maksamalla ja kansalaisuudella ansaittuja tarkoitan turvapaikanhakijoiden sosiaaliturvamenoja kymmenentuhannen turvapaikanhakijan kustannukset maksavat kansantaloudelle viisisataa miljoonaa vuodessa perustoimeentulon menojen valtiolle arvioidaan olevan yksistään ensi vuonna kahdeksansataakolmekymmentäkaksi miljoonaa kymmenentuhannen turvapaikanhakijan perustoimeentulon

tämän ennestään olevan summan päälle on arvioitu ensi vuonna olevan sataseitsemänkymmentäkolme miljoonaa ja kehyskauden lopussa vuonna kaksituhattakaksikymmentä jo kolmesataakolmekymmentäyksi miljoonaa euroa ennen kaikkea sosiaalisessa mediassa eniten herättää huomiota se miten meillä on varaa huolehtia turvapaikanhakijoiden palveluista samalla kun leikkaamme lähes kaikkialta muualta suomeen hakeudutaan paitsi turvan myös elintason perässä tämän me varmasti tunnistamme sillä reitin varrella on monia turvallisia maita kun suomeen asti saavutaan elintason kattavat suomalaiset veronmaksajat ja se ei ole oikein suomen perusta laski että jopa työssä käydessään irakista tai somaliasta kotoisin oleva tuottaa keskimäärin miinusta julkiselle taloudelle siten on harhaanjohtavaa puhua kansantaloudelle tulevasta lisäarvosta ainakaan lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä useilla köyhistä maista tänne tulevilla ei riitä kotoutumis ja työmotivaatio koska jo sosiaaliturva vastaa heidän elintaso odotuksiinsa nykytasoinen sosiaaliturva on heille usein enemmän haitaksi samoin myös suomen taloudelle kuin kannustava toimenpide alempi sosiaaliturva niille joilla ei ole suomen kansalaisuutta olisi perusteltu tässä taloudellisessa vaikeassa tilanteessa valtion ensisijainen tehtävä on pitää huolta omista kansalaisistaan kansalaisuus on perusteltu syy jonka perusteella voidaan myöntää tiettyjä etuja ja velvoitteita alempi sosiaaliturva ei tarkoita sitä että täällä jäisi kukaan ilman leipää tai suojaa jotkut väittävät että perusoikeudet estävät tämän muutoksen siitä olla eri mieltä perusoikeuksiin kuuluu ravinto suoja ja vaatetus ei päivän helsingin sanomat uudet farkut tai jopa oma yksiö jos perustuslaki estää meitä kantamasta vastuuta maastamme pitää perustuslain tulkintaa tai tarvittaessa perustuslakia tältä osin muuttaa arvoisa puhemies humanitäärisen hädän lievittämiseen on paljon kattavampia kestävämpiä ja kustannustehokkaampia ihmisten siirtäminen maailman kalleimpiin maihin kehitysapua leikataan ylimääräiset kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa leikkausta voidaan perustella monin tavoin mutta vain jos se kohdistetaan asiallisesti on ihan eri asia lihottaa suomalaisten rahoilla juurikin kehitysmaiden eliittejä kuin mahdollistaa kansalaisjärjestöjen pitkälti omaehtoinen auttamistyö lisäleikkaus ei saa enää koskea suomalaisia kehitysyhteistyötä tekeviä järjestöjä koska heidän osuuttaan leikattiin jo neljäkymmentäkolme prosenttia suomalainen kehitysyhteistyö luo työpaikkoja suomalaisille ja edistää myönteistä suomi kuvaa maailmassa arvoisa puhemies lopuksi haluan sanoa meillä on suomessa monta hyvää syytä olla kiitollisia paitsi ruokaa ja koteja on meillä myös ihmisarvon kunnioitus uskonnonvapaus sananvapaus oikeusvaltio ja paljon muuta hyvää uskonkin että valtio selviää tästäkin vaikeasta taloudellisen taantuman ajasta kun katsomme asiaa myös positiivisten lasien lävitse

arvoisa rouva puhemies tämä kehyskeskustelu on ollut varsin mielenkiintoista ja selvästi poliittisia näkemyseroja esille tuovaa

salin vasemmalla puolellakin on hyvä ymmärtää että menestyvä yritys joka pystyy jakamaan osinkoja ja menestymään on työmiehen eläkeläisen ja myös opiskelijan paras kaveri hallitus on tehnyt erittäin tärkeän kehysratkaisun ja pitää onnitella hallitusta siitä yhteistyökyvystä ja siitä näystä että että tästä neljän miljardin euron

pidettiin kiinni ja mennään eteenpäin tervehdyttämään taloutta edelleen kuitenkin budjetti on alijäämäinen tänä vuonna viisi pilkku kahdeksan miljardia euroa ja vielä kaksituhattakaksikymmentäkin kolme miljardia euroa onneksi suunta on kuitenkin oikea liikennehankkeista haluan nostaa esille sen että pitkään puhunut sen puolesta että pitäisi tehdä elvyttäviä infrahankkeita meillä oli varattuna kehyksessä viisisataakolme miljoonaa liikennehankkeisiin hallitus kuitenkin tekee nyt seitsemänsadankuudenkymmenenneljän miljoonan edestä näitä uusia infrahankkeita ja opposition puolelta ei kauheasti nyt ole sitten sitä kehua kuulunut vaikka ennen ennen vaaleja ja ja ennen kehystä näitä hankkeita vaadittiin tämähän juontaa juurensa viime kaudelta jolloin laitoin valiokunnan puheenjohtajana liikkeelle korjausvelkaselvityksen jonka sitten ministeri risikko omalla kaudellaan vei päätökseen se oli parlamentaarinen korjausvelkatyöryhmä kaikki puolueet yksimielisesti silloin edellyttivät että ryhdytään toimenpiteisiin joilla korjausvelka selätetään taitetaan tuodaan uusia rahoitusmalleja liikenneinfran rahoittamiseksi ja luodaan pitkäjänteinen investointisuunnitelma nyt hallitus on vastannut näihin tuomalla korjausvelkapaketin kuusisataa miljoonaa euroa ja nyt eilen lausuntokierrokselle lähteneen ministerin esityksen uusista rahoitusmalleista joka myöskin mahdollistaisi tämän pitkäjänteisen infrainvestointien suunnittelun nämä ovat nyt niitä toimenpiteitä jotka yhteisesti yksituumaisesti parlamentaarisesti yksituumaisesti parlamentaarisesti viime kaudella todettiin ja nyt hallitus vie niitäkin eteenpäin tämä on myös merkittävää työllisyyspanostusta esimerkiksi mainitsen omalta alueeltani lahden eteläisen kehätien työllisyysvaikutukset jo rakentamisaikana ovat yli neljätuhatta henkilötyövuotta

tässä liikenneverkkoyhtiössäkin olisi kysymys se olisi valtion sata prosenttisesti omistama erityistehtäväyhtiö jota ei voitaisi myydä tai pilkkoa on peloteltu että se myydään ulkomaisille sijoittajille rahastuskeinoksi siitä ei missään nimessä ole kysymys ja siihen suuntaan missään nimessä ei pidä sitä toimintaa viedä vielä lopuksi arvoisa puhemies haluan korostaa sitä että on tärkeää että tuo poliisin rahoituksen poliisin rahoituksen vaikea tilanne on huomioitu ja tässä kehysbudjetoinnissa siihenkin pientä parannusta myös kohdistetaan sekä poliisin että suojelupoliisin osalta

arvoisa rouva puhemies ajattelinkin aikaisemmin että tässä keskustelussa olisi ollut tämmöinen rakentava loppu ja henki kaiken hyvän tiukan debatinkin lisäksi mutta haluan kuitenkin mainita tämän erinomaisen ajatuksen että muutoksen pitäisi olla turvallisempaa kuin paikallaan pysyminen vain siten me saamme kaikki ihmiset mukaan tähän muutokseen tiedättekö kuka on tämän viisauden taustalla edustaja jokinen se on arvostettu entinen työministeri kansanedustaja lauri ihalainen joka näin sanoi minusta hallituksen kannattaisi tästä ottaa vaarin kun hallitus on jo monissa esityksissä ottanut opposition esityksiä nyt mukaan niin kuin nähtiin tässä kehysriihessä niin ehkä tästäkin kannattaisi pitää kiinni sitä kautta voisimme yhdessä rakentavasti rakentaa tätä yhteiskuntaa niin että kaikki siinä ovat mukana arvoisa rouva puhemies kiitos tästä vastauspuheenvuoromahdollisuudesta

arvoisa rouva puhemies

ja ja eläkkeensaajan asumistukea nämä leikkaukset ovat arvovalinta joka kolahtaa kaikkein pahiten pienituloisiin me vasemmistossa lähdemme siitä että etuuksien leikkaamiset ovat vahingollisia sekä tasa arvon että ostovoiman kannalta näillä keinoilla talous hyytyy eikä lähde nousuun kaikki me tässä salissa olemme samaa mieltä siitä että työllisyysaste on saatava nousuun erityisen huolissani olen siitä että pitkäaikaistyöttömyys lisääntyy hallituksen keinovalikoima työttömyyden vähentämiseksi ei minua valitettavasti vakuuta punaisena lankana näyttää olevan työttömien syyllistäminen ja työelämän epävarmuuden lisääminen työttömien on sitouduttava kaikenlaisiin jopa palkattomiin työllistämistoimiin mutta työnantajalta samanlaista sitoutumista ei vaadita päinvastoin monet hallituksen uudistuksista tähtäävät siihen että työnantajan on entistä helpompi päästä työntekijästä eroon lisäksi hallituksen leikkauspolitiikan takia työpaikkoja häviää hurjia määriä koko ajan erityisesti naisvaltaiselta julkiselta sektorilta miten tämä edistää työllisyysasteen nostamista arvoisa rouva puhemies hallituksen tavoite nostaa työllisyysaste seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin on kunnioitettava ja hyvä päämäärä valitettavasti se ei kuitenkaan poista kokonaan suomea suomea vaivaavaa suurtyöttömyyttä eikä poista pitkäaikaistyöttömyyttä siksi tarvitaan myös yhteiskunnan tarjoamia työllisyysmahdollisuuksia työllistämistukityöpaikan vaikka se on tilapäinen keino saadaan työttömyys katkaistua se työpaikka minkä työtön saa on se keino millä voidaan ylläpitää työkuntoa ja ja ammattitaitoa se saattaa johtaa jopa siihen että työllistetty löytää uuden ammatin ja hakeutuu sitä vastaavaan koulutukseen koulutukseen työllisyyden hoidosta hoidosta on muodostettava kuntien ja valtion yhteinen projekti missä valtio antaa osan työllistämiskuluista kunnille ja kunnat laittavat loput rahat ja tarjoavat työpaikan työttömälle näin ne antavat hänelle ihmisarvoisen mahdollisuuden hankkia itselleen työllä ansaittua sosiaaliturvaa tällaisen suurtyöttömyyden ja taantuman aikana tukityöllistäminen on tehokkain keino työttömän työkunnon ja ammattitaidon ylläpitämisessä arvoisa rouva puhemies hallituksen linjauksissa positiivisinta on satsaukset erilaisiin liikennehankkeisiin vihdoin ja viimein saamme esimerkiksi valtatie viiden korjaamisen välillä mikkeli juva käyntiin olen varma siitä että tämä investointi maksaa itsensä monin kerroin takaisin kun maantiekuljetusten tilanne paranee päätöksellä on suuri merkitys alueen asukkaille matkailulle ja muulle yritystoiminnalle tästä ja muista infrahankkeista pitääkin antaa hallitukselle tunnustusta ja kiitosta arvoisa puhemies suomi saadaan nousuun satsaamalla julkisiin investointeihin sekä koulutukseen ja tutkimukseen me vasemmistossa lähdemme siitä että suomi ei tarvitse lisää ilmaistyötä vaan kotimaista kysyntää ja ostovoimaa ja palkkatyötä

sen verran tutustunut tähän hallituksen kehysehdotukseen että olen huomannut että tässä myös ehdotetaan suuria säästöjä mitä tulee oikeudenhoitoon ja olen erittäin erittäin huolissani näistä säästöistä edellisen eduskuntakauden loppupuolella oli myös parlamentaarinen työryhmä jossa kaikki puolueet olivat edustettuina ja silloin yhteisesti todettiin että oikeudenhoidolle pitäisi antaa tasokorotus no nyt tässä käy ihan päinvastoin vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä tämän kehysehdotuksen mukaisesti oikeusministeriön määrärahat vähenevät noin kuudellakymmenellä miljoonalla eurolla ja se on varsin iso summa olisi ollut hyvä saada tietää tänään sekä pääministeriltä että oikeusministeri lindströmiltä millä tavalla tämä aiotaan toteuttaa koska yksi tärkeimmistä asioista mitä meillä on demokratiassa on toimiva ja ja puolueeton oikeuslaitos jos se tökkii jos käsittelyajat vielä tästä pitenevät niin myös kansalaisten luottamus koko meidän systeemiimme koko järjestelmään voi romuttua ja siihen meillä ei ole varaa sen takia olen hyvin yllättynyt siitä että kaikki hallituspuolueet jotka myös olivat tässä parlamentaarisessa työryhmässä mukana ikään kuin ovat unohtaneet sen mihin tultiin noin vuosi sitten maaliskuussa kaksituhattaviisitoista kun todettiin että tämä tasokorotus pitäisi tehdä sen sijaan muistetaan kyllä että poliisille pitää lisätä määrärahoja okei sekin on erittäin hyvä asia että poliisille tulee vähän lisää mutta täytyy pitää mielessä että myöskään oikeudenhoito ei ole ilmaista on kyse kansalaisten perusoikeuksista ja sen takia on valitettavaa että meillä ei myöskään ole täysipäiväistä oikeusministeriä jolla olisi aikaa valvoa myös tätä tärkeätä puolta meidän hallinnostamme

arvoisa puhemies on kyllä hyvin merkillistä että keskustajohtoiseen hallitukseen on tarttunut keskittämisinto päivystystoiminnan rajulle alasajolle ei ole annettu mitään muuta syytä kuin tarve säästää järkevää luonnollisesti olisi että tulevaisuuden päivystystoiminnan järjestäminen tehtäisiin käsi kädessä varsinaisen sosiaali ja terveydenhuoltouudistuksen kanssa nyt vaikuttaa siltä että hallitus haluaa ensin lakkauttaa sairaaloita sulkea lisää synnytysosastoja ja vähentää niin erikoissairaanhoidon kuin perustervey denhuollon päivystystä ja vasta sitten sen jälkeen muodostaa kahdeksantoista uutta maakuntaa tämä ei ole rehellistä maakuntia ja alueita kohtaan ja jos halutaan saada aikaan aitoa itsehallintoa on maakuntien itse saatava päättää päivystyksen laajuudesta kun niille on siirretty vastuu sosiaali ja terveydenhuollosta tämä olisi se oikea tie edetä arvoisa puhemies hallituksen esityksessä on myös paljon hyviä asioita yrittäjyyspaketti kuuluu niihin ja toivon että myös paikallisessa sopimisessa päästäisiin eteenpäin niin että me saamme toimivat työmarkkinat

arvoisa rouva puhemies valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattakaksikymmentä sisältää tärkeitä tavoitteita

eduskuntaryhmä myös yhtyy siihen että kyllä julkisen talouden tasapainottaminen edellyttää rakenteellisia uudistuksia se edellyttää myös sitä että menojen suhteen ollaan tiukkana ja ja taloutta laitetaan tasapainoon samalla kuitenkin tulisi muistaa panostaa tulevaisuuteen ja ja painotan sitä että suomi nousee tästä talousahdingosta suomalaisen työn ja yrittäjyyden kautta hallitukselle on annettava kiitosta yrittäjyyteen liittyvistä uudistuksista esimerkiksi siitä että vihdoin ollaan tuomassa tämä henkilöyrittäjien yrittäjävähennys ensi vuoden alusta tätä olemme jo aiemminkin kiiruhtaneet

ja toivon mukaan näkyy myös sitten myöhemmin näissä työllisyysluvuissa nuo aivan tuoreet esitykset esimerkiksi työssäkäyntialueen laajentamisesta ja tuon työmatkavelvoitteen pidentämisestä ovat toki myös tutkimisen arvoisia mutta samalla tulisi kyllä huomioida ennen muuta lapsiperheiden tilanne lasten päiväkotiajat ovat jo nykyisellään melko pitkiä ja jos ajatellaan että vielä kolmen tunnin työmatkat siihen tulevat sitten vanhempien työpäivän päälle niin niin lastenkin päivät venyvät kyllä todella pitkiksi mielestäni tätä lapsivaikutusten arviointia tulisi myös tehdä tehdä näihin näihin uudistuksiin hallituksen selonteossa todetaan että kestävää kasvua syntyy vain yrityksessä syntyvien innovaatioiden ja tuottavuuden kasvun kautta ja tämähän on aivan oikea lähtökohta

tämä on ehkä niitä suurimpia huolia eli tässä vaiheessa tulisi panostaa nimenomaan koulutukseen ja tutkimukseen jotta jotta suomi todellakin saataisiin nousuun täällä edustaja kalle jokinen epäili että oppositiosta ei annettaisi kiitosta näille hallituksen

nyt tässä antaa erityisen kiitoksen uusille hankkeille joita todellakin käynnistetään kehyskauden aikana yli seitsemälläsadalla miljoonalla eurolla ihan erityisesti tuo kauan kauan odotettu lahden eteläisen ohikulkutien investointi on on todella myönteinen uudistus ja siitä siitä haluan erityisen kiitoksen hallitukselle antaa mutta sitten se asia josta itselläni on erityisen suuri huoli ja tämä huoli kasvoi entisestään kun äsken olimme tuolla poliisiasiain neuvottelukunnan kokouksessa meillähän sisäisen turvallisuuden haasteet eivät ole suinkaan vähenemään vaan kasvamaan päin tässä melko lyhyen ajan sisällä esimerkiksi suojelupoliisi on kahteen kertaan nostanut terrorismin uhka arviota

täällä useassa puheenvuorossa on kiitelty sitä että poliisi saa nyt lisää rahaa saa tuon viiden miljoonan ja ja sitten kymmenen miljoonan euron korotuksen näihin kehyksiin mutta täytyy muistaa se että tässä ei ole kysymys siitä että poliisi saisi nykytasoon verrattuna kymmenen miljoonan euron korotuksen vaan tässä sen verran vähennetään tuota säästövelvoitetta eli vaikka tähän on tulossa nyt se noin kymmenen miljoonan euron tasokorotus siellä vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tasolla niin se tarkoittaa tuona samana vuonna nykytilaan nähden neljänkymmenen miljoonan euron vähennystä tällä on valtava vaikutus siihen mitkä ovat ne tosiasialliset tosiasialliset poliisin henkilöstöresurssit ihan muutaman vuoden kuluttua ensi vuosi vielä sisäministeriön selvityksen mukaan selvitään mutta me olemme todella synkeiden lukujen edessä sitten vuonna kaksituhattakahdeksantoista ja kaksituhattayhdeksäntoista useiden satojen poliisimiesten vähenemä on edessä ja se väistämättä vaikuttaa sisäisen turvallisuuden tasoon samoin olen huolissani myös rajavartiolaitoksen resursseista sinne on tulossa kahdenkymmenen miljoonan euron vähenemä sinne vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä

vaalikaudelta tälle hallituskaudelle ja hallitukselle siirtynyt perintö ei ollut kovin mairitteleva viime vaalikaudella julkinen talous velkaantui noin kolmellakymmenellä miljardilla eurolla eli noin seitsemällä pilkku viidellä miljardilla joka vuosi siitä syntyi valtiolle kaksikymmentä miljardia kunnille valtionosuusleikkauksien takia viisi miljardia uutta velkaa valtion omaisuutta myytiin kolmella pilkku neljällä miljardilla korjausvelka kasvoi miljardin verran ja valtion kassaakin syötiin jonkin verran tältä tältä pohjalta voi sanoa että tietyllä tavalla viime vaalikaudella elvytettiin tällä kolmellakymmenellä miljardilla ja tuloksena oli kuitenkin yritysten vaikeudet ja työttömien määrän kasvu sadallatuhannella lupaukset olivat täysin toisenlaiset ja tästä perinnöstä sipilän hallitus joutui lähtemään liikkeelle nyt elämme aikaa jolloin tämä hallitus on ollut vallassa yksitoista kuukautta vähän vajaan senkin eli vajaan neljänneksen kaudestaan tällä aikaa on tehty etupainotteisesti sopeutukset kipeitä ratkaisuja ja sellaisia joita meistä kukaan ei olisi halunnut tehdä kaikilta osin mutta tuo velkaantumisvauhti joka oli edellisellä hallituksella ei kerta kaikkiaan voi jatkua

kuten edellisen hallituksen aikana vaan viisi pilkku neljä miljardia ja sivulta neljäkymmentäyksi näkyy että tulevina vuosina tuo velkaantumisvauhti hiipuu hyvin voimakkaasti se on tervettä se on meidän lastemme etu tulevien sukupolvien etu sillä myös parannamme työllisyyttä ja tulevaisuutta rakennamme hallituksen ohjelmassa on toisena isona kohtana työelämän uudistukset työelämän ja yrittäjyyden edistäminen kilpailukykysopimus on saatu aikaan ei ei enää ole mitään pakkolakeja

nopeasti kuitenkin saatu aikaan vaikka se oli työlästä toivottavasti se menee loppuun asti sillä on positiivinen vaikutus koko meidän yhteiskuntaamme mikä näkyy jo tällä hetkellä hyvinkin selkeästi yleisessä ilmapiirissä kolmanneksi hallitusohjelma sisältää rakenneuudistuksia eläkeuudistus jota muun muassa sosialidemokraatit vielä viisi vuotta sitten jyrkästi vastustivat nyt onneksi sen viime marraskuussa hyväksyivät eli käänsivät takkinsa ja niinpä se tulee voimaan ensi vuonna sote jota yritettiin vuosia on menossa nyt eteenpäin kuntien tehtäviä ja velvoitteita puretaan ennen kaikkea yrittäjyyden edellytyksiä parannetaan monin tavoin eli rakenneuudistukset etenevät toisin kuin aikaisemmin kärkihankkeet biotalous digitalous liikenne edelleen luovat hyvää pohjaa tulevaisuudelle on selvästi nähtävissä että luottamus palautuu hallituksen määrätietoisen ja voimakkaan toiminnan ansiosta velkaantuminen taittuu yrittäjyys viriää ja työllisyys lähtee paranemaan näillä toimenpiteillä aivan varmasti hitaasti mutta lähtee kuitenkin täällä on paljon puhuttu arvoisa puhemies yhtiöittämisestä näitten uudistusten osalta meillä on niin kuin on julki puhuttu täällä julkisia palveluyhtiöitä posti vr finavia kunnilla ja kaupungeilla on satamia energiayhtiöitä ja niin edelleen ne ovat yhtiöitettyjä toimintoja erittäin hyvin toimivia tällä tiellä on viisasta edetä harkitusti ja siksi esimerkiksi soteen ja liikennepuolelle kannattaa selvittää yhtiöittämisen antamat monet edut eikä niitä kannata pelätä eivät ne ole yksityistämisiä vaan yhtiöittämisiä tieverkkojen osalta tämä voi tuoda mahdollisuuksia rahoitukseen aivan uudella tavalla kotimaiseen rahoitukseen ja eläkevarojen käyttöön ja moneen muuhun ja sitä kautta saamme tämän vauhdin lisääntymään tässä yhteiskunnassa arvoisa puhemies hallitus on täysin oikeilla linjoilla toteuttaessaan ohjelmaansa määrätietoisesti ja siitä on annettava erityinen kannustus ja

arvoisa rouva puhemies suomen taloudellisen menestyksen tekijä on ollut avautuminen maailmalle kansainvälistymisstrategian kääntöpuoli on että taloutemme kehitys ei koskaan voi olla kokonaan omissa käsissämme suomen ulkoiset olosuhteet ovat viimeisten vuosien ajan olleet vaikeat investoinnit ovat maailmanlaajuisesti matalalla mikä haittaa suomen kaltaista investointihyödykkeiden tuottajaa lisäksi energian hinnan laskulla on hyötyjen ohella myös välillisiä haittavaikutuksia meille tärkeän kauppakumppanin venäjän ostovoima on taantuman ja valuuttakurssimuutosten vuoksi heikentynyt jyrkästi arvoisa puhemies suomen talouspolitiikassa on kysymys sopeutumisesta kansainväliseen talouteen siinä on kysymys rakennepolitiikasta jolla sopeutumiskykyä voidaan parantaa pääministeri sipilän hallitus ei ole onnistunut kummassakaan näistä tavoitteista eduskuntavaaleista on tänään kulunut tasan vuosi ja hallitus on istunut noin yksitoista kuukautta tätä aikaa ei ole käytetty hyväksi työmarkkinajärjestöillä oli jo viime vuonna valmiutta tarttua toimeen palkoissa olisi voitu sopia nollalinjasta mikä olisi parantanut kilpailukykyämme esimerkiksi ruotsiin ja saksaan nähden lisäksi palkansaajien oltiin valmiita työmarkkinamalliin jossa vientiala olisi määrittänyt palkkojen hallitus hukkasi aikaa palkansaajapuolta yritettiin painostaa pakkolaeilla painostuksen tuloksena oli vain neuvotteluasetelmien kärjistyminen ja ajan hukkaaminen kun hallitus on nyt tunnustanut ettei mitään pakkolakipakettia voida edes toteuttaa on tämä kaikki ajan tuhlaus ja riitely ollut aivan tarpeetonta arvoisa puhemies talouden kasvu on olennaisin tekijä kun julkisen talouden tasapainoa tavoitellaan lyhyellä aikavälillä on selvää ettei ainakaan työn verotusta ole enää varaa kiristää on myös aivan paikallaan sijoittaa rohkeammin liikenneinfraan lainaraha on halpaa liikenneverkkoon sijoittamalla sille saa lainakorkoa isomman tuoton talouskasvua voidaan vauhdittaa vain lisäämällä työvoima ja pääomapanosta sekä uudistamalla talouden rakenteet tuottavammiksi edellisen hallituksen aikana tehtiin ratkaisuja joilla konkreettisella tavalla lisäpanoksia kasvuun tehtiin eläkeratkaisu joka vaikuttaa tulevaan huoltosuhteeseen tehtiin päätös yritysverotuksessa pääomakustannusten pysyväksi alentamiseksi nyt tarvittaisiin entistäkin vaikuttavampia rakenneratkaisuja valitettavasti monet hallituksen päätöksistä ovat vaikutuksiltaan kyseenalaisia rajut leikkaukset opetukseen ovat vakava virhe olemme tilanteessa jossa ensimmäistä kertaa työvoiman määrä on väestön ikääntymisen myötä alenemassa ja samaan aikaan myös koulutustaso on alenemassa tämän lisäksi hallitus on esimerkiksi päivähoito oikeutta rajoittamalla heikentämässä pienten lasten vanhempien työhön osallistumista työpanokseen on siten luvassa moninkertainen leikkuri hallituksen kannanotoissa esitetään merkittävänä rakenteellisena uudistuksena sote järjestelmän perusteellinen muutos siihen on eri yhteyksissä kiinnitetty odotukset jopa kolmen miljardin euron säästöistä tiedot uudistuksesta eivät anna aihetta uskoa siihen hallitus on päättänyt luoda maakuntahallinnosta uuden hallinnontason vastapainoksi on luvattu pääkaupunkiseudulle erillinen erillinen hallinto siis lisäämällä kerroksia ja lisäämällä monimutkaisuutta saataisiin aikaan säästöjä arvoisa puhemies oppositiopuolueissa ymmärretään hyvin laajasti että hallitus on isojen ongelmien edessä ymmärrämme että kansainvälisen talouden ympäristö on nyt vaikeampi kuin tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun lamasta noustaessa sen vuoksi on oppositiosta annettu täysi tuki yhteiskuntasopimukseksi kutsutulle keskitetylle työmarkkinaratkaisulle emme ole myöskään tyrmänneet kaikkia hallituksen esittämiä rakenneuudistuksia toivon että hallituksessa otetaan vastaan myös oppositiosta esitetyt rakentavat parannusesitykset

arvoisa puhemies hallituksen kärkitavoitteena on työllistäminen ja työnteko nykyistä helpommaksi kannattavammaksi ja kannustavammaksi hallitusohjelmassa on linjattu ettei veroaste nouse enää nykyisestä ja tarkoituksena on siirtää verotuksen painopistettä työn ja yrittämisen verotuksesta kohti haittaverotusta esimerkiksi painottamalla tupakkatuotteiden verotusta ja alentamalla tuloverotusta näitä näitä päätöksiä on eduskunta jo viime vuonna tehnytkin hallitus on ohjelmassaan ilmoittanut huolehtivansa siitä että suomen yritysverotus säilyy jatkossakin kannustavana kansainvälisesti kilpailukykyisenä suomen yrittäjien esittämänä toiveena on ollut että hallitus toteuttaa pikaisella aikataululla hallitusohjelman mukaiset päätökset yrittäjävähennyksestä ja tämä yrittäjävähennys toteutuukin ensi vuoden alusta lähtien samoin ryhdytään valmistelemaan lainsäädäntöä voittovarauksesta jolloin yritys voisi lykätä osan tuloksestaan myöhemmin verotettavaksi ja kasvattaa siten investointien rahoitukseen käytössä olevaa nettotuloa selvityksen piirissä on monia muitakin malleja osassa näistä malleista oman pääoman kustannuksen voisi vähentää verotuksessa toisaalta korkokulujen vähennykseen voi tulla rajoituksia nämä muutokset mahdollisesti yhdistettyinä yhteisöveroasteen alentamiseen voisivat parantaa yritysrahoituksen neutraliteettia ja yritysten toimintaedellytyksiä hallitus onkin esitellyt nyt huhtikuussa lukuisia yrittämisen edellytyksiä parantavia toimenpiteitä monet keinoista on kohdennettu mikro ja pienyritysten tarpeisiin muun muassa ensimmäisen työntekijän palkkaamista helpotetaan toteutettavan kokeilun aikana työntekijän voisi palkata myös avoimilta työmarkkinoilta palkkatukea hyödyntäen työttömyysetuuksia voidaan jatkossa käyttää starttirahaan palkkatukeen ja työntekijän liikkuvuuden edistämiseen tarkoituksena on joustavoittaa siirtymää yrittäjästä palkansaajaksi tai myös osa aikaiseksi yrittäjäksi ryhtymistä on tarkoitus helpottaa ja loiventaa rajaa yrittäjän ja palkansaajan välillä sekä pienentää yrittämiseen liittyviä riskejä arvoisa puhemies innovaatiopankin käyttöönotolla hallituksen tarkoitus on lähentää ideoiden kehittäjiä niiden käytännön toteuttajiin myös innovaatio ja palvelusetelin käytöstä suoritetaan kokeilu jossa pk yritykset voivat hankkia omiin kehittämistarpeisiinsa ulkopuolista asiantuntemusta ja tukea seteliä voitaisiin esimerkiksi yhteistyöprojektissa korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen kanssa liikeideoiden arvioinnissa ja kehittämisessä tai kaupallistamisessa jatkossa myös kokeillaan alueellisesti työnhakija ja työnantajalähtöistä työllisyyspalvelua jonka puitteissa voidaan poiketa voimassa olevasta työvoimaa yrityspalveluja ja työttömyysturvaa koskevasta lainsäädännöstä arvoisa puhemies nämä toimenpiteet ovat tarpeellisia työllisyyskehityksen kääntämiseksi nousuun vaikka eivät työttömyysongelmaa sellaisenaan kokonaan ratkaisekaan arvoisa puhemies vielä lyhyesti edustaja räsänen otti äsken puheeksi poliisitoimintaan kohdistuvat säästöt ja näihin lukeutuu muun muassa kuudentoista poliisiaseman sulkeminen on odotettavissa vain noin miljoonan euron säästö kyseessä on koko valtion budjetin osalta hyvin pieni summa erityisesti kun pidentyneet asiointimatkat ja mahdollisesti heikkenevä turvallisuus toisivat tämän muutoksen toteutuessa lisäkuluja kehotankin nyt hallitusta vielä kertaalleen pohtimaan olisiko tälle suunnitellulle poliisiasemien sulkemiselle ja siitä saatavalle säästölle mahdollisia korvaavia kohteita toivoisin että näitä poliisiasemia ei suljettaisi

arvoisa puhemies jäi kyllä mietityttämään tuo äskeisen edustajan aika reilu toteamus avaimet ovat omissa käsissä ajattelinkin että meidän avaimemme ovat kansan käsissä ja siltä osin minusta entinen eduskunnan varapuhemies pekka ravi joka edustaa samaa puoluetta kuin edeltävä puhuja on hyvin hyvin viisaasti todennut että erityisen arveluttavaa ja tuomittavaa on mielestäni se että vaalissa esiinnytään eri linjauksilla kuin mitä vaalien jälkeen ollaan valmiina toteuttamaan ja kyllä minulle jäi tässä epäilyksen siemen siitä kenen käsissä ne avaimet oikeasti ovat kyllä kuluttajansuojan näkökulmasta suomalaiset varmasti toivoivat että tämänkin hallituksen avaimet olisivat kansan antaman valtuuden käsissä mutta toisin on käynyt arvoisa puhemies toisin todella on käynyt joita vietettiin ennen vaaleja ja ja vaalien jälkeen ovat kuin yö ja päivä tämä hallitus tunnetaan erityisesti kolmesta asiasta se tunnetaan hyvin laajoista epäoikeudenmukaisista

vain tiettyihin väestöryhmiin keskittyvistä leikkauksista ja se tunnetaan työntekijöiden työttömyysturvan ja turvan merkittävästä heikentämisestä ja tästä uudesta politiikan sanasta yhtiöittäminen on tultu tilanteeseen jossa tämä hallitus lupasi että vähäosaisilta ei leikata kohtuuttomasti mutta neljän miljardin leikkaukset tehtiin ja sen lisäksi tehtiin vielä kovemmalla kädellä kolmensadanseitsemänkymmenen miljoonan

kun selvisi että osasta näistä tavoitteista ollaan jäämässä ja

huolimatta tutkitusta asiantuntijatiedosta ja ja

ja kaikista mielenosoituksista ja muista silti päätettiin että leikataan jälleen vähäosaisilta ja se minusta tuntuu todella erikoiselta toinen lupaus jota esimerkiksi keskusta ja myöskin perussuomalaiset paljon viljelivät oli se että joka puolella suomea säilyvät elämisen edellytykset nyt me olemme huomanneet että tämä hallitus on todella valinnut keskittämisen tien se tuntuu olevan ideologista se tuntuu olevan

yritetään ratkaista vain keskittämällä erikoista tämä on juuri siksi että tämä yhtiöittäminen on tullut tällaiseksi uskomattomaksi uudeksi mantraksi ajatellaan että vain yhtiöittämällä voitaisiin saada jotain isoa aikaan nyt metsät maat ja vedet jo yhtiöitettiin huolimatta siitä että viime hallituskaudella tämä laki ei edennyt seuraavaksi suunnitellaan jo voitaisiinko väylät väylät ja tietkin yhtiöittää ja ajatellaan että se ratkaisisi sen miten suomalaista liikennepolitiikkaa hoidetaan siirretään siis suomalaisen kansan valitseman päätöksentekijäjoukon ulkopuolelle varmaan noin kymmenen ihmisen hallitukseen kaikki se valta johtaa suomalaista aluepolitiikkaa ja sanotaan että jätetään se sinne ja pohditaan sitten ovatko kuluttajat laittaneet alueella tarpeeksi rahaa liikenteen käyttämiseen jotta sitten niistä koituneilla positiivisilla vaikutuksilla voidaan tehdä liikennepolitiikkaa jokainen meistä ymmärtää että tämä hallitus myy tällä tavalla sekä lapin että kainuun paljon muitakin alueita suomessa arvoisa puhemies pääministeri tänään sanoi että tehdään uutta politiikkaa eli nyt tehdään uutta politiikkaa minua jäi se kyllä närästämään koska uudistaminen ja kehittäminen tällä hallituskaudella on ollut vain keskittämistä leikkaamista ja yhtiöittämistä ja siltä osin tuntuu että takinkäännöstähän tässä on kysymys tai kun tätä lindströmin pihviä tänään täällä on arvioitu niin tuntuu että se on tällainen pakkopihvi

tuli valtioneuvoston kehystiedote selvisi että eikö oltu käyty siellä lindströmin lindströmin omaehtoisen koulutuksen puolella eikä oltu tajuttu että sekin on koulutusta koulutusleikkaus samaan aikaan opintotuesta nyysittiin merkittävä osa lisää että saatiin tällaista rakenteellisen kehittämisen rahaa uudenlaisiin tämän päivän yliopistokoulutuksen investointeihin joten koulutusleikkauksia on luvassa ja pahinta on arvoisa puhemies on pakko vielä tämä todeta että lisää koulutusleikkauksia on tulossa koska niin se vain ääni kiirii opetusministerin suulla sieltä ympäri maakuntia että lisää leikataan esimerkiksi yliopistokeskusten rahoituksesta ja mahdollisesti myöskin strategiarahoituksella pienennetään kaikkien yliopistojen kehyspohjaa ja sitten annetaan porkkanarahaa jos halutaan keskittää

arvoisa puhemies muutama sana hallituspuolueitten ryhmäpuheenvuoroista keskustalla tuntui olevan aivan käsittämätön usko siihen että euroopan unioni ja euroopan komissio ja solmittu talouskurisopimus eu pakko laittavat suomen kuntoon yhteistä tässä keskustan perussuomalaisten ja kokoomuksen linjassa tuntuu olevan että ihan kaikki on kaupan ja siinä suhteessa kun näkee sen kuinka vahva rooli kokoomuksella kaikesta huolimatta on hallituksen sisällä meillä on varmasti suomessa euroopan jos ei sitten maailman äärioikeistolaisin keskustapuolue perussuomalaiset painottivat kyllä ihan oikein sitä että pitää olla tasan pidemmällä aikaa mutta siinäkin ryhmäpuheenvuorossa veroale otettiin annettuna ikään kuin verotusta säätelemällä ei voisi huolehtia myöskin siitä valtion tulopuolesta ja sitten tähän lindströmin pihviin ymmärrän kyllä että asioita tuotteistetaan poliittisesti niitä markkinoidaan tämmöisillä iskusanoilla mutta jos sen tiivistää mikä tämä työllistämiskonsti on niin aiemmin kun käytettiin palkkatukea säästettiin valtion työttömyysturvassa nimenomaan sitä valtion maksamaa osaa ja kun käytetään työttömyysturvaa säästetään palkkatuessa ja tämä rahoituslähde kummassakin tapauksessa on valtion raha valtion kassa välineet yhteen samoja niiden nimi saattaa vaihtua mutta minkä takia näitä aktiivisen työllisyyspolitiikan välineitä ei ole käytetty aiemmin jos siinä tuon isommasta muutoksesta ei ole kyse niin kuin ei olekaan kokoomus sanoo sen suoraan mistä on kyse sopeutuksesta ei elvytyksestä ja tämä sisäinen devalvaatio tulee nimenomaan euroopan unionin yhteisestä talouspolitiikasta talouskurisopimuksesta se ei yllättänyt ollenkaan että kokoomus painottaa esimerkiksi työllisyyspolitiikassaan sanktioita paljon enemmän kuin porkkanan käyttöä aika hurjalta kuulosti se että annettiin lupaus siitä että koulutuksen resursseissa tapahtuu jollain aikavälillä käänne no se on aika mielenkiintoisesti sanottu kun vasta on päätetty että edellisellä kaudella tehtyjen koulutusleikkausten lisäksi jatkossa leikataan vielä miljardi euroa vuodessa mielihyvällä panin huomiolle sen että myöskin sosialidemokraatit puhuvat elvytyksestä sehän oli vasemmistoliiton keskeisiä vaaliteemoja eduskuntavaaleissa mutta emme kyenneet sitä puolustamaan oikeiston hokemaan velan ottamisesta niin velan ottaminenhan ei ole mitään elvyttämistä sinällään pitää kysyä mihin se raha käytetään arvoisa puhemies vielä yhtiöittämisestä pakkoyhtiöittämisestä se oli molemmilla vasemmistopuolueilla mukana ryhmäpuheissa kyllä tämä metsähallituksen yhtiöittäminen oli aika surkea surkea episodi itse asiassa prosessi kahdeksan vuoden ajan täysin kestämättömin perustein ajettiin yhtiöittämistä mentiin olemattoman eu pakon taakse piiloon niin tekivät myöskin aikoinaan itseään eu kriittisenä mainostaneet perussuomalaiset ja vielä senkin jälkeen kun kilpailukomissaari oli antanut viimeisen lausuntonsa hankintadirektiivistä pääministeri kiersi muun muassa lappia ja että tämä on pakko tehdä mitään pakkoa ei ollut ei yhtiöittämisen ei hankintadirektiivin eikä käyttöoikeussopimuksen suhteen ja vielä tästä kokonaistyöttömyystilanteesta me elämme valitettavasti sanoa pysyvän massatyöttömyyden aikaa suora työttömyys on kolmesataakuusikymmentätuhatta työtöntä laaja työttömyys neljäsataakahdeksankymmentätuhatta henkilöä ja siihen liittyy paheneva pitkäaikaistyöttömyys pitkäaikaistyöttömyys on lyhyessä aikaa kolminkertaistunut ja yli kaksi vuotta työttömänä olleitten määrä liki nelinkertaistunut samassa ajassa ja kokemus osoittaa että kun työttömyys pääsee kerran nousemaan noihin lukemiin se nousu on raju mutta alenema äärimmäisen hidas pahimmassa tilanteessa ovat nimenomaan pitkäaikaistyöttömät nuoret ja iäkkäät työttömät ja vaikka työllisyystoimiin tulisi tasolisäys niin se ei poista tätä lindströmin pihvin silmänkääntötemppua jolla todellakaan ei saavuteta sitä kymmenentuhannen uuden työpaikan tavoitetta

nostaa suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle sekä turvata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus velan suhde kokonaistuotantoon on saatava taitettua ja kymmenen miljardin kestävyysvaje katettua neljän miljardin sopeutustavoitteen lisäksi hallituksen tavoitteena on vahvistaa julkista taloutta työllisyyttä parantavin toimin sote uudistuksella sekä kuntien maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannuksia karsimalla säästötavoitteet eivät ole toteutumassa täysimääräisinä johtuen alhaisemmasta inflaatiosta kuin mitä hallitusohjelmaa laadittaessa on arvioitu koska säästötavoitteista pidetään kiinni kattamiseksi on päätetty täydentävistä sopeutustoimista myös uusista panostuksista ja ja toimenpiteistä on päätetty on hyvä että tärkeimpien joukossa on työllisyyttä ja yrittäjyyttä vahvistavia toimenpiteitä hallituksen tavoitteena uuden työpaikan luominen kova haaste työllisyysasteen nostaminen on edellytys talouden kestävälle kasvulle ja julkisten palvelujen turvaamiselle hallitus laajentaa työttömyysetuuksien käyttötarkoitusta liikkuvuusavustuksen starttirahan ja palkkatuen rahoittamiseen aktiivitoimenpiteiden rahoituksesta tulee nykyistä joustavampaa jolloin työttömien palvelutarpeisiin vastataan paremmin hallitus laajentaa starttirahan käyttömahdollisuuksia esimerkiksi yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle työnhakijalle myönnetään enintään kahdentoista kuukauden ajaksi peruspäivärahan suuruinen starttiraha ja tämä voidaan rahoittaa työttömyysetuusmäärärahoista uusia työpaikkoja ei synny itsestään tarvitaan yrittäjyyttä ja keinoja sen tukemiseen taloudellisesti epävarmana aikana varsinkin uusien yrittäjien rohkaiseminen on paljon puhuttu lindströmin pihvistä niin on myönnettävä myös että kyllä siellä on niin sanottuja raippoja raippoja jos tulee porkkanoitakin energian erityisesti öljyn hinnan alhaisuus edesauttaa energiaintensiivisen talouden kuten suomen kasvunäkymiä voimakkain vaihe energian ja raaka aineiden hintojen alenemisessa on ohitettu ja kohdalla hinta kääntyy maltilliseen nousuun suomella on kaikki edellytykset kehittää voimakkaasti energiaomavaraisuuttamme hyödyntämällä runsaita luonnonvarojamme ja investoimalla turvetuotantoon ja biotalouteen energiateknologian kehittäminen tuo samalla kaivattua työtä yrittäjyyttä ja huoltovarmuutta arvoisa puhemies menojen nousuun ovat vaikuttaneet myös kasvanut turvapaikanhakijamäärä ja siihen sisältyvät erilaiset maksut tilanne on kaiken kaikkiaan haastava mutta vaikeanakin aikana on pystyttävä turvaamaan ihmisten peruspalvelut ja toimeentulo kaikkein heikoimmassa asemassa olevista on pidettävä huolta siitä huolimatta että säästöjä etsitään ja jälleen on sanottava että kyllä erilaiset omavastuuosuuden korottamiset aina rokottavat näitä pienituloisia mutta sitten taas täytyy sanoa myönteisenä asiana että saimme takuueläkkeeseen korotuksia omais ja perhehoitoon parannuksia ja ja sitten tämä yle vero poistui ryhmäpuheenvuorossa mainittiin myös panostus lastensuojeluun mielestäni tukea ennaltaehkäisyyn ja kaikkinainen tuki perheille on annettava jotta

huostaanottoihin ei jouduta ja näissä huostaanottotilanteissahan on viime kuukausina joutunut todistamaan ikäviä tapauksia turvallisuustilanne euroopassa ja ja suomessakin on muuttunut lyhyellä aikavälillä merkittävästi ihmiset kokevat turvattomuudentunnetta poliisin rajavartioston ja puolustusvoimain määrärahat on turvattava näiltäkin hallinnonaloilta on haettu toimintamenojen säästöjä toimintaa tehostamalla ja rakenteellisilla muutoksilla mutta turvallisuus on kuitenkin säilytettävä riittävällä tasolla vaikka se vaatisi lisärahoitusta

arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat hallituksen politiikka on vuoden hiljaiselon jälkeen tullut viime päivinä monien ulostulojen myötä selkeästi julki sipilän hallitukselle ei näytä olevan enää mikään pyhää suomelle osoitetaan suuntaa lähes pimeään kun kuuntelee ihmisiä tuolla turuilla ja toreilla erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa monet hallituksen linjaukset uudistavat ihmisten arkea valtavan paljon edes hallituksella itsellään ei ole monessa tapauksessa visiota siitä mihin se on tätä maata viemässä puhutaan ihan julkisesti vatuloinnista päätöksien vaikuttavuusarviot puuttuvat tai ne tilataan taholta jonka lopputulema on jo etukäteen tiedossa tällaista on tapahtunut tässä vajaan vuoden aikana kaikki vanhat rakenteet joista moni on edelleen ihan toimiva tai jotka vähintäänkin voitaisiin uudistaa toimiviksi ollaan päätetty jostain kumman syystä romuttaa hyvinvointivaltio suomi ollaan purkamassa lyhyesti sanottuna yhtiöiden suomeksi ja sitä kautta myös hyvinvointi altistetaan osittain pelkästään rahalle

useassa puheenvuorossa niistä puhuttu ja niitä pohdittu kaikki mikä on tässä maassa yhtiöitettävissä halutaan jostain kumman syystä yhtiöittää metsistä on jo aloitettu sosiaali ja terveyspalvelut ja jopa tiestö ovat vuorossa seuraavana jos hallituksen linjauksiin on uskomista tällaiselle suunnanmuutokselle olisi ollut vähintäänkin kohtuullista hakea mandaatti vaaleissa mutta näin ei nyt tehty voidaan vain arvella vaaleissa olisi käynyt jos hallituspuolueet olisivat rehellisesti ennen vaaleja kertoneet näistä aikeistaan joita nyt ovat toteuttamassa ehkä vaalitulos olisi ollut kovin paljon erilainen hallituksen alkutaipaleen hiljaisuudelle ja vaivaisuudelle ja vaisuudelle on saatu nyt selkeä syy sen sijaan että hallituksessa oltaisiin keskitytty tekemään tekoja kasvun ja työllisyyden eteen olettekin askarrelleet yhtiöiden suomen parissa

lähes pelkästänsä keppiä ja samalla työllisyyden rakennuspuut puuttuvat miltei kokonaan tästä paketista esimerkiksi palkkatukeen ja starttirahaan on lisätty täysin mitättömiä summia niitä tarvitaan nyt kipeästi lisää ja minä voisin väittää että niiden kautta myös saadaan pitkäaikaistyöttömiä kaikista parhaiten töihin järjestöillä on heidän työllistämiseensä valmiutta ja haluja mutta hallituksen toimet eivät sitä mahdollista uskallan myös väittää että hallituksen tavoite sadastakymmenestätuhannesta uudesta työpaikasta alkaa pahan kerran kadota jonnekin kaukaiseen horisonttiin minä toivon että te pystytte sen toteuttamaan ja myös keksitte tässä loppuvaalikauden aikana aitoja tekoja siihen mutta tällä hetkellä näen sen oikeasti siellä kaukaisessa horisontissa

keskustelussa moneen kertaan toistetut avauksemme ovat vapaasti edelleen käytettävissänne ja mielellämme niissä olemme teille tukena arvoisa puhemies mollivoittoinen puheenvuoro myönnän sen mutta on myös piinallista seurata tätä hallituksen politiikkaa joka koostuu niin kuin alussa jo totesin näistä valtavista loikista osittain sellaiseen pimeyteen ja harmauteen ja ihmisten epätoivoon kannan suurta huolta siitä millaista jälkeä hallituksen uudistusinto yhdistettynä autuaaseen markkinauskoon saa aikaan tässä meidän yhteisessä hyvinvointivaltiossamme kannan huolta pitkäaikaistyöttömistä joille hallitus ei anna mitään tulevaisuudennäkymiä ei mitään toivoa vain pakkokeinoja ja keppiä työllistämiseen kannan huolta heistä jotka eivät usein saa ääntään kuuluviin lapsista vanhuksista ja muista yhteiskunnan heikompiosaisista joiden elämää hallituksen leikkaukset entisestään vaikeuttavat hallitus harjoittaa myös todella epäoikeudenmukaista politiikkaa jossa ikääntyviltä vammaisilta viedään vammaispalvelut tämä on yhteiskunnan kehityksen kannalta etten sanoisi kestämätöntä hankalia päätöksiä voidaan tehdä myös oikeudenmukaisesti jos niin halutaan tehdä tällä kurittavalla leikkauspolitiikallaan hallitus syö myös pienituloisten ostovoimaa ja tätä kautta talouden kasvuedellytyksiä koulutusleikkaukset joista ollaan tänään käyty keskustelua taas rapauttavat kasvun rakennuspuita tämä armoton kilpailuyhteiskunta jota nyt ollaan luomassa jättää helposti osan väestöstä osattomaksi tämä hallituksen linja luo lisää syrjäytymistä ja ja työttömyyttä mielestäni tämä on kestämätön suunta näille linjauksille on myös aidosti olemassa vaihtoehtoja

arvoisa puhemies valtioneuvoston selonteossa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattakaksikymmentä todetaan seuraavaa finanssi ja muussa talouspolitiikassa täytyy löytää tasapaino kotimaisen kysynnän tukemiseksi yli taantuman julkisen talouden velkaantumisen taittamiseksi keskipitkällä aikavälillä sekä talouden kasvun edellytysten kohentamiseksi ja julkisen talouden kestävyyden varmistamiseksi pitkällä aikavälillä tavoitteet ovat selvät ja varmasti yleisesti hyväksyttävissä on kuitenkin vahvasti kyseenalaista kykeneekö hallitus vastaamaan tavoitteisiin politiikalla jota se harjoittaa tarkastelkaamme siis tavoitteiden ja keinojen suhdetta ensinnäkin miten hallitus tukee kotimaista kysyntää yli taantuman hallituksen toimet heikentävät kotimaista ostovoimaa ja kysyntää eivät vahvista näitä pieni ja keskituloisille suunnatut lukuisat kiristykset toimeentulon leikkausten asiakasmaksujen korotusten ja palvelujen heikennysten kautta ovat myrkkyä kysynnälle ja taloudelle matalassa suhdannetilanteessa

ja yksityisen sektorin liian pieni koko tämän takia ratkaisuja velkaantumiseen olisi etsittävä ennen muuta työllisyyden vahvistamisesta investointien lisäämisestä ja ja elinkeinorakenteen uudistamisesta no miten hallitus sitten kohentaa talouden kasvun edellytyksiä suomen keskeinen ongelma kiristävän suhdannepolitiikan rinnalla on se ettei elinkeinorakenteemme ole uusiutunut ja monipuolistunut riittävästi tätä taustaa vasten hallituksen säästöpolitiikka erityisesti koulutuksesta tutkimuksesta ja osaamisesta on näköalatonta ja haitallista nyt tarvitaan uskallusta uudistaa ei saneerata ja leikata hallituksen kasvatukseen sivistykseen ja osaamiseen kohdistamat leikkaukset on tyrmätty laajasti yhteiskunnassa nämä leikkaukset heikentävät kilpailukykyämme ja tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia tilanteessa jossa nimenomaan uudistuminen osaamisen vahvistaminen ja luovuuden tukeminen ovat tärkeämpiä kuin aiemmin

iso kysymys suomessa keskustellaan valitettavan vähän pitkän aikavälin taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä harvassa ovat ne puheenvuorot jotka nostavat keskustelun ytimeen taloudellisesti sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävän kehityksen pariisissa hyväksyttiin viime joulukuussa historiallinen ilmastosopimus jossa satakahdeksankymmentäseitsemän maata suomi mukaan luettuna sitoutui tavoitteeseen pysäyttää ilmaston lämpeneminen yhteen pilkku viiteen asteeseen tavoite on kunnianhimoinen ja ilmastosopimuksen taloudelliset vaikutukset ovat merkittävät siksi suomen kannattaa olla muutoksessa edelläkävijöiden joukossa tulevaisuudessa sellaiset maat ja toimijat pärjäävät jotka kykenevät uudistamaan toimintaansa ympäristöllisesti kestävään suuntaan vähähiiliseen talouteen siirtyminen avaa uusia kasvumahdollisuuksia ja parantaa teollisuuden kilpailuasetelmaa euroopassa ja suomessa puhtaan ympäristö ja energiateknologian tuotteille on syntymässä entistä suurempi globaali markkinat iso kuva talouden ja yhteiskunnan rakenteiden uudistamiseksi ilmastollisesti ympäristöllisesti ja luonnonvarojen käytön näkökulmasta kestäväksi kuitenkin hallituksen politiikasta uupuu tosin minun mielestäni uupuu politiikasta ylipäätänsä arvoisa puhemies hallitus tekee politiikkaa joka ei vastaa niihin tavoitteisiin joita se on asettanut se ei tarjoa keinoja kotimaisen ostovoiman ja kysynnän tukemiseksi velkaantumisen taittamiseksi kasvun edellytysten kohentamiseksi tai työllisyysasteen nostamiseksi

puhemies kuten tänään on monesti todettu maamme on hyvin heikossa taloudellisessa tilassa velkaa ei voida enää ottaa sen määrän ja kalleuden takia velkaantumisen vuoksi pakolliset uudistukset tehdään nyt tämän hallituskauden aikana synkän tilanteen keskellä onkin tärkeää että istuva hallitus on päätöksentekokykyinen ja sillä on tahtoa pitää tavoitteestaan kiinni monet uudistuksista ja säästöistä ovat erityisen kipeitä sen vuoksi että julkista taloutta ei ole sopeutettu riittävissä määrin edellisillä hallituskausilla sopeutukset on kuitenkin tehtävä nyt tai maatamme kohtaa entistä

jos vielä odotamme tulevat säästöt olemaan entistä kipeämpiä ja velka edellistä suurempi velkaantumisesta tulisivat kärsimään tällöin etenkin tulevat sukupolvet tämän perussuomalaiset ja hallitus pyrkivät kaikin tavoin välttämään talouden tasapainottamista vaikeuttaa entisestään maahanmuuton kustannusten nousu onneksi olemme saaneet ulkoministeri soinin johdolla hallitsemattoman maahanmuuton haltuun erityisesti itärajalla josta oli tulossa uusi väylä laittomalle ihmiskuljetukselle

työskennellä yhteisten päämäärien puolesta yhteiskuntasopimuksen eteneminen onkin erittäin tärkeä juuri keskinäisen luottamuksen palauttamisessa kotimaassa tehtävät uudistukset tulevat palauttamaan luottamuksen suomen talouteen myös ulkomailla säästöjä ja uudistuksia tehdään myös sen vuoksi että myös tulevaisuudessa pystymme tukemaan pienituloisia eläkkeiden osalta pitkään ongelmana on ollut kansaneläkkeen ja takuueläkkeen pienuus perussuomalaiset ovat jo pitkään pyrkineet korjaamaan tilannetta ja hallitus onkin päättänyt nostaa takuueläkettä myös perustulokokeilu toteutetaan veteraanejakaan ei ole talouden kehyksissä unohdettu veteraanilisää korotetaan kaksi miljoonaa euroa sotainvalidien haitta asteraja alennetaan viidestätoista prosentista kymmeneen prosenttiin mikä takaa lähes kaikille sotainvalideille kunnallisia avopalveluja sitä mieltä olen kyllä että että veteraaneja ja sotainvalideja olisi pitänyt jo aikaisemmin voimallisemmin auttaa ja kuntouttaa työllistämistä pyritään edistämään laajalla työllistämis ja yrittäjyyspaketilla tämä on keskeinen ja tärkeä uudistus sillä työttömyyden vähentäminen on kaikkein tärkein asia ihmisten hyvinvoinnin ja maan talouden kannalta päämääränä on lisäksi lisätä työn kannattavuutta ja ja antaa työttömille enemmän työkaluja työn omaehtoiseen etsimiseen näin jokainen voi entistä aktiivisemmin itse hakea töitä tämä lienee kaikkien puolueiden opiskelijoihin ja koulutukseen on jouduttu kohdistamaan ikävä kyllä säästöjä kyseiset säästöt on kuitenkin hyvä ymmärtää suhteessa koulutuksen kokonaispanostukseen mikä on edelleen hyvin merkittävä säästöjen ohessa myös uudistetaan koulutusjärjestelmäämme entistä kestävämmälle pohjalle jotta se voi jatkossakin olla vahvaa osaamista tuottava järjestelmä talouden kehyksistä puhuttaessa on myös huomioitava hallituksen panostukset liikennehankkeisiin tämä jos mikä on pitkällistä tulevaisuuteen suuntaavaa talouspolitiikkaa joka tuottaa kasvua haluaisin mainita erityisesti omasta

sitä koskevan asian nimittäin tämän tunnin junan suunnittelun käynnistämisen tähän tehty merkittävä panostus neljäkymmentä miljoonaa euroa tulee varmasti maksamaan itsensä tulevaisuudessa takaisin arvoisa puhemies tärkeä päämäärä uudistuksissa ja säästöissä on se että maamme talous saadaan vakaammalle pohjalle näin pystymme jatkossakin pitämään huolta yhteiskuntamme yhteiskuntamme vähäosaisista tukemaan erinomaista koulutusjärjestelmäämme ja ylläpitämään hyvinvointiyhteiskunnan rakenteita hallituksen säästöjä on kritisoitu taantumuksellisiksi ja vastuuttomiksi vastuutonta ja ja taantumuksellista olisi kuitenkin velkaantua lisää ja ja jättää välttämättömät uudistukset tekemättä hallituksen kyky tehdä päätöksiä on tärkeä linja on kova ja leikkaukset kipeitä mutta päämäärä on selkeä suomen syöksykierre talousahdinkoon on estettävä se miten tasapainoillaan oikeudenmukaisesti siinä miten kansalaiset velvoitetaan näihin talkoihin osallistumaan on haasteellista pienituloisten resursseista ei enää ole varaa kiristää mutta arvoisa oppositio pelkkä valittaminen ei nyt kannata vaan tarvitaan näitä tekoja ja tarvitaan ryhtiä tarvitaan yhteistyötä siksi täytyy lähteä muuttamaan rakenteita niistä lähtien pieni kosmeettinen liike ei johda mihinkään oppositio on perännyt kotimaisen kysynnän kasvua avain tästä kurimuksesta se on yksi tehtävä ja työllistyminen ja työn löytäminen kaikille suomalaisille jotka ovat työkykyisiä on se ehdoton ja tärkein asia

puhemies suurin taloudellinen ongelma tällä hetkellä on korkeaksi noussut työttömyys erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden jatkuva kasvu työttömyyden määrällisen lisääntymisen lisäksi myös työttömyysjaksot ovat pidentyneet hallituksen tavoitteet aikaansaada uutta työpaikkaa ja ja nostaa työllisyysaste seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin eivät voi toteutua toteutua ellei pitkittyvän työttömyyden kasvua saada katkaistua ministeri lindströmin työllisyyspaketissa esittelemät keinot eivät valitettavasti auta tässä asiassa joskin mukana oli hyviäkin ehdotuksia sen sijaan että hallitus olisi vastannut hitaaseen kasvuun ja kasvaneeseen työttömyyteen elvyttävän työllisyyspolitiikan kautta se on leikannut työvoimapolitiikan määrärahoja erityisesti tämä on näkynyt palkkatuetussa työllistämisessä näitä erityisesti avoimia työmarkkinoita lähellä olevia työttömiä auttavia tukimuotoja on korvattu kuntouttavalla työtoiminnalla ja työkokeiluilla joiden alkuperäisenä tarkoituksena on auttaa kaikkein heikoimmassa työmarkkinatilanteessa olevia henkilöitä kuntouttavaan työtoimintaan ohjataan oikeampi työpaikka olisi esimerkiksi välityömarkkinoilla tai peräti avoimilla työmarkkinoilla palkkatukeen myönnettyjen rahojen vähäisyys on katkaissut järkeviä työttömien työmarkkinapolkuja ja pitkittänyt työttömyyttä tämä voi vaikuttaa negatiivisesti työn tarjontaan myös pitkällä aikavälillä hallituksen tulisi paneutua nykyistä syvällisemmin pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ja varmistaa syksyn budjettiriihessä sille tarvittava rahoitus tässä valmistelutyössä tulisi huomioida myös kolmannen sektorin järjestöt järjestöissä olisi mielekästä työtä tarjolla mutta työllisyysmäärärahojen vähäisyyden takia palkkatukien myöntäminen myöntäminen järjestöille on vähentynyt huomattavasti tämän palkkatuen loppuminen pitkäaikaistyöttömien työllistämismahdollisuuksia ja samalla se vähentää kansalaisjärjestöjen tarjoamaa tukea ja palveluja kun määrärahat loppuvat myös järjestöjen esimerkiksi lapsiperheille eläkeläisille ja työttömille tarjoama tuki ja toiminta uhkaavat loppua ja erilaiset asukastalot ja muut kohtaamispaikat sulkeutua sulkeutua ihmettelen kovasti miksi hallitus ei tässä työttömyystilanteessa ole kiinnostunut yhteistyöstä järjestöjen kanssa tämän enempää sillä ne voisivat luoda jopa kymmenilletuhansille osatyökykyisille mielekkäitä työelämäpolkuja mielekkäiden työelämäpolkujen löytämisen esteenä on myös te toimistojen valtava resurssipula ihmiset jotka tarvitsisivat henkilökohtaista palvelua joutuvat sitä odottamaan kuukausikaupalla tässä jonossa on tällä hetkellä myös tuhansia nuoria arvoisa puhemies hallitus arvioi ainoastaan lyhyen aikavälin säästöjä mutta päätösten hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointia ja pitkän aikavälin arviointia ei ole tehty ongelmien hoitaminen ajoissa hyvin toimivilla palveluilla on paras keino säästää kokonaiskustannuksia kaikille yhdenvertaisen palvelujärjestelmän rapauttaminen lisää syrjäytymistä ja tämä taas kasvattaa kustannuksia oecdn laskelmien mukaan suomen talouskasvussa menetettiin vuosina tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä viiva kaksituhattakymmenen yhteensä yhdeksän prosenttia eriarvoisuuden kasvun seurauksena nyt hallitus toimillaan kiihdyttää köyhyyden ja eriarvoisuuden kasvua hallitus lisää köyhyyttä ja eriarvoisuutta ajattelematta pidemmän aikavälin seurauksia pienituloisten etuuksiin kohdistuvilla leikkauksilla ei saada aikaan pitkäkestoisia kokonaissäästöjä pikemminkin päinvastoin lyhyellä tähtäimellä rajut säästöt leikkaavat myös kotimaista ostovoimaa ja kotimaista kulutusta hallitus ei ole ennakoinut eikä arvioinut lainkaan esimerkiksi päätöstensä terveys hyvinvointi ja tulonjakovaikutuksia näin on jäänyt arvioimatta myös se aiheuttavatko nyt tehdyt säästöt kenties kasvavia kustannuksia tulevaisuudessa näin todennäköisesti käy näin kävi ainakin tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun laman hoidossa myös leikkausten yhteisvaikutusten kasautuminen samoille henkilöille ja väestöryhmille on todella huolestuttava asia sillä näin ihmisiä ajetaan pitkäkestoiseen köyhyyteen ja pysyvään toimeentulotukiasiakkuuteen

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat

hallitus tekee historiallisen voimakasta keskittämis ja yksityistämispolitiikkaa koulutuspaikat keskitetään junavuorot lopetetaan posti ja taksit eivät kohta enää kulje käräjäoikeuksia lopetetaan poliisilaitoksia suljetaan ja kohta myydään maantiet ja rautatiet eniten tarjoavalle valtion metsäthän menivät jo seuraavaksi yhtiöitetään sosiaali ja terveydenhuolto ja sen jälkeen varmasti pohjavedet ja hengitysilmakin säännöstelynpurkamishalussaan hallitus menee äärimmäisyyksiin ja avaa kilpailulle kaiken vapaakauppasopimusta ttiptä neuvotellaan paraikaa usan kanssa siinä on aiottu jättää ulkopuolelle julkiset palvelut tästä varmasti monikansalliset suuryhtiöt ole olleet mielissään joten hallitus tottelevaisesti poistaa meiltä kaikki julkiset palvelut ja julkisen omaisuuden tällöin ei jää mitään rajoitteita ja poliittista liikkumatilaa ja yhtiöillä on oikeus investoida mihin kohteeseen vain miten vain minne vain milloin vain sekä oikeus nostaa tuottoja ja vaatia korvauksia jos tuottoja ei tule odotetusti

ole enää ykköstavoitteena kansalaisten terveyserojen kaventaminen sujuvat palvelu ja hoitoketjut ja perustuslain edellyttämät tasavertaiset palvelut nyt ykköstavoitteena ovat säästöt ja tuottojen jakaminen yrityksille kaikki muut tavoitteet alistetaan näille sotea ei tule tällaisena peruspalveluiden ja verorahojen isojakona hyväksyä sipilän johdolla suomi on menossa aivan väärään suuntaan tarvitaan täyskäännös

arvoisa puhemies täällä on tänään käyty monipolvinen ja

ollaanko nyt leikattu lisää kaikista köyhimpien etuisuuksista vai eikö olla ja minua ainakin häiritsivät väitteet siitä että kyllä tässä nyt kun tehdään tämä vajaan prosenttiyksikön euromääräinen leikkaus tiettyihin etuuksiin se on uutta leikkausta näin ei kuitenkaan ole jos ajatellaan jossa etuudet oli aiemmin päätetty jäädyttää ja inf laatio olisi juossut sillä tasolla kuin vuosi sitten luultiin niin aivan yhtä paljon silloin siinä suunnitellussa tilanteessa etuuden saaja olisi menettänyt sitä ostovoimaa mitä sillä etuudella on kuin nyt kun toteutunut inflaatio onkin käytännössä nollassa jopa hieman negatiivisena ja sitten vastaavasti sitä etuutta leikataan toisinpäin sanoen kun tässä hyvin arvostettavatkin tahot ennen kehysriihtä aprikoivat että tämä tarve tehdä lisäsäästöjä indeksitarkistusten jäätyä ikään kuin inflaation nollautumisen takia vähävoimaisiksi olisi filosofinen kysymys niin kyllä se on ihan reaalinen kysymys jos meillä muu bruttokansantuote nimellisesti kasvaisi positiivisen inflaation oloissa ja tietyt tulonsiirrot olisivat euromääräisesti vakioituja eli jäädytettyjä niin silloin valtion rahoitusasema paranee näiden tulonsiirtojen osalta jos taas inflaatio onkin nolla eli se bruttokansantuote josta tämä maa julkisen toimintansa rahoittaa ei kasvakaan nimellisesti sitä määrää mikä on ennakoitu niin kyllä se vain niin on että pitkässä juoksussa selkeästi velkaantuminen on suurempaa siis jos inflaatio on ollut nolla ja indeksit ovat jäissä kuin että inflaatio olisi ollut prosentin ja indeksit ovat jäissä jolloin ihan reaalinen tarve sille lisäleikkaukselle oli toisaalta se ostovoiman leikkaus joka vuosi sitten päätettiin toteutui näissä etuuksissa ihan samansuuruisena ostovoiman leikkauksena kuin alun perin mietittiinkin

toki vaikea kysymys meidän pitää pystyä panostamaan osaamiseen näinä vaikeinakin vuosina mutta suhteellisuudentaju tässäkin toki välillä olisi paikallaan jos meillä nyt kokonaissatsaus korkeakouluihin ja tutkimukseen on ollut hallituskauden alussa vuositasolla noin kolme pilkku kaksi miljardia ja ja hallituskauden lopussa sen on tarkoitus olla kokonaisuudessaan noin kolme pilkku yksi miljardia euroa vuodessa niin puhutaan kuitenkin semmoisesta kahden viiva kolmen prosentin leikkauksesta tähän kokonaistasoon se on hankala suunta mutta ei kai kukaan voi väittää että se olisi katastrofi noin historiallisesti katsottuna

aivan oleellisia siinä että ei ajaudu sinne pitkäaikaistyöttömyyden syövereihin joista on hankala koskaan nousta ylös tuolta menopuolelta haluan yhden asian vielä tuoda esiin eli sen että erityisen tärkeitä päätöksiä olivat minun mielestäni pääkaupunkiseudun jokeri pikaratikkaan tehdyt infrapanostukset ja myöskin tampereen pikaratikka nämä sekä luovat kestävää liikkumista että avaavat pullonkauloja asuntotuotannossa joka on itse asiassa yksi meidän pahimpia haasteitamme joita me emme ole pystyneet ratkaisemaan kunnolla tässä yhteiskunnassa

arvoisa puhemies hallitus esittää kehitysyhteistyöhön kahdenkymmenenviiden miljoonan suuruisia lisäleikkauksia verrattuna edelliseen kehykseen uudet leikkaukset tulevat siis aiemmin päätettyjen prosentin kehitysyhteistyöleikkausten päälle lisäleikkaukset toimeenpannaan vuodesta kaksituhattakahdeksantoista alkaen ja ne ovat kumulatiivisesti seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa hallituskaudella päätös leikata kaikkein köyhimmiltä on lyhytnäköinen varsinkin kun maailmaa nyt koettelevat ennennäkemättömät pakolais ja ja ympäristökriisit lisäsäästöt ovat pieni pisara valtiontaloudessa mutta kurittavat jo ennestään lähes puoleen leikattua kehitysyhteistyötä lisäleikkauksen myötä kehitysyhteistyön määrärahat ovat jäämässä tällä kehyskaudella keskimäärin nolla pilkku kolmeenkymmeneenyhdeksään prosenttiin bruttokansantulosta suomi on jo kaukana pohjoismaisesta viiteryhmästä ja julkilausutusta nolla pilkku seitsemän prosentin tavoitteesta on kornia että kehityspoliittisessa selonteossa todetaan että pidetään kiinni seitsemän prosentin tavoitteesta ja toisaalta leikataan hurjasti herää kysymys kuinka kehityspoliittisen selonteon sinänsä tärkeitä ja hyviä tavoitteita aiotaan panna toimeen jos kehitysyhteistyöstä edelleen leikataan viime syksyn historiallisen suuret leikkaukset pantiin toimeen muutaman kuukauden siirtymäajalla yhdellä kertaa ja täysimääräisesti eniten leikattiin yk järjestöiltä sekä kansalaisyhteiskunnan tekemästä kehitysyhteistyöstä yksityisen sektorin tukeen ohjattiin suuri korotus ja rahoitusyhtiö finnfundin tukea nostettiin erittäin paljon finnfund tekee osaltaan tärkeää työtä mutta se ei voi ikinä täysin korvata järjestöjen tekemää ja kahdenvälistä kehitysyhteistyötä uudessa muuttuneessa tilanteessa on äärimmäisen tärkeää seurata ja varmistaa että yritysyhteistyönä tehtävät hankkeet rahat noudattavat suomen kehityspolitiikan painopisteitä ihmisoikeusperusteisuuden periaatetta ja rahankäytön läpinäkyvyyttä ja avoimuutta toivottavasti kehysriihessä päätettyjä lisäleikkauksia ei enää kohdenneta ainakaan järjestöjen arvoisa puhemies haluan nostaa esiin myös tekes leikkaukset joista on päätetty jo aikaisemmin ja joiden vaikutukset alkavat jo näkyä tekesiltä on päätetty leikata noin kolmekymmentä prosenttia sen rahoituksesta ja olen erittäin huolissani leikkausten vaikutuksista yrityksiin ja yliopistoihin ja sitä kautta suomen kilpailukykyyn ja talouteen yksi tekes euro generoi monta yksityistä euroa euroa tutkimukseen ja tuotekehitykseen joten joten leikkausten tosiasialliset vaikutukset ovat vielä suuremmat uusia innovaatioita jää syntymättä uusia vientituotteita kehittämättä uusia työpaikkoja luomatta tekes leikkausten seurauksena jopa tutkimus ja tuotekehityshenkilöstöä laitetaan kilometritehtaalle ja tämä on osaamisperusteisessa taloudessa kestämätöntä nyt on käymässä selväksi että yliopistoissa tekes leikkaukset aiheuttavat valtavasti hallaa esimerkiksi tekniikkapainotteisen oulun yliopiston tuloista lähes kymmenen prosenttia muodostuu tekes hankkeista tekes leikkaukset ovat siis suoraan myös yliopistoleikkauksia

mahdollinen tosiasia kuitenkin on että työllisyys on tärkein avain julkisen talouden tasapainoon ja työllisyyttä ei yhtiöittämisillä ratkaista sosiaali ja terveyspalveluiden yhtiöittäminen saattaa johtaa jopa kustannusten paisumiseen ja julkisen talouden tasapainon vaarantumiseen sote uudistusta tarvitaan mutta yhtiöittäminen vie kauemmas alkuperäisestä tavoitteesta lisätä integraatiota ja vahvistaa perusterveydenhuoltoa ja siten saavuttaa myös kustannustehokkuutta on surullista että ideologinen yhtiöittämisinto naamioidaan eu pakon kaapuun tosiasia kuitenkin on että eu ei pakota suomea yhtiöittämään metsähallitusta eikä sosiaali ja terveyspalveluita eikä liikenneväyliä lopuksi kiitän hallitusta haluan kiittää pari viikkoa sitten tulleesta päätöksestä rahoittaa valtatie neljän oulu kemi välin parantaminen tätä on odotettu oulun seudulla vuosia hanke on tärkeä kaupunkiseudun liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta sekä elinkeinoelämän kuljetusten kannalta eli tästä kiitokset koko oulun seudun puolesta

arvoisa rouva puhemies julkinen talous eli kuntien ja valtion talous turvaa meille tärkeitä asioita meillä julkinen sektori on perinteisesti vahva pohjoismaisen hyvinvointimallin mukaisesti ja sillä on saatu hyvää aikaan olen siitä ylpeä olen ylpeä suomalaisesta koulutuksesta terveydenhuollosta sosiaaliturvasta nämä vahvistavat oikeusvaltion periaatteita ja luovat osaltaan myös houkuttelevuutta innovaatioihin ja

tarvitsemme taloudellemme kasvua rahoittaaksemme hyvät korkealuokkaiset palvelumme julkisen talouden rahoitusasemaa on vahvistettava tällä hetkellä taloudessa ei mene kovinkaan hyvin euroalue on edelleen taantumassa velaksi eläminenkään loputtomiin ei ole hyvää taloudenhoitoa se on kuultu investoijienkin taholta vientialojen edellytyksiä on edelleen vahvistettava ja vaikka tällä hetkellä voidaan todeta investointien kääntyneen kasvuun ei löysätä saa saadun selonteon mukaan kokonaistuottavuus on kehittynyt vaatimattomasti ja rahoitusasemamme paranee vain talouden kasvulla muutoin meillä on kivulias säästöjen tie edessä ryhmäpuheessamme nousi esille yrittäjän aseman parantaminen talouden vauhdittajana ensi vuonna siis mahdollista siirtyä maksuperusteiseen arvonlisäverojen tilitykseen osakeyhtiöiden tappioiden vähentämisoikeutta laajennetaan ja sukupolvenvaihdoksia helpotetaan toivon että tämä lisää yrittäjyyttä erityisesti biotalouden alalla joka on hallituksen kärkihanke juurikin kerrottiin uutisissa kuinka yhdeksäs luokkalainen nuori pyörittää omaa yritystään myy polttopuita uskon että suomi on kykenevä fiksuihin ratkaisuihin hallituksen kärkihankkeista haluan nostaa esille myös sinisen biotalouden mahdollisuudet luoda kotimaisia työpaikkoja ja parantaa elintarvikekauppatasetta maassamme

biotaloutta on myös meidän maataloutemme jonka tilanne on vaikea hyvin vaikea on hallituksen haastava tehtävä huolehtia geopoliittisessa tilanteessa elintarviketuotantomme jatkuvuudesta olisi todella vaarallista päästää puhdas tuotantomme karkaamaan maan rajojen ulkopuolelle kehyskaudella aloitetaan myös kansallinen metsästrategia kaksituhattakaksikymmentäviisin toimeenpano suomella on pohjoisen havumetsävyöhykkeen maana paljon osaamista ja mahdollisuuksia käyttää metsiä monipuolisesti ja samalla kestävällä tavalla kansallista metsäpolitiikkaa ei pidä päästää brysseliin päätettäväksi kuntatalous on haasteellisessa tilanteessa toimintamenoja kohtaan on kasvupaineita on investointipaineita mutta investoinnit ovat välttämättömiä myös palvelujen turvaamiseksi mutta näitäkin investointeja tehdään velalla jos euroalueen korko nousee vaikka prosentinkin se merkitsee miljoonien velanhoitokustannusten nousua olemmeko velkaloukussa kun olemme mukana eun vakaus ja kasvusopimuksessa eikä kuitenkaan lainanotto helpota investointien kautta kansantalouttamme mutta julkisella sektorilla kunnissa osataan ja on osattu tehdä päätöksiä ja toimintojen sopeuttamista suomen kunnat ovat osaavia siellä myös tuotetaan tärkeitä palveluita ja pannaan tietysti myöskin näitä kipeitä leikkauksia täytäntöön toivon niiltä osin voimia ja jaksamista kuntakentälle sitten sisäisestä turvallisuudesta täällä nousi jo esille edustaja räsäsen puheenvuorossa että on syytä olla huolissaan tilanne on se että hallitus on lisännyt kehyksiin määrärahoja poliisille rajavartiolaitokselle ja suojelupoliisille mutta se ei poista sitä tosiasiaa että hyvin monta hallituskautta on on vain rehellisesti sanottava siellä on ollut se kummallinen kiikkulauta että kehykset ovat olleet laskevat sitten lisäbudjetilla on helpotettu tilannetta mutta sitä pysyvää tasoa ei ole näillä monien hallitusten budjeteilla kuitenkaan saatu aikaan on erittäin tärkeää että tästä asiasta edelleen täällä täällä salissa keskustellaan ja sisäisen turvallisuuden selonteko on piakkoinkin saapumassa myöskin tämän eduskunnan käsiteltäväksi

arvoisa puhemies hallitus päätti kehysriihessä antaa rahoitusta muun muassa useille valtakunnallisesti merkittäville liikenne ja infrahankkeille

nyt se lopulta heidän ilokseen toteutui tampereen alueen asukkaiden liikkuminen olisi tosin voitu hoitaa kustannustehokkaasti kotimaassa valmistetuilla sähköbusseilla nythän tampereen raitiotielle päätettiin antaa seitsemänkymmentäyksi miljoonaa euroa valtion rahoitusta kehysriihessä tehdyt päätökset eivät olleet kaikilta osin helppoja monen pienituloisille suunnattuun etuuteen kohdistuvan leikkauksen lisäksi kehysriihen varjopuolena on mainittava polttoaineveroon tehtävä korotus joka korvaa eun kieltämän makeisveron jättämän budjettiaukon eduskunnan liikkumavara aina ole järin suuri koska eu lainsäädäntö ja sieltä juontuvat erilaiset normit vaikuttavat vahvasti kansalliseen lainsäädäntöömme jatkossa liikkumisen veroja ja muita kustannuksia ei ole suomen kaltaisessa harvaan asutussa ja pitkien etäisyyksien maassa kuitenkaan enää varaa korottaa arvoisa puhemies sote uudistuksessa on päästy tässä kuussa merkittävästi eteenpäin uudistuksien yhteydessä toteutettava valinnanvapauden laajentaminen on askel kohti toimivampaa tehokkaampaa sosiaali ja terveydenhuollon järjestämistä nythän julkisen yksityisen ja työterveyshuollon palvelut ovat olleet pitkälti päällekkäisiä toimintoja valinnanvapautta laajennettaessa on tietenkin pidettävä huolta siitä että palveluntuottajien kesken syntyy aitoa kilpailua ja että pienetkin yritykset pystyvät osallistumaan markkinoille hallituksen linjauksen mukaisesti sote palveluita varten luodaan valinnanvapauslainsäädäntö tämä mahdollistaa sen että käyttäjä valitsee pääsääntöisesti itse palveluntuottajan julkisen yksityisen kolmannen sektorin välillä valinnanvapaus edistää merkittävästi kilpailullisuutta sote palveluiden tuotannossa kotikaupungissani ylöjärvellä on ollut hyviä kokemuksia muun muassa palvelusetelin käyttöönotosta erikoissairaanhoidon palvelusetelin käyttäjä on saanut valita viiden yksityisen palveluntuottajan välillä siten että palvelun saa kaupungin määrittämistä yksityisistä toimipisteistä halvimmillaan samalla hinnalla kuin vastaavan palvelun saisi pirkanmaan sairaanhoitopiiristä yli menevä hinta on jäänyt potilaan itse maksettavaksi kuulemani mukaan asiakkaat ovat olleet tähän järjestelyyn tyytyväisiä ja hoitojonotkin ovat samalla lyhentyneet

arvoisa puhemies maakuntalakiin sote järjestämislakiin otetaan säännökset jotka turvaavat sen että julkisen tuotannon rinnalla on on käytettävissä nykyistä enemmän yksityisen ja kolmannen sektorin tuotantoa ne mahdollistavat todelliset edellytykset aidolle monituottajamallille ja valinnanvapaudelle ympäri suomen perustana useiden tuottajien toiminnalle ovat kilpailuneutraliteettia koskevat säännökset jotka varmistavat markkinaehtoisessa toiminnassa julkisen ja yksityisen toiminnan tasapuoliset toimintaedellytykset yksityistä ja julkista sote tuotantoa koskevat mahdollisimman yhtenäiset periaatteet

maakunnilla on myös velvoite vertailla oman tuotantonsa vaikuttavuutta kustannustehokkuutta ja laatua yksityisen ja kolmannen sektorin tuotantoon sekä muiden maakuntien tuotantoon samalla maakuntia kannustetaan sote palvelutuotannon monipuolistamiseen maakunnan tehtäväksi tulee lisäksi huolehtia siitä että yksityinen ja kolmas sektori vastaavat tietystä vähimmäismäärästä sote palvelutuotantoa nämä velvoitteet auttavat osaltaan kohti toivottuja säästöjä ja tehokkuutta sosiaali ja terveydenhuollon palveluissa arvoisa puhemies kuten tiedetään ovat nämä säästöt

puhemies kyllä yksi hallituksen politiikan punaisista langoista näyttää olevan tämä laaja into yhtiöittää julkisia palveluita ja julkisia toimintoja demokratian ja nykyisen avoimen järjestelmän ulottumattomiin hallitus on linjannut ja päättänyt täällä eduskunnassa hallituspuolueiden voimin siitä että metsähallitus on yhtiöitetty eli iso osa suomen metsistä metsistä on siirretty yhtiöön nyt hallitus on linjannut että sosiaali ja terveydenhuollon palvelut on tarkoitus tuottaa tulevaisuudessa yhtiöissä lukuun ottamatta ehkä sitä aivan ylintä erikoissairaanhoidon tasoa puhutaan yliopistotasoisesta sairaanhoidosta eli muuten on tarkoitus siirtää kaikki palvelutuotanto yhtiöihin niin julkisiin yhtiöihin kuin sitten yksityisten yhtiöiden ja firmojen tuottamaksi hallitus on samalla myös linjannut sen että se haluaa että yhä isompi osa näistä julkisista palveluista

yhtiöittää myös suomen väylät suomen tiet eli siirtää ison osan kansallisomaisuudesta yhtiöön mikä tarkoittaa sitä että me emme esimerkiksi tulevaisuudessa täällä eduskunnassa enää samalla tavalla keskustelisi suomen väylien kehittämisestä suomen väyliin tehtävistä investoinneista vaan nämä päätökset tehtäisiin sitten yhtiöissä tämä yhtiöittäminen ei ole suinkaan synonyymi yksityistämiselle mutta näiden asioiden välillä on selvä kytkös esimerkiksi pääministeri sipilä on väläyttänyt sitä että hallitus haluaa rahoittaa näitä kärkihankkeitansa myymällä yhteistä omaisuutta julkisia omistuksia omistamistaan yhtiöistä ja kyllä ainakin itse näen suurena riskinä myös sen että kun tulevaisuudessa meillä on niin suomen metsät suomen väylät kuin sitten tämä julkinen sosiaali ja terveystoimi

tämä johtaa yksityistämiseen eli näitä siirretään yksityisiin taskuihin

arvoisa puhemies

onkin paras keino tuloerojen kaventamiseksi verot voi jakaa kolmeen osaan veropohjan perusteella niitä ovat työhön kohdistuvat verot kulutukseen kohdistuvat verot ja pääomiin kohdistuvat verot tilastokeskuksen tutkija olli savelan mukaan suomessa kulutukseen ja työhön kohdistuvien verojen osuus kaikista veroista ja ja pakollisista maksuista on suurempi kuin eu maissa keskimäärin työhön kohdistuvat verot ovat suomessa viisikymmentäkolme pilkku kaksi prosenttia eu maissa keskimäärin viisikymmentäyksi prosenttia kulutusverojen osuus on suomessa kolmekymmentäkaksi pilkku neljä prosenttia eu maissa kaksikymmentäkahdeksan pilkku viisi prosenttia pääomaan kohdistuvien verojen osuus on suomessa sen sijaan tuntuvasti kevyempi eli neljätoista pilkku kolme prosenttia kun taas eu maiden keskiarvo on kaksikymmentä pilkku kahdeksan prosenttia suomen verotus on siis kokonaista prosenttiyksikköä eun keskiarvoa kevyempi euroissa laskettuna ero on viisi pilkku viisi miljardia euroa eun keskimääräiseen pääomaverorasitukseen nähden suomella olisi siis varaa verottaa pääomaa ja sen tuottoja viidellä pilkku viidellä miljardilla eurolla enemmän vuosittain

euroa kattamaan kestävyysvajetta ja muitakin verotusvajeita juha sipilän porvarihallitus on valinnut väärän tien se haluaa entisestään kurjistaa pienituloisten opiskelijoiden eläkkeensaajien lapsiperheiden työttömien vammaisten ja sairaiden elämää oikeistohallitus on nimensä mukaisesti aito oikeistohallitus joka pitää pääoman omistajien puolta vaikka retoriikassaan aneleekin heitä osallistumaan talkoisiin todellinen ja hyvin pikaisesti tarvittava rakenneuudistus on verotuksen rakenteen uudistaminen pääoma on suomessa verotuksen vapaamatkustaja eikä ongelma poistu ennen kuin lähennymme tältä osin eun keskitasoa siis ainoastaan keskiarvoa ei tarvitse mennä sinne huipulle kokonaisveroasteen ei tarvitse edes nousta kulutuksen ja työn verojen helpottaminen vapauttaisivat ostovoimaa ja uudistus siirtäisi verorasitusta sinne missä on maksuvoimaa

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä tullilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on tehty monia teknisiä uudistuksia uudistetaan tämän lain rakennetta esityksen tavoitteena on yhdenmukaistaa tulliverotusta ja menettelyä koskevaa sääntelyä verolakeihin ehdotetut muutokset ovat pitkälti tullikoodeksin aiheuttamia seurannaismuutoksia mutta osalla näistä säädöksistä on kuitenkin yhteys valmis hankkeeseen joka yhdessä verotusmenettelyuudistusten kanssa mahdollistaa verohallinnossa noin sadan henkilötyövuoden säästöt vuoteen kaksituhattakaksikymmentäyksi mennessä kyseisessä uudistuksessa yhtenäistetään tietojärjestelmiä ja yli sadasta erilaisesta ja osin jopa keskenään yhteensopimattomasta järjestelmästä on tarkoitus siirtyä yhtenäiseen tietojärjestelmään valmis hanke on tietääkseni tarkoitus toteuttaa neljässä eri vaiheessa joista ensimmäinen ei edellytä lakimuutoksia kolme seuraavaa vaihetta ovat vuorossa vuosien kaksituhattaseitsemäntoista ja aikana ja samaan aikaan toteutetaan myös joitakin verolakiuudistuksia pitkällä tähtäimellä näin toimimalla säästetään yhteisiä verovaroja hallituksen digitalisaatio ohjelman päätavoitteiden mukaisella tavalla arvoisa puhemies tämä lienee koko eduskunnan hyväksyttävissä oleva tavoite